ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

täysistunnossa mennään pääluokkaan kaksikymmentäneljä ulkoministeriön hallinnonala yleiskeskustelu päättyi yhdeksästoista kahdettatoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa

ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn

emma karin ehdotus kolme maarit feldt rannan ehdotus neljä kari uotilan ehdotus viisi thomas blomqvistin ehdotus kuusi ja mika niikon ehdotus seitsemän koskevat samaa määrärahaa joten ensin äänestetään ehdotuksesta

vastaan sitten voittaneesta ehdotusta neljään vastaan ja sen jälkeen voittaneesta vastaan seuraavaksi äänestetään voittaneesta ehdotusta seitsemään vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan helppoa

blomqvistin ehdotus kolmekymmentä ja kari uotilan ehdotus kolmekymmentäyksi koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta kolmekymmentäyksi vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan

ehdotus kolmekymmentäyhdeksän thomas blomqvistin ehdotus neljäkymmentä kari uotilan ehdotus neljäkymmentäyksi emma karin ehdotus neljäkymmentäkaksi ja jukka gustafssonin ehdotus neljäkymmentäkolme koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta neljäkymmentäkolme

vastaan sen jälkeen voittaneesta

vastaan tämän jälkeen äänestetään voittaneesta vastaan ja sitten voittaneesta

östmanin ehdotus kuusikymmentäkuusi jukka gustafssonin ehdotus kuusikymmentäseitsemän blomqvistin ehdotus kuusikymmentäkahdeksan kari uotilan ehdotus kuusikymmentäyhdeksän ja emma karin ehdotus seitsemänkymmentä koskevat samaa asiaa ensin äänestetään ehdotuksesta seitsemänkymmentä

vastaan ja sen jälkeen voittaneesta

vastaan tämän jälkeen äänestetään voittaneesta

vastaan ja sitten voittaneesta vastaan lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan

ehdotus satakolmekymmentäyksi ja ehdotus satakolmekymmentäkaksi koskevat samaa määrärahaa ensin äänestetään ehdotuksesta

vastaan ja

voittaneesta mietintöä vastaan

gustafssonin ehdotus sataviisi peter östmanin ehdotus satakuusi kari uotilan ehdotus sataseitsemän ja thomas blomqvistin ehdotus satakahdeksan koskevat samaa asiaa ensin äänestetään ehdotuksesta satakahdeksan ehdotusta sataanseitsemään vastaan ja sen jälkeen voittaneesta

tämän jälkeen äänestetään voittaneesta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

ehdotus kuusikymmentäyhdeksän ja toimi kankaanniemen ehdotus seitsemänkymmentä ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

arvoisa rouva puhemies

kuusitoista

vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen kuudennesta

tiedustelulakien valmistelussa on tehty laajaa parlamentaarista yhteistyötä ja vuosien aikana saatu hälvennettyä myös monia huolia joita monilla meistä on ollut tähän lakipakettiin liittyen ja joita myös kansalaisyhteiskunnasta on esitetty suomeen on nyt tulossa tiedustelulainsäädäntö joka on länsimaiden tiukimpia ja vahvasti oikeusvaltioperustaan nojaava tämä on hyvä asia on myös tärkeää että eduskunnassa on tietääkseni löydetty yksimielisyys olen ymmärtänyt että ainakin toistaiseksi on yksimielisyys siitä miten tiedustelun valvonta järjestetään on tärkeää että tiedusteluvalvontavaliokunta saa kaiken mahdollisen tiedon on tärkeää että tiedusteluvalvontavaltuutetulla on laajat valtuudet toimia ja suojelupoliisia valvotaan parlamentaarisesti ja on niin ikään tärkeää että näiden eri toimijoiden välillä vallitsee keskinäinen luottamus sillä olemme kansallisen turvallisuuden kannalta aivan eksistentiaalisen tärkeiden kysymysten äärellä haluan myös vihreän eduskuntaryhmän puolesta kiittää muita eduskuntapuolueita siitä että olette mahdollistaneet hyvän yhteistyön tämän asian käsittelyssä valiokunnat ovat perehtyneet tähän hyvin laajasti ja parlamentaariset työryhmät ovat tehneet tärkeää taustatyötä erityiskiitos edustaja töllille sinnikkyydestä ja luovien ratkaisujen hakemisesta silloinkin kun on meinannut hiki nousta pintaan että miten selviämme tästä kokonaisuudesta palaute jota tällä hetkellä kansalaisyhteiskunnan puolelta ainakin minulle tiedustelulakeihin liittyen tulee on pitkälti positiivista tuntuu että työllemme on tässä asiassa laaja

se että me olemme hälventäneet sellaisia käsityksiä joita on matkan varrella ollut esimerkiksi siitä miten tiedustelulait vaikuttavat tavallisen ihmisen elämään nehän eivät vaikuta käytännössä mitenkään kysymys on siitä että tehdään viranomaistyötä kansallisen turvallisuuden kannalta aivan absoluuttisesti tärkeiden asioiden parissa ja keskitytään niihin tämä on tärkeää uskon myös että olemme oppineet monien muiden maiden tekemistä voiko jopa sanoa virheistä liittyen tiedustelulakien valmisteluun joissakin maissa on menty välillä liian pitkälle kansalaisyhteiskunnan rajoittamisessa tai viranomaisvaltuuksien lisäämisessä ja toisaalta sekin on jotakin sellaista joka on huomioitu tässä valmistelussa minä uskon että nämä tiedustelulait tulevat lisäämään suomen turvallisuutta ne tulevat lisäämään viranomaisyhteistyön edellytyksiä positiivisessa mielessä ja ja ne tulevat turvaamaan vapaata ja avointa yhteiskuntaa

arvoisa rouva puhemies meillä on nyt toisessa käsittelyssä täällä eduskunnassa laki tiedustelutoiminnan valvonnasta mikä tarkoittaa käytännössä sitä että olemme perustamassa tiedusteluvalvontavaltuutetun tällaisen viranomaisen sitten seurata millä tavalla näiden uusien tulevien tiedustelulakien avulla viranomaiset sotilasviranomaiset ja sitten suojelupoliisi siviilitiedustelussa käyttävät näitä uusia valvontavaltuuksiaan perustuslakivaliokunta jossa itse olen jäsenenä on tehnyt tästä yksimielisen mietinnön mikä on äärettömän arvokas asia että tällaisessa kansallisen turvallisuuden oikeusvaltion ja demokratian ydinkohdissa olevassa asiassa meillä on olemassa parlamentaarinen

uskottavan vahvan valvonnan rakentaminen on edellytys että tällainen lainsäädäntö tarvitaan puhemies minusta suomi tarvitsee tiedustelulait olemme jälkijunassa suhteessa euroopan muihin maihin verrattuna vaikkapa naapuriimme ruotsiin ja

puolustautua mutta tämä on aina vähän sellaista kultavaaalla punnitsemista kun lähdetään rajoittamaan perustavaa laatua olevia perusoikeuksia valvomatonta valtaa ei voi demokraattisessa oikeusvaltiossa olla ja siksi meille tulee todella vahva valvontajärjestelmä meidän tiedusteluviranomaisten valvonnalle tosi vahva valvontajärjestelmä ja tässä mietinnössä ja lakiesityksessähän tulee nyt tämä viranomainen joka saa olla vaikkapa tuomioistuinkäsittelyissä mukana kun näitä lupia tiedusteluun annetaan arvoisa puhemies minusta on hyvin tärkeä asia se tiedustelua tietoverkoissa senkin takia että me tiedämme ovatko vaikkapa vieraat vallat siellä toimimassa se auttaa meidän tietosuojaamme kansalaisten ja yritysten tietosuojaa puhemies haluan loppuun itsekin kiittää erityisesti perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajaa kansanedustaja tapani tölliä joka on johtanut tätä tiedustelulainsäädännön parlamentaarista seurantaryhmää sekä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa annika lapintietä joka on tässä myös ollut merkittävä vaikuttaja kiitokset pitää kertoa aina silloin kun ne kuuluu kertoa ja politiikassa liian harvoin kiitetään nämä ovat olleet todella isänmaallisia suuria tekoja kaikilta mutta

arvoisa puhemies kuten edustaja räsänen tuossa

vahvasti luottaneet virkamiehiin ja virkakoneistoon ja poliisiin ja tietysti nämä viime vuosien tapahtumat mukaan lukien myös tämä valtakunnansyyttäjän viraltapano ja poistuminen viralta ovat olleet ikävä kolaus niin että eivät ne varmasti ole oikeuslaitoksen kuvaa parantaneet millään tavoin kun luottamuksen menettää se on hyvin vaikea palauttaa ja siksi on hyvä että meillä on riittävästi valvontaa tämä uusi

tiedusteluvalvontavaliokunta ja tiedusteluvaltuutettu kuitenkin osaltaan toteuttavat tätä että he valvovat nimenomaan viranomaisia ja heidän toimintaansa että siellä ei tapahdu lainvastaista tai asiatonta ihmisten seuraamista tai kuuntelua tästä olemme ainakin minä ja perussuomalaisten ryhmä ovat ajatelleet että ruvetaanko heitä nyt sitten tässä jotenkin erityisesti kyttäämään ja tästä syystä on huolellisesti käsitelty näitten lakien tarkkarajaisuus ja täsmällisyys ja se että heitä voidaan valvoa valiokunnan jäsenten asettamisesta käytiin julkisuudessa kovaakin keskustelua ja pohdintaa siitä miten jäsenet valitaan ja miten heidän heidän taustansa selvitetään koska onhan täysin selvää että jos meillä on esimerkiksi tiedustelu meneillään ja hyvin arkaluontoinen tilanne niin sieltä ei vuoda sellaisia tilanteita ulospäin että esimerkiksi tämä tiedustelun kohde jollain lailla arvaa että häntä tiedustellaan ei saada enää ihmisiä kiinni minusta parlamentaarisessa ryhmässä perustuslakivaliokunnassa ja sitten eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken löydettiin keinot siihen ja niihin ongelmiin joita aluksi oli kun aluksi ajateltiin että tieto näistä henkilön taustaselvityksistä olisi mennyt puhemiehelle niin tietyllä lailla meillä on puhemiehiä ja tälläkin hetkellä hyvä puhemies mutta kuitenkin viime kädessä olemme kaikki vain poliitikkoja ja emme voi olla aina varmoja että tieto ei kuitenkin niin että jos lehdistölle vie jotakin asiaa niin siellä on hyvin vahvat lähdesuojat ja voi olla että ihmisen koko uskottavuuskin on mennyt vääränlaisista huhuista tähän löydettiin minusta aivan aivan hyvä ratkaisu että henkilö saa itse ensin tiedon siitä onko siellä jotakin vai ei minulla ja perustuslakivaliokunnalla on huoli myöskin käräjäoikeuden ja sitten

toimiston resursseista näistä pitää pitää nyt huoli että se ei ole vain sanahelinää koska kun tulee lisää tehtäviä ne pitää myös pystyä hoitamaan ja valvonta ilman riittäviä resursseja ei ole valvontaa
arvoisa puhemies sinänsä näitä tiedustelulakejahan me olisimme tarvinneet jossain muodossa jo vuosikymmenen ajan ellei pidempäänkin koska venäjän toiminta on muuttunut ja terrorismi on noussut maailmassa tälle olisi ollut selvä tarve ja nyt tällä kaudella saatiin kiireisesti hyväksyttyä omalta osaltani haluan myös kiittää näiden tiedustelulakien käsittelyssä käytettyä parlamentaarista käsittelytapaa olen ollut niissä ryhmissä mukana mukana varhaisesta vaiheesta lähtien ja tähän loppuun asti

tätä erityistä lakia tiedustelun valvonnasta josta nyt keskustellaan ei säädetä tätä eduskuntaa varten vaan tiedustelutoiminta alkaa vasta tulevilla kausilla maailma ja poliittinen tilanne voivat muuttua ja tämmöisen lainsäädännön jos tästä valvonnasta puhutaan täytyy kestää myös aikaa ja muutoksia yhdessä vaiheessa olin hieman huolestunut siitä että

valvontavaliokunnan jäsenten taustojen selvittämisestä pääsi hieman politisoitumaan muutamien kärkevien populististen lausuntojen ja julkisuuteen vuodettujen luottamuksellistenkin tietojen takia kuitenkin tässä nyt onneksi päädyttiin tällaiseen hyvään konsensusratkaisuun johon käsitykseni mukaan kaikki voivat olla tyytyväisiä toivon että myös muut yksilönsuojaan liittyvät huolet joita näihin lakeihin sisältyy tulevat ratkaistuksi substanssilakien käsittelyssä valiokunnissa samanlaisen yhteisymmärryksen vallitessa

arvoisa puhemies olemme aika pitkän matkan loppupäässä kun tiedustelulainsäädännön valvontaa koskevat lakiesitykset ovat täällä täällä käsittelyssä asian valmistelu alkoi viime kaudella jolloin sitten todettiin jossakin vaiheessa että näyttää siltä että tarvitaan myös perustuslainmuutos ja niin sitten koko lainsäädännön valmistelu ja ja siirtyi tälle vaalikaudelle ensin perustuslainmuutos ja nyt ne varsinaiset lait ovat valiokunnissa käsittelyssä ja valvontalait ovat tässä tässä ratkaisevassa käsittelyssä kun tiedustelulakien eri reunoja ajattelee niin niin taustanahan tiedustelulakien säätämiselle olivat ne havainnot että suomeen kohdistuu tiedustelua josta suomi ei tee havaintoja eikä saa tietoja muuten kuin vasta naapurimaan harjoittaman tiedustelun kautta ruotsista saatiin tietoja että meidän ulkoministeriöön oli oli murtauduttu ja

julki salaisuuksia joista sitten paljastui että yhdysvaltain harjoittama tiedustelutoiminta on tavattoman laajaa eli myös tämä toinen reuna paljastui sellaiseksi joka suomen perustuslain kannalta on sietämätön ja nyt sitten on haettu ratkaisua tästä väliltä siis kansallista turvallisuutta meidän tehtävämme on edistää mutta samalla huolehtia tiukasti siitä että yksityisyydensuojaa varjellaan niin pitkälle kuin mahdollista uskon että tämä lainsäädäntö mikä nyt meiltä on valmistumassa toteuttaa kohtalaisen hyvin molempia tavoitteita

arvoisa rouva puhemies oikeastaan muutama sana tästä prosessista haluan myös antaa tunnustusta ehkä erikseen nyt nimeämättä kaikkia niitä jotka tässä työssä taustalla ovat vaikuttaneet kuitenkin nimeten edustaja töllin ja edustaja lapintien valiokuntatyössä ja ja edustaja töllin vielä tässä parlamentaarisessa seurantatyössä olette tehneet hyvää hyvää työtä sen eteen että eduskunnan valta rooli näissä asioissa kun perustetaan uutta toimielintä uutta valiokuntaa tiedusteluorganisaatiota on tässä näkynyt päällimmäisenä hallitus tekee esitystä valmistelee ja niin edelleen mutta lopputulokseen ja maalin tullaan yhdessä koko eduskunnan kanssa lopputulos on yhteinen on äärimmäisen tärkeätä että valvojilla eli tässä tapauksessa viranomaisilla on valvojansa ja valvoja on suomen parlamentti ja sen kansan valitsemat kansanedustajat meille sosiaalidemokraateille on ollut koko ajan tärkeää että viranomaisten valtaoikeudet jotka tässä lisääntyvät ovat hyvässä tasapainossa kansalaisten perusoikeuksien kanssa esimerkiksi viestintäsalaisuuden osalta muistutan kuitenkin vielä että varsinainen valiokuntatyö on vielä käynnissä substanssivaliokunnissa hallintovaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa yksityiskohtia meillä vielä riittää yhdessä tehtäviä yksityiskohtia mahdollisesti jotain korjauksiakin mutta mutta kaksi isoa asiaa perustuslain säätämisjärjestyskysymys ja nyt tämä valvontakysymys on tavalla yhdessä hoidettu on myös tärkeää muistaa se että vaikka tiedusteluvalvontavaliokunta tulee nyt valvomaan tiedustelutoimintaa suojelupoliisin toimintaa kokonaisuudessaan myös niin eduskunnalle jää edelleenkin tietyille valiokunnille valvontatehtävä meidän viranomaisten poliisiviranomaisten turvallisuusviranomaisten osalta ja täytyy jatkossa tarkkaan miettiä millä tavalla yhteensovitetaan esimerkiksi hallintovaliokunnan valvontavastuu suojelupoliisiin ja poliisitoimeen ja samalla tiedusteluvalvontavaliokunnan oma tehtävä haluan vielä erityisesti korostaa nyt tässä lakiesityksessä olevia resurssiasioita joita täällä on myös käsitelty jotta varsinainen valiokunta ja ja tiedusteluvaltuutettu pystyvät hoitamaan tätä valvonnan tärkeätä tehtävää täytyy tällä valvojalla olla riittävät resurssit nyt lakiesitykseen kirjatut resurssit kuulemisen pohjalta syntyneen käsitykseni mukaan tule riittämään jos verrataan vaikkapa tietosuojavaltuutetun resursseja näihin tiedusteluvalvonnan resursseihin on resurssien tasapainossa kyllä kyllä kysymysmerkin paikka meillä ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä kuinka paljon tiedusteluvaltuutetulle tulee tätä valvontatehtävää mutta on aivan selvä kun aloitetaan koko lailla nollasta tämä uusi tehtävä että pitää varmistaa heti alusta se että tiedusteluvalvonnalla on riittävät resurssit perustehtävänsä hoitamiseen

arvoisa puhemies on täysin selvää että tarvitsemme suomessa ajantasaisen tiedustelulainsäädännön jotta turvallisuusviranomaisemme voivat huolehtia siitä tehtävästä jota varten he ovat

on täysin selvää että samalla kun annetaan uusia toimintavaltuuksia viranomaisille niin silloin huolehditaan myös sitten niiden toimintavaltuuksien valvonnasta jota nyt tässä olemme tänään käsittelemässä nämä asiat toimintavaltuudet ja valvonta ja myös parlamentaarinen valvonta siihen kytkettynä todella kulkevat käsi kädessä on oikeastaan ollut hienoa nähdä kuinka kun nämä hallituksen esitykset tänne eduskuntaan tulivat ja työ täällä eduskunnassa lähti käyntiin parlamentaarinen yhteistyö on pystynyt tätä laajaa asiakokonaisuutta viemään yksituumaisesti eteenpäin se on hieno esimerkki siitä että tämänkin päivän maailmassa missä monissa muissa maissa parlamentaarista konsensusta on erittäin vaikea löytää meillä suomessa kuitenkin pystytään eduskuntaryhmien voimin hakemaan yhteisiä ratkaisuja tekemään kompromisseja ja hiomaan sitten tästä kokonaisuudesta sellainen että sen kanssa voidaan mennä eteenpäin ja se saadaan myös ajallaan säädetyksi siitä kyllä kelpaa yhtyä niihin kiitoksiin joita tässäkin keskustelussa on monille eri toimijoille annettu arvoisa puhemies valvonnan kokonaisuudesta ehkä vielä muutama ajatus joista tässä myös jo useampikin edustaja totesi on todellakin niin että kun tämä

lähtee kunnolla toimimaan niin on taattava tämä resurssipuoli johon myös tuossa äsken edustaja kari viittasi kun on kuitenkin käynyt selväksi että vielä näillä nykyisillä resursseilla ei aivan aukottomasti tehtävää varmasti pystytä hoitamaan niin on sitten myös ryhmien

siinä valiokunnassa toimivien edustajien kesken täytyy olla sataprosenttinen luottamus siihen että asia pystytään hoitamaan jotta valiokunta myös saa kaiken sen tiedon jonka se tarvitsee hoitaakseen tehtäväänsä tässä on erittäin tärkeää

arvoisa rouva puhemies tietoliikennetiedusteluun on kohdistunut monia pelkoja tämän prosessin aikana kuten edustaja meri tuossa aiemmin kuvasi ja nimenomaan yksityisyydensuojan vuoksi mikä onkin todella tärkeä arvo tietoliikennetiedustelu on kuitenkin tässä esityksessä todella monen kynnyksen takana sitä voidaan käyttää vain kansallista turvallisuutta vakavasti vaarantavan uhan perusteella eli se ei kohdistuisi mihin tahansa rikollisuuteen vaan erittäin vakaviin uhkiin ja muuhun kuin valtiolliseen toimijaan edellytyksenä on välttämättömyys eli tiedustelumenetelmää käytetään aina viimesijaisena silloin kun uhkaa ei ole mahdollista selvittää millään muulla tavoin ja käyttö edellyttää vielä tuomioistuimen lupaa mielestäni voidaan kyllä hyvin hyvin vakuuttavasti ja vahvasti todeta kansalaisille että viranomaiset eivät ole kiinnostuneita eikä heillä olisi valtuuksia eikä resurssejakaan urkkia tavallisten kansalaisten viestintää joten siihen tämä lakikokonaisuus ei ole viemässä eikä tähtäämässä ja tietenkin vielä sitten tärkeää on se että tähän liittyy tämä vahva vahva valvonnan elementti jonka resursseista on huolehdittava

arvoisa rouva puhemies on todella hienoa että olemme vihdoinkin tässä tässä vaiheessa ja saamme suomeen ajankohtaisen ja modernin tiedustelulainsäädännön mehän olemme olleet ihan takamatkalla kaikkiin verrokkimaihin nähden ja on ollut aika ikävää että muun muassa ruotsin tiedustelu on joutunut antamaan meille tietoja jotta olemme voineet vakoilutapauksia hoitaa olen ollut nyt kolme vuotta tässä parlamentaarisessa

voin sanoa että edustaja tölli on vetänyt tätä joukkoa erittäin mallikkaasti ja hänelle kaikki kiitos mitä hän on tehnyt kaiken kaikkiaan se työ on ollut erittäin yksimielistä ja erittäin rakentavaa ja siitä

työn kestäessä hyvä asia asiat olisivat voineet mennä hieman mutkikkaaksi minä haluan kiittää myöskin virkamiehiä siis on ainutlaatuista mitenkä mitenkä hienosti virkamiehet ovat olleet mukana tässä työssä ja ja kaikkensa tehneet että me olisimme saaneet oikean käsityksen asioista meillä on ollut viime aikoina kerran viikossa kokouksia ja tämä kolme vuotta on vaatinut paljon ponnisteluja

kollegat ovat olleet todella erittäin hienosti mukana en ole itse seurannut mitenkä annika lapintie on hoitanut asiaa siellä perustuslakivaliokunnassa mutta olen varma siitä että hän on hoitanut sen mallikkaasti ja ne kiitokset jotka hänelle ovat tästä tulleet ovat olleet ihan ihan paikallaan no mitä tämä nyt sitten merkitsee suomelle tämä merkitsee sitä että meillä on vaikeampi vaikuttaa suomalaisiin vaaleihin ja ja me voimme siinä mielessä turvatummin demokratiaamme harjoittaa teollisuusvakoilu joka on erittäin vakava asia sitä harjoittavat monet valtiot suomea kohtaan siis todella monet monet valtiot

siinä varastetaan patentteja työtapoja ja niin poispäin myöskin kuriin erittäin tärkeää on tietenkin myöskin sotilastiedustelu koska koska meidän sotilasviranomaisilla ei ole ollut kunnollisia työkaluja tämän sektorin sektorin hoitamiseen tästä tiedusteluvalvontavaliokunnasta on sanottukin ihan oikein

mitä täällä on hyvin hyvin siitä todettu itselläni koko ajan oli se tarkoitus että tämä ei saa vaarantaa millään tavalla kansanedustajan statusta että hänen pitää olla suojattu tässä prosessissa jossa haetaan näitä jäseniä tähän tähän tiedusteluvalvontavaliokuntaan ja nyt tämä näkökohta tässä toteutuu kaiken kaikkiaan voi sanoa että tämä on eräs osoitus siitä että parlamentaarinen valmistelu on ollut onnistunutta ja parlamentaarista valmistelua kannattaa jatkossakin harjoittaa koska koska jos tulokset ovat näin vaikeassa asiassa näin hyviä niin se on erinomainen esimerkki siitä millä tavalla parlamentaarinen valmistelu voi voi onnistua sanon vain sen että että kun on pelätty tätä niin sanon että rehelliset voivat nukkua rauhassa mutta konnat olkoot varuillaan

arvoisa rouva puhemies täydennän vielä aikaisempaa puheenvuoroani kuten näissä edellisissäkin puheenvuoroissa on tullut ilmi meidän turvallisuusmaisemamme on muuttunut ja siihen on välttämätöntä reagoida vaikka alarmismiin ei tietenkään erityistä syytä ole täällä on kiinnitetty paljon huomiota tiedusteluvalvontavaltuutetun toimiston resursseihin useampi valiokuntakin on tätä asiaa tarkastellut ja varmasti meidän kaikkien täytyy nyt pitää huolta siitä siitä että siinä kohtaa kun toiminta käynnistyy voidaan tehdä tarvittaessa nopeitakin tarkistuksia esimerkiksi hallintovaliokunnassa kävimme pitkään keskustelua siitä voidaanko tällä nyt esitetyllä pohjaresurssimäärällä edetä vai pitäisikö meidän lisätä resursseja jo tässä kohtaa vai miten miten toimimme päädyimme siihen että katsotaan kun toiminta käynnistyy jolloin hahmottuu myös se tosiasiallisen työn määrä työtä epäilemättä tulee riittämään ja on tärkeää että tiedusteluvalvontavaltuutetun tiimi tulee olemaan monialainen sikäli että siellä on eri alojen osaamista on tunnettava tiedustelumaailman kansainvälisiä toimintatapoja on tunnettava turvallisuuspolitiikkaa on tunnettava poliisikysymyksiä mutta on toisaalta oltava vahvaa perehtyneisyyttä myös esimerkiksi ihmisoikeuskysymyksiin tämä korostuu erityisesti kansainvälisen tietojenvaihdon ollessa kyseessä sillä suomi ei tee eikä tule tekemään tietojenvaihtoa sellaisten valtioiden kanssa jotka syyllistyvät

että että kun verkkotiedustelusta puhutaan niin todennäköisesti niin kuin täällä esimerkiksi edustaja räsänen omassa puheenvuorossaan totesi kynnykset tällaisen tiedustelun käytölle ovat varsin korkeat ja se tulee tarkoittamaan sitä että näitä tapauksia tuskin alkuvaiheessa edes erityisen paljon onneksi se on tietenkin huojentava tieto kaikille heille jotka ovat olleet vuosien varrella huolissaan siitä vaikuttaako tämä jotenkin internetin avoimuuteen tai johonkin muuhun ei vaikuta ja ylipäätään ehkä yleisesti tämän keskustelun viisastuttamina meidän kaikkien kannattaa kiinnittää politiikassa huomiota siihen miten jatkossa turvaamme ihmisten oikeuksia ja turvallisuutta myös tietoverkoissa aiempaa paremmin kysymykset datan käytöstä ovat kasvavia liittyvät esimerkiksi yritysvakoiluun yritysten aineettomaan omaisuuteen ja ihmisten henkilökohtaisiin terveystietoihin tulevaisuudessa erittäin laaja aihe josta pääsemme varmasti keskustelemaan mutta hoidetaan nyt ensin nämä tiedustelulait maaliin
puhujalistalla talvitie kari multala räsänen tölli viisi kappaletta varauksia me joudumme lopettamaan tauon vuoksi ja olisi yksi vaihtoehto että jos te haluatte debattipuheenvuoron vastauspuheenvuoron niin sen voin myöntää mutta siinä tapauksessa jos tämä jää kesken se menee todella myöhään iltaan koska meillä on stmn pääluokka siellä nyt kysyn teidän mielipidettänne haluatteko käyttää vastauspuheenvuoron mennään tällä tällä samalla listalla eli nämä viisi kappaletta

turvallisuusviranomaistemme työkalut ja toimivaltuudet ovat tämän lainsäädännön myötä ajanmukaisia se on tärkeää koska kyberuhista lähtien meidän turvallisuusympäristömme on muuttunut ja meillä on ollut sellainen tilanne että meidän turvallisuusviranomaisemme eivät ole tekemään sellaista tiedustelutoimintaa kuin muut toisekseen valvontaan vaikka tässä tässä tilanteessa valvonta nyt laitetaan kuntoon niin on tärkeää että on parlamentaarinen yhteisymmärrys siitä miten se tehdään kuten myös pev korosti on tärkeää että tiedustelulainsäädännön vaikutuksia ja myöskin valvonnan toimivuutta seurataan tulevaisuudessa tärkeää on myöskin kiinnittää huomiota siihen miten resurssit ovat silloin kun tiedetään tulevaisuudessa onko tapauksia useampia ja loppuun puhemies kiitokset kiitokset sekä parlamentaariselle yhteistyöryhmälle puheenjohtaja töllille että myöskin perustuslakivaliokunnalle puheenjohtaja lapintielle

arvoisa rouva puhemies viime helmikuussa kun tiedustelulait eduskunnalle annettiin ja pidin tuosta pöntöstä sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron silloin vielä ehkä vähän hymyiltiin sille esityksellemme että suojelupoliisi tulisi kokonaisuudessaan parlamentaariseen valvontaan nyt se kuitenkin toteutuu ja pitkäaikainen toive siitä myös parlamentissa laajasti yhdessäkin nähty toive että suojelupoliisi on kokonaisuudessaan parlamentaarisessa valvonnassa toteutuu pidän hyvänä sitä että kansanedustajien rooli selvitettiin nokkelalla ja nerokkaalla tavalla niin että kansalaisten valvoja ei osallistu valvojiensa valintaan vaan vaan tässä löydettiin viisas ja järkevä tapa toimia haluan vielä erityisesti painottaa ja ehkä myös alleviivata isolla tussilla sen että meidän pitää myös seurata millä tavalla tämä lakikokonaisuus etenee sen johdosta olisikin mahdollisesti myös tarpeen substanssilainsäädännön yhteydessä kirjoittaa tämän lain seuranta tiedusteluvalvontavaliokunnalle ja se että valiokunta antaisi tästä raportin eduskunnalle

joka joka valitettavasti vauhdittui ja josta keskustelu vauhdittui vasta sen jälkeen kun meilläkin oli jo tapahtunut ikäviä asioita turussa on hyvä että nyt vihdoin pääsemme korjaamaan paitsi tätä tiedustelulainsäädäntöä myös tietenkin valvontaa sillä kyllä näiden asioiden on tasapainossa yhdynkin tässä niihin kiitoksiin sekä perustuslakivaliokunnalle joka ehkä poikkeuksellisestikin on todennut että tämä lakiesitys on välttämätön ja tarkoituksenmukainen ei ainoastaan tarpeellinen ja myös edustaja töllille joka on parlamentaarista ryhmää vetänyt tällaisissa asioissa on todella tärkeää että meillä on laaja parlamentaarinen yhteisymmärrys kun kuitenkin jollakin tavalla kajoamme myös ihmisten yksityisyyteen
arvoisa puhemies kun tässä keskustelussa todella on kiitelty aivan ansiosta monia tahoja niin ehkä sopii kuitenkin että ihan pöytäkirjoihin ja ja kansiin todetaan myös se että tässä täytyy antaa kiitosta myös oppositiopuolueille kun olen tästä vierestä seurannut esimerkiksi oman ryhmäni edustajia ketkä tässä parlamentaarisessa ryhmässä ja taustakeskustelussa ovat olleet vahvasti mukana edustajia kari ja kantola niin kyllä hattua nostan tämä toki todistaa että myös oppositiosta voi vaikuttaa mutta myös sen viisauden että näissä asioissa jotka ovat kansakunnan turvallisuuden kannalta erittäin tärkeitä on aina keskeistä pyrkiä hyvin laajaan parlamentaariseen yhteistyöhön tältäkin osin toivoisin kun tässä kiitoksia on paljon jaettu että tunnistettaisiin myös tämä opposition merkitys tässä asiassa asiassa koska se ei ole todellakaan

arvoisa puhemies tässä tämän asiakokonaisuuden valmistelussa on mielestäni ollut oleellista se että tässä ei ole ollut hallitus oppositio asetelmaa vaan tämä on ollut laajasti yhteinen kun on näin isosta paketista kysymys on tärkeää niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille että sen toimivuutta seurataan ja ollaan tarvittaessa valmiita korjaamaan tai kehittämään vanha totuushan on se että vain hyvää on hyvä kehittää on syytä seurata että toteutuu se mitä lainsäätäjä lakia säätäessään on tarkoittanut ja myöskin se että tämän kokonaisuuden perustarkoitus toteutuu ja kun tässä valmistelussa on ollut laaja yhteisymmärrys niin uskon myös että silloin kun korjaamisen tarvetta tai kehittämisen tarvetta tulee myös niitä yhteisymmärryksessä tehdään tästä on hyvä mennä eteenpäin

arvoisa puhemies tässä on nyt toisessa käsittelyssä uuden valiokunnan perustaminen liittyen tähän tiedustelutoiminnan valvontaan on erittäin tärkeää että meillä syntyy tämmöinen virkamies tiedusteluvalvontavaltuutettu joka tekee tätä valvontaa mutta demokratiassa on erittäin tärkeää että kun on tällaisia keinoja olemassa hallituksella tehdä siviili ja sotilastiedustelua niin kansan valitsemat edustajat myös sitten valvovat mitä tapahtuu se kuuluu mielestäni demokratiaan haluan kiittää siitä että tämäkin on pystytty yksimielisesti viemään eteenpäin löytyi tapa jolla varmistetaan että sinne valiokuntaan tulee henkilöitä jotka voivat saada niin sanotusti kuumaa tietoa sellaista tietoa mitä tavallisesti muissa maissa vastaavat valiokunnat eivät saa mutta sitten kansanedustajan koskemattomuus integriteettikin säilyy tässä vahvana haluan kiittää kaikkia eduskuntaryhmiä tämänkin esityksen rakentavasta käsittelystä ja erityisesti perustuslakivaliokunnan nokkahenkilöitä puheenjohtaja annika lapintietä ja

vastauspuheenvuoroa vai jätättekö iltaan

arvoisa puhemies yhden asian haluan vielä mainita tähän lakiesitykseen ja tähän prosessiin liittyen onko suunniteltua mutta on jotenkin hyvä ollut havaita se että suojelupoliisin puolella avoimuus julkisuuteen päin on lisääntynyt huomattavasti viime vuosien aikana ja juuri hiljattain suojelupoliisi antoi julkisuuteen laajan raportin havainnoistaan ja toiminnastaan tämä on arvostettavaa tähän liittyy se mikä on arvokasta tämän prosessin kannalta että kun aika alkuvaiheessa eduskunnassa syntyi yksimielisyys siitä että koko suojelupoliisi tulee tämän

vähän siitä alkuperäisestä esityksestä näkyy että tässä on syntynyt ihan hyvä ja luottamusta herättävä konsensus siinä että valvonta hoidetaan hyvin ja myös valvonnan valvonta tästä tulee hyvä kokonaisuus varmasti sitä pitää seurata ja arvioida niin kuin edustaja kari tässä korosti mutta lähtökohdat ovat aika hyvät onnistuneelle

arvoisa rouva puhemies sitä meistä ei kukaan voi kiistää etteikö suomessa olisi niitä ihmisiä joilla ei mene hyvin se on ihan selvä asia se mikä tuossa tulonjakoselvityksessä ilahduttaa on se että toiseksi eniten ovat nousseet niitten ihmisten tulot tulot jotka ovat siellä kaikkein pienimmässä tuloluokassa eniten ovat nousseet niitten jotka ovat siellä suurituloisimpien joukossa ja se johtuu siitä että yrityksillä menee nyt hyvin vienti vetää ja pääomatulot ovat kasvaneet se on selvä asia että tällaisessa suhdannetilanteessa näin tulee käymään erityisen iloinen olen siitä että toiseksi eniten ja enemmän kuin keskimäärin kasvoivat kaikkein köyhimpien ihmisten tulot suomessa toiseksi olen iloinen siitä että satakaksikymmentätuhatta ihmistä on tämän vaalikauden aikana saanut töitä niitten perheiden tulotaso on noussut noin tuhannella eurolla kuukaudessa
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

rouva puhemies liian monessa lapsiperheessä jännitetään tänäkin jouluna pukin saapumisen sijaan riittävätkö perheen rahat vuokraan laskuihin lasten päivähoito ja harrastemaksuihin sitten pitäisi vielä hankkia lahjat jouluherkut ja matkarahat sukulaisten luo yhtälö on monessa perheessä mahdoton tieto perheiden taloudellisesta ahdingosta ei ole uusi tasan vuosi sitten teimme välikysymyksen eriarvoistumiskehityksestä politiikan linja ei ole kuitenkaan muuttunut sdp julkaisi viime vuonna oman toimenpideohjelmansa lapsiperheköyhyyden selättämiseksi esitimme muun muassa panostuksia maksuttomaan varhaiskasvatukseen maksuttomaan toiseen asteeseen velkaneuvotteluun ja nuorisotakuun toteuttamiseen tässä olisi sellaisia kovia joululahjapaketteja joita monissa perheissä toivottaisiin ministeri saarikko

arvoisa puhemies on tuttu koska se kuulostaa aivan samalta kuin hallituksen toimien lista arvoisa puhemies ensinnäkin varhaiskasvatus jaan siis huolen edustaja kanssanne lapsiperheköyhyydestä joka on pitkittynyt ongelma suomessa ja aivan liian iso kysymys useamman hallituskauden ajalta mutta mainitsemistanne esimerkeistä tämä hallitus on satsannut ennätyksellisen paljon alentamiseen päivähoitomaksujen ja varhaiskasvatusmaksujen osalta kaikkein pienituloisimpien perheiden osalta tässä maassa on seitsemäntuhatta uutta perhettä joiden varhaiskasvatus on maksutonta toinen seikka ensi vuoden alusta me korotamme kaikkein pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja toisin kuin edellinen hallitus se sama hallitus jossa teidän puolueenne istui joka itse asiassa leikkasi lapsilisiä suoranaisena tasomääränä ei vain suhteessa indekseihin puhutte alle euron summasta jota en väheksy mutta haluan tuoda tähän keskusteluun mittakaavan

arvoisa puhemies en näin joulun alla haluaisi mennä tähän juupas eipäs keskusteluun mutta pitää todeta että viime kaudella nimenomaan kaikkein sosiaaliturvaa nostettiin sadalla eurolla se on on merkittävä summa mutta sellaiset maat joissa ihmiset jaetaan voittajiin ja häviäjiin eivät ole onnellisten kansojen maita sosiaalibarometrin mukaan eriarvoisuuden kasvu näkyy nyt selvästi erityisesti sosiaalityötä tekevien joukossa ja tämä on huolestuttava piirre arvojen koveneminen ja tuloerojen kasvu ovat yksi keskeisiä syitä jotka johtavat varhaisvaiheen syrjäytymiseen vetoan teihin hallitus ei jaeta suomalaisia lapsia ja nuoria voittajiin ja häviäjiin ministeri saarikko miten voisimme huolehtia siitä että suomessa ei

arvoisa puhemies tiedän että edustaja salonen teillä on pitkä kokemus ja osaaminen sosiaalityöstä ja ilahdun että nostatte taloudellisen toimeentulemisen rinnalle tähän keskusteluun lapsiperheiden hyvinvoinnin jossa pelkästään eurot eivät ratkaise

arvoisa rouva puhemies eriarvoistava politiikka on äärettömän huolestuttavaa ja varsinkin näin joulun alla meidän täytyy muistaa että sataviisikymmentätuhatta lasta elää köyhyydessä se on äärettömän iso määrä ja äärettömän huolestuttavaa on tämä lasten välinen eriarvoisuus viime viikolla hallitus leikkasi indeksejä minkä johdosta viisituhatta eläkeläistä tippui jälleen alle köyhyysrajan täällä salissa on keskusteltu aktiivimallista joka on koetellut etenkin yli viisikymmentäviisi vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä ja tiputtanut heitä uusiin tuloloukkuihin tämä on omiaan lisäämään

jos tarkoitatte että jouluntoivotukseni on loukannut pyydän sitä anteeksi mutta siitä on köyhyys suomessa perustulo perusturva koostuu niin kuin ministeri saarikko totesi siis peruspalveluista myös ja etuusjärjestelmästä ja kehysriihtä ja sen päätöksiä voi lukea myös niin että olemme nostaneet takuueläkettä enemmän kuin sen mitä

indeksijäädytyksessä on tapahtunut samoiten nuoren on nostettu ja sitä kuntoutusetuutta pidennetty sitä vastaavaksi että nuori saa rauhoittua kuntoutumiseensa vähimmäispäivärahoja on myös nostettu ja samoiten muun muassa sata komitea on jo vuosia vuosia sitten esittänyt että viidenkymmenenviiden päivän omavastuu poistetaan näin on nyt tehty samoiten pienituloisten verotusta on kevennetty mikä nimenomaan vaikuttaa siellä päässä missä tulot ovat pienet kuten myös esimerkiksi yle vero on poistettu kaikkein

arvoisa rouva puhemies ei tarvitse olla edes joulu kun ihmisten niitä kolikoita ja pennosiaan ja erityisesti tämä koskettaa ikääntyneitä pieneläkeläisiä pienituloisia naisia niitä jotka ovat tehneet raskaan päivätyön mutta joiden eläke on liian pieni kysyisin teiltä hyvä hallitus miten te suhtaudutte tähän tilanteeseen se eläkehän on puhdasta matematiikkaa mitä isompi työtulo sitä suurempi eläke ja niitä suuren eläkkeen ihmisiä meillä suomessa kyllä riittää mitä mieltä te olette sanasta eläkekatto tulisiko suomessa olla sellainen ehkäpä jo tulevaisuutta ensi vuotta ajatellen vaalit tulevat voisi antaa uudelle hallitukselle evästyksiä meillä on olemassa maita joissa on eläkekatto miksi ihmeessä se ei olisi suomessa mahdollista

arvoisa puhemies palkoista ei hallitus päätä ja jos mietitään että työeläke on palkkasidonnainen niin siitä en voi vastata mutta totean kuitenkin näin että

eläkekatto sen asettaminen tai ylipäätään indeksikeskustelu vaikuta niihin pienimpiin eläkkeisiin kansaneläkkeisiin takuueläkkeisiin joita kuitenkin tällä kaudella on jo nostettu

arvoisa rouva puhemies lapsena koetulla köyhyydellä köyhyydellä on pitkät varjot se voi traumatisoida monella tavalla se altistaa mielenterveyden häiriöille masennukselle tästä syystä lapsiperheiden köyhyyttä on vähennettävä kaikin tavoin ja on erityisen hälyttävä nyt se suunta joka suomessa on otettu elikkä lapsiperheiden köyhyys on ohittanut koko väestön köyhyysasteen tästä tuli eilen thln tuoreet

että aikooko hallitus nyt ottaa opikseen siitä että tuloeroja on tullut kasvatettua kun linja on on ollut se että ensin päätetään ja sitten vasta arvioidaan

arvoisa puhemies vaikka jotenkin tuntuu että keskustelu toistaa itseään niin minusta on kohtuullista nostaa esiin se että niiden yli sadantuhannen tämän vaalikauden aikana työllistyneen ihmisen joukossa kiitos hyvien suomalaisten työnantajien on paljon äitejä ja isiä paljon sellaisia perheitä joissa tilanne on muuttunut paremmaksi kun vanhemmat ovat päässeet ansiotyöhön vaikkapa pitkän työttömyysjakson jälkeen vaikka ei ole oikein kaivella vanhoja jotenkin tulee vain tunne että minun on välttämätöntä todeta tämä koska te toistatte useasti väitettä esimerkiksi lapsilisistä leikkaamisesta viime hallitus teki päätöksen joka leikkasi lapsilisiä äsken katsomani uutisen mukaan satakymmentä miljoonaa euroa ja seitsemän pilkku neljä prosenttia että asioille on tärkeää luoda mittasuhteita enkä tarkoita että kumpikaan näistä päätöksistä olisi ollut erityisen toivottava lapsiperheiden näkökulmasta mutta sittenkin me emme voi rakentaa kuvaamme lapsiperheiden pärjäämisestä vain keskustelulle tulonsiirtojen euroista vaan kyse on perheiden kokonaispärjäämisestä työllisyydestä palveluista ja yhteiskunnan yleisestä ilmapiiristä ja sen lapsimyönteisyydestä se auttaa myös pienituloisia siitä huolimatta että me tarvitsemme myös eurojen tukea heille

arvoisa rouva puhemies tällä viikolla olemme saaneet kaksi tilastokeskuksen tilastoa ensin sen että tuloerot ovat kasvaneet ja seuraavana päivänä tilaston jonka mukaan pienituloisuus on kasvanut suomalaisessa yhteiskunnassa nämä eivät ole luonnonlakeja ei ole luonnonlaki että tuloerot kasvavat vaan siihen voidaan vaikuttaa poliittisilla päätöksillä edellinen kataisen hallitus laski ennen jokaista budjettia tulonjakovaikutukset että tuloerot eivät kasva ja köyhyys vähenee niin myös tapahtui kun nyt katsoo tämän hallituksen toimia indeksijäädytyksiä eläkeläisille työttömille ja lapsiperheille ja päälle on lätkäisty vielä aktiivimalli eli leikkuri työttömille tulos on ollut se että pienituloisuus on lisääntynyt samaan aikaan kun talous on kasvanut

te jatkoitte leikkaamista talouskasvusta huolimatta miten te tulitte tähän tulokseen tämän teidän pohdintanne jälkeen

viime kaudella tuli satatuhatta työtöntä lisää ja tämä puuttuu teidän arvioinneistanne kokonaan tällä tällä kaudella satakaksikymmentätuhatta ihmistä on saanut töitä ja heidän kaikkien tulotaso on parantunut noin tuhannella eurolla kuukaudessa iloitsen myöskin siitä että valtiontalous julkinen talous on nyt tasapainossa ja pystymme paljon tasapainoisemmasta lähtökohdasta miettimään myöskin sitä miten pystymme oikeudenmukaisemmin jakamaan tuloja suomessa jatkossa iloitsen myöskin siitä että tuloerot eivät ole revenneet niin kuin ne ovat tyypillisesti tällaisessa tilanteessa revenneet kun talouskasvu on kova ja työllisyysaste on merkittävästi noussut yhdellä kaudella tuloerot ovat pysyneet suurin piirtein samana niin kuin tästä samasta tutkimuksesta saamme todeta kaikkein pienituloisimpien

toiseksi eniten ja kaikkien suomalaisten tulot kaikissa tuloluokissa ovat nousseet

on ehdottanut että

korotetaan ja poistetaan tämä yhteys lapsilisän yksinhuoltajalisän ja ja toimeentulotuen välillä joka on epäreilu moni yksinhuoltajaperhe on arjessaan todella tukalassa tilanteessa vanhempi kantaa huolta ei vain lapsistaan vaan myös kodista perheen taloudesta ja itsestään monet ottavat mielellään vastaan sen avun mitä heille tarjotaan kunnat ja järjestöt ovat olleet lapsiperheiden tukena vaikeina aikoina mutta nykyään resurssipula tuntuu krooniselta ja avun saaminen vaatii monissa kunnissa paljon ponnisteluja ministeri saarikko mainitsitte että hallitus on nyt panostanut palveluiden parantamiseen minä olisin kysynyt mitä palveluja nyt on parannettu

yksinhuoltajaperheiden köyhyys on pienituloisten osalta yksi merkittävimmistä kysymyksistä siksi hallitus tekikin pienen korotuksen juuri yksinhuoltajien lapsilisiin palvelu uudistuksesta nostan ehkä muutaman ydinhuomion esille kaikille tuttu palvelukonsepti suomalainen neuvola laajenee hallituksen toimesta ja itse asiassa jo pidemmän kehityksen toimesta jota hallituksen tuella on vauhditettu perhekeskuksiksi missä neuvolan yhteyteen kytketään sellaisia lapsiperheiden palveluita joita matalalla kynnyksellä järjestöt toteuttavat tai niitä kaikkein vaativimpia erikoissairaanhoidon palveluita tai vaikkapa

perhe jonka lapsi on päiväkodissa tai koululainen on ikään kuin sama asiakas neuvolan ja muiden sote palveluiden äärellä tämä on iso ajatteluntavan muutos josta näemme jo nyt hienoja käytännön esimerkkejä tulevissa muodostuvissa kahdeksassatoista maakunnassa

arvoisa rouva puhemies lapsiperheitten köyhyys ja taloudellinen niukkuus heijastuvat myös myöhemmin lasten ja nuorten koulutusvalintoihin ja mahdollisiin syrjäytymiskehityksiin leikkaukset koulutukseen heijastuvat vielä eniten niihin lapsiin joita ei pystytä kotona

nimenomaan koulutuspolun kautta mutta nämä leikkaukset mitä on tehty tämän hallituksen aikana koulutukseen ja erityisesti esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen ja toiselle asteelle ovat kyllä omalta osaltaan vaarantamassa tätä mahdollisuuksien tasa arvoa olisinkin halunnut kysyä asianomaiselta ministeriltä millä tavalla me pystymme varmistamaan sen että meillä suomalaisen yhteiskunnan kivijalka hyvä ja tasa arvoinen koulutuspolku pystytään tulevaisuudessakin tulevaisuudessakin pitämään niin että yhdenkään lapsen ja ja nuoren tulevaisuudennäkymät eivät ole kiinni vanhempien varallisuudesta

arvoisa puhemies kiitos tämän hyvän talouskehityksen jota tällä hallituskaudella on monin tavoin tuettu olemme siinä tilanteessa jossa voidaan todeta että tämän hallituskauden aikana koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt se on hyvä uutinen syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta samoin tällä hallituskaudella on pystytty lisäämään myöskin lasten osallistumista varhaiskasvatukseen mikä ennaltaehkäisee monella tavalla myöhempää syrjäytymistä tässä salissa varmasti jaetaan hyvinkin laajasti se perusarvo tasa arvo koulutusjärjestelmän kaiken kehittämisen pohjaksi ja siitä syystä tällä hallituskaudella on tehty paljon sen eteen että jokaisella lapsella ja nuorella on tasa arvoiset mahdollisuudet meidän suomalaisen koulutusjärjestelmän kautta oppia ja toteuttaa omia tulevaisuudenunelmiaan ihan perhetaustasta riippumatta tasa arvoavustukset on kaksinkertaistettu budjetissa

syrjäytymistä kyse on myös asenteista ja kyse on myös välittämisestä ja toisen ihmisen huomioimisesta osallisuudesta kysyisin hallitukselta mitä me voisimme kaikki yhdessä tämän asian eteen tehdä voisimmeko järjestää tämmöisen kansallisen projektin kuten me too projekti oli jossa kiinnitettiin erityistä huomiota määrättyyn asiaan me voisimme ottaa tämmöisen kansallisen projektin jossa me kiinnittäisimme erityistä huomiota lasten ja nuorten

arvoisa puhemies kiitokset edustajalle erittäin rakentavasta kysymyksestä ja ajatuksesta nythän on todella niin kuin totesitte että harrastaminen on monelle paitsi ehkä liikunnallinen ja kansanterveydellinen merkittävä merkittävä ajanviete myös yhteisöllisyyden joskus merkittävä ja ehkä ainoa paras lähde sitä kautta yhteenkuuluvuus koko yhteiskuntaan ja mielekäs sosiaalinen ympäristö tulevat kaikkien saataville jos muuten esimerkiksi perhetaustasta tai muista ongelmista johtuen johtuen ehkä ole eli tämä ajatus on aivan oikeansuuntainen mitä tahansa tämmöistä mitä voimme edistää täytyy tehdä meillä on nyt nyt ajankohtaisena ensi vuonna tulossa käyttöön tämmöinen harrastuspassi joka on kaikkien saatavilla siihen tarvitsee kun täällä katson niin täällä on paljon myös kuntapäättäjiä kuntien yhteistyötä me hallituksen puolesta ja valtion puolesta tarjoamme itse ohjelman joka tulee kännykälle kaikkien käyttöön ja kunnat sitten ottavat sen käyttöön ja sitä kautta tarjoavat siihen sisältöä siinä on yksi semmoinen konkreettinen keino mikä tulee aivan lähiaikoina mahdolliseksi mahdolliseksi

ja myöskin kulttuuriharrastuksia tietysti harrastamisella on merkittävä rooli kaverisuhteiden muodostumisessa ja ryhmään kuulumisessa ja niin edelleen mutta lasten ja nuorten yksinäisyys on todella kipeä ongelma ja ammattilaiset kertovat päiväkotien koulujen arjessa että ensimmäiset merkit siitä että joku jää ryhmän ulkopuolelle ja jätetään ryhmän ulkopuolelle ovat jo päiväkodeissa nähtävissä sen takia päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksessa voidaan tehdä paljon sen ennaltaehkäisemiseksi ettei kukaan joutuisi kiusatuksi myöhemmin koulussa tämä on myös uudessa varhaiskasvatuslaissa tunnistettu nyt ensimmäistä kertaa että ehkäistään koulukiusaamista jo päiväkodeissa opettamalla kaveritaitoja kaikkien mukaan ottamista ryhmään ja sitten koulussa tarvitaan todella voimakasta puuttumista koulukiusaamiseen heti ensimmäisestä hetkestä vastuutetaan

kiitos arvoisa rouva puhemies tilannekuva on koskettava tulonjakotilasto on lohduton eikä se perustu mielikuviin vaan on todellista totta eivätkä sitä tulonjakotilastoa muuta ne kauniit puheet joita te ministerit olette vuoron perään kertoneet että kuinka paljon olette tehneet kuinka paljon on panostettu tilastot kertovat kuitenkin että eriarvoisuus suomessa kasvaa ja valitettavasti miltä tuntuu kansalaisesta meillä on yhteinen huoli siitä tilastot kertovat ja siitä mitä kansalaisten elämässä tapahtuu he tietävät sen kun arjessa on tiukkaa ja vaikeuksia sitä eivät poista kauniit puheet vaan teot köyhien lasten osuus on ohittanut ohittanut väestön köyhyysasteen lähes neljätoista prosenttia lapsista elää köyhissä olosuhteissa meidän suomessamme kysyn kun olette leikanneet muun muassa subjektiivista päivähoito oikeutta ja rajanneet näin juuri kaikista heikoimmassa asemassa olevilta lapsilta jaammeko tämän päivän tilannekuvan emme väittele palveluista ja tulonjaoista

arvoisa puhemies uskon että tämä on iso kysymys jossa taustalla on aika monenlaisia elämäntilanteita me tunnistamme tilastojen valosta erityiset herkkyyskohdat kuten juuri täällä mainitut yksinhuoltajat tai monilapsiset perheet joiden köyhyysriski on suurempi varmasti kukin hallitus vuorollaan on yrittänyt tehdä parhaita mahdollisia toimia arvioinut omalta osaltaan mitkä olisivat tehokkaimpia ja järkevimpiä puolustan suoraselkäisesti sitä valintaa siitä että tämä hallitus valitsi painopisteekseen perhepalvelut kertakaikkisesti kehitys jossa me vain tuijotamme lastensuojelun kasvavaa tarvetta lisääntynyttä huostaanottojen määrää ei ole kestävä polku vaan me tiedämme hyvistä kuntaesimerkeistä että asiat voivat kääntyä paremmaksi jos niihin puututaan aiemmin totesitte ettei ole järkevää listata hyviä tekoja ja on aivan totta että yksikään yksittäisesti ei ole ratkaisu vaan kysymys on kokonaisvaikutuksesta siitä huolimatta haluan vielä viimeimmäksi todeta että minusta tulonsiirtonäkökulmasta merkittävin hallituksen päätös alkaa vaikuttaa ensi vuonna ja liittyy vähimmäismääräisten vanhempainpäivärahojen korotukseen joka yhteensä on nyt

perussuomalaisten eduskuntaryhmä edustaja meri olkaa hyvä yritetään käydä läpi kaikki ryhmät joulun kunniaksi
hyvää joulua vaan kaikille arvoisa puhemies joulu se on paitsi kristillinen juhla se on myös vahvasti suomalaisen kulttuurin ja perinteen juhla ja sitä odotetaan pitkän syksyn jälkeen esimerkiksi enkeli taivaan lausui näin virsi on ollut suomalaisessa virsikirjassa jo vuodesta tuhatkuusisataaviisi perussuomalaiset ovat surullisena seuranneet viime päivien uutisia jotka aina aika ajoin toistuvat että suomalaisen kulttuurin ja perinteiden poistamista havaitaan kouluissa ja ilmeisesti pelätään että joku loukkaantuu enkeleistä tai jeesus lapsesta seimessä meillä on vapaus ja uskonnonvapaus jokaisella on oikeus osallistua tai olla osallistumatta tilaisuuteen kaikkien ei tarvitse silti perinteitä lopettaa haluaisin nyt suomen pääministeriltä vahvistuksen siihen että kouluissa uskalletaan jatkossakin rohkeasti juhlia suomalaisia perinteitä ja

kiitos arvoisa puhemies kuten eilen uloskin lausunut niin kouluissa ja päiväkodeissa saa edelleen laulaa enkeli taivaan niin kuin tähänkin asti samoin saa vaalia suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia perinteitä ja joulukirkoissa vierailemista myöskin kouluista ja päiväkodeista opetushallitus on tästä toimittanut kouluihin ohjeet joissa todetaan myös se että uskonnonvapauden kannalta on tärkeätä myöskin kotien kanssa käydä tätä keskustelua niin että informoidaan vanhempia etukäteen ja sovitaan että ne lapset jotka eivät halua esimerkiksi joulukirkkoon osallistua saavat jotain toista ohjelmaa sitten sen hetken ajaksi eivätkä

kevätjuhlissa myöskin suvivirren ja suomalaisia jouluperinteitä ja joulun perimmäistä tarkoitusta saa tuoda esille

arvoisa puhemies haluan osaltani vahvistaa sen että joululaulut kuuluvat kouluun ja jouluun ja ja suvivirsi kuuluu meillä perinteeseen ja niitä edelleenkin saa ja pitää laulaa ja esittää toivon että mahdollisimman moni suomalainen menee tänä jouluna myöskin itse joulukirkkoon kuuntelemaan ja laulamaan kauneimpia joululauluja

juhliaan ja perinteitään kuten aikaisemminkin ja toiset sitten esimerkiksi käyvät jossakin muualla vaikka oppositiosta annetaan yleensä hallitukselle risuja niin perussuomalaisten eduskuntaryhmä toivoo että että pukki suo myös hallitukselle lahjoja ensi ensi vuodeksi perussuomalaiset haluavat toivottaa kaikille rauhallista ja onnellista joulua mutta vakavasti kysyn vielä tähän joulun teemaan liittyen kun rakastamme joulukinkkua onko kotimainen kinkku riittänyt hallituksen aitiossa vai onko jouduttu turvautumaan

meidän kinkkuvastaava ministeri leppä arvoisa
arvoisa puhemies on suuri kunnia olla suomalainen kinkkuvastaava teen sen hyvin mielelläni ja mielissäni ja totean että hallitus tekee kaikkensa koko muun elintarvikeketjun osalta ja lisäksi että suomessa riittää niin joulukinkkuja kuin myöskin muuta suomalaista kotimaista ruokaa maailman parasta ruokaa ja kun me syömme kotimaista ruokaa ja jos me söisimme kympin verran enemmän suomalaista ruokaa tai muita suomalaisia tuotteita antaisimme niitä vaikka lahjaksi se toisi tuhatmäärin

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä edustaja mikkonen olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies pian todellakin alkaa joululoma myös kouluissa joissa opettajat ovat tehneet pitkän syksyn töitä yhä vähenevin resursseihin ja palautumisestaan tinkien opettajien kuormitus on kasvanut ja työn ilo vähentynyt työolobarometrin mukaan lähes kuusikymmentä prosenttia opettajista kokee että työtä on usein liikaa luku on lähes kaksinkertaistunut pari vuotta aiemmasta jolloin se oli kolmekymmentäkolme prosenttia opettajien oikeus täydennyskoulutukseen ei monessa kunnassa toteudu vuorotteluvapaa on on henkireikä yhä harvemmalle sen jälkeen kun sen kriteereitä kiristettiin opettajien harteille sysätään jatkuvasti lisää vastuita niin että aikaa jää hädin tuskin itse asiaan opettamiseen lisävastuun pitäisi kaiken järjen mukaan tarkoittaa myös lisää resursseja mutta sen sijaan hallitus on tällä kaudella leikannut koulutuksesta enemmän kuin koskaan ennen valtavan moni opettaja tekee työtään jaksamisensa rajoilla mitä hallitus aikoo tehdä että opettajien työhyvinvoinnista huolehditaan ja että he eivät uuvu kuormituksen alle

arvoisa puhemies haluan aloittaa lausumalla kiitoksen sanat suomalaisille maailman parhaille opettajille kuluneesta lukuvuodesta ja ja erinomaisesta työstä minulla oli ilo ministerinä vastaanottaa arviointi suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämisestä ja siinä todettiin hienoin sanoin että meidän suomalainen ylpeys on nimenomaan korkeasti koulutetuissa opettajissa ja laadukkaassa opettajankoulutuksessa ja näistä vahvuuksista suomen pitää pitää tulevaisuudessakin kiinni siihen liittyy tiiviisti se että opettajilla on hyvät työskentelyolosuhteet

se miten saamme vapautettua opettajille enemmän aikaa opettamiselle eli erinäisten velvoitteiden ja muiden kautta on tullut lisää paperityötä byrokratiatyötä joka kuormittaa ja tuo myöskin semmoista turhautumisen tunnetta siitä ettei pysty keskittymään itse tärkeimpään asiaan ja sen takia opettajille pitää saada lisää aikaa opettaa ja tähän palaamme kevään aikana

se auttaisi jos koululla olisi enemmän resursseja silloin opettajilla olisi enemmän aikaa ryhmät olisivat pienempiä olisi aikaa oppilaille helsingin sanomissa ilmestyi tällä viikolla erään uravalmentajan mielipidekirjoitus jossa hän totesi ettei tiedä mitään toista ammattiryhmää jonka jaksamisesta ja työhyvinvoinnista olisi huolehdittu niin huonosti kuin opettajien ja jos opettajat väsyvät viime kädessä myös lapset ja nuoret kärsivät tilanteesta näin ei voi jatkua suomen menestys aina nojannut tasa arvoiseen koulutukseen siihen että jokainen pidetään mukana ensimmäistä kertaa tämän maan historiassa koulutuspolitiikan suunta on käännetty taaksepäin koulutuksen vahvistamisesta koulutuksen heikentämiseen suomalainen koulutus ja tutkimus pitää nostaa maailman huipulle ja se vaatii miljardiluokan panostusta kysynkin teiltä oletteko tällä kertaa valmiita antamaan sellaisen koulutuslupauksen josta myös pidätte kiinni lupauksen siitä että koulutuksesta ei enää leikata yhtään vaan siihen panostetaan merkittävästi

arvoisa puhemies se on totta että suomalaisessa koulumaailmassa on tuntunut se että meillä on takana ollut lähes kymmenen heikkoa vuotta kaikki puolueet eduskunnassa ovat joutuneet säästämään koulutuksesta ja muista palveluista ja onneksi tämän hallituksen toimien seurauksena ollaan tilanteessa tässä hallituskauden lopussa että meille on syntynyt

monella tavalla suomalainen koulutusjärjestelmä ottaa vahvoja askeleita ei taaksepäin vaan eteenpäin näillä uudistuksilla ja onneksi talous näyttää nyt valoisammalta

seuraavaksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä edustaja myllykoski
arvoisa rouva puhemies suomalaiset jotka asuvat carunan sähköverkon alueella ovat saaneet tuntea raskaasti lompakossaan mitä tarkoittaa luonnollisen monopolin myyminen ulkomaalaisille sijoittajille viisi vuotta sitten vasemmistoliitto ja ministeri arhinmäki jäivät ministerivaliokunnassa yksin vastustamaan tätä vuosisadan munausta josta nyt maksetaan kalliisti kaiken lisäksi hallitus on nyt tekemässä uudet carunat kun se suunnittelee viranomaisverkko virven kilpailuttamista virve mahdollistaa viranomaisyhteistyön niin päivittäisessä työssä kuin kriisitilanteissa kysynkin nyt miten hallitus aikoo varmistaa ettei tässä olla luomassa uutta yksityistä rahoitusautomaattia veronmaksajien kustannuksella
arvoisa rouva puhemies monet viranomaiset kuten poliisi ja pelastus tarvitsevat langatonta laajakaistaista viestintäyhteyttä työtehtävissään tiedonsiirtoa ja yhteydenpitoa varten entistä enemmän on siirrettävä reaaliaikaista videokuvaa

niistä investoinneista hyötyvät myös kansalaiset ja yritykset suuremmalla maan kattavalla alueella eli tässä on kyse kyllä hyvin erityyppisestä ratkaisusta ja kilpailuttamalla voidaan myöskin pitää hinta kurissa jatkossakin

arvoisa rouva puhemies siinä missä carunan sähkönsiirtomarkkinaosuus on on noin kaksikymmentä prosenttia virven kohdalla puhutaan kuitenkin valtakunnallisesta järjestelmästä nyt

tekemässä sitä harha askelta kuin tehtiin digitan kanssa tarvitaan suuret investoinnit niin että virve voi todellakin tavoittaa jokaisen viranomaisen ja voi kuulua jokaiseen niemeen ja notkelmaan tällöin nousee väistämättä esiin se annetaanko hallitsematon tilanne hinnoittelulle luonnollisesta monopolista ei pidä tehdä rahastusautomaattia tämän pitäisi olla itsestään selvä kysynkin nyt toistetaanko tässä digitan seikkailu uudestaan ja minkälaisia kustannuksia on odotettavissa kertaalleen nousevia ja mikä on riski yksityisyydensuojalle ja

arvoisa rouva puhemies ei tässä ei olla toistamassa samantyyppistä ratkaisua elikkä kuten äskeisessä vastauksessani totesin ei olla siirtämässä omistusta vaan omistus jää suomen valtiolle suomen erillisverkkojen kautta mutta on myöskin hyvin todennäköistä että sitä viranomaisten tarvitsemaa nopeaa palvelua emme pystyisi yksin investoimaan tällä hetkellä tai se veisi hyvin tällä ratkaisulla jossa yhdistetään kaupallinen ja julkinen toiminta mutta pidetään omistajuus julkisella puolella ja huolehditaan siitä että meillä on hyvät edellytykset ja hyvä lainsäädäntö jonka eduskunta on hyväksynytkin pystymme myöskin huolehtimaan siitä että palvelu saadaan

olisi tärkeätä että kaikki jotka asuvat suomessa tuntevat olonsa turvalliseksi ja tuntevat sen että saavat oikeudenmukaista kohtelua tämä koskee myös meidän alkuperäiskansaa saamelaisia siksi arvoisa ministeri häkkänen kysynkin mikä on tällä hetkellä ilo sopimuksen tila koska viime hallituskaudella viime eduskuntakaudella päästiin aika pitkälle se on ratifiointia vailla asia on tavallaan vireillä vielä täällä eduskunnassa mutta tällä hallituskaudella ei ole tapahtunut oikeastaan mitään miksi ei ole tapahtunut ja mitä tulette tekemään

eteenpäin useita saamelaisiin liittyviä asioita viimeksi muun muassa saamelaiskäräjälain uudistusprosessi eteni jossa hankkeessa mukana olleiden käräjienkin edustajat jo hyväksyivät työryhmässä esityksen mutta sitten loppujen lopuksi saamelaiskäräjät ei hyväksynyt esitystä tähän olen hieman pettynyt

tanska on ihmeellinen tilanne että me emme pääse tässä tärkeässä asiassa eteenpäin edellisellä hallituskaudella tehtiin todella paljon työtä elikkä nyt asia on vain poliittisesta tahdosta kiinni miten aiotte arvoisa hallitus palauttaa saamelaisten tunteen siitä että me suomalaiset välitämme myös saamelaisten oikeuksista alkuperäiskansana ja vaalimme myös heidän lapsiensa tulevaisuutta arvoisa puhemies alkuperäiskansojen oikeuksista pidetään jatkuvasti huolta ja uudistuneessa lainsäädännössä muun muassa maakuntauudistuksen yhteydessä turvataan saamelaisten oikeudet ja palvelut siellä uusi lapin maakunta joutuu huomioimaan kaikissa yhteyksissä saamelaisten oikeudet ja uusi saamen kielilaki vielä varmistaa sitä että nämä kielelliset oikeudet tulevat toteutumaan tämä kysyjän mainitsema sopimus varmaan on tuttu koska kysyjän tekemän esityksen pohjalta viime vaalikaudella hanke tuotiin tänne mutta sitä ei saatu läpi eduskunnasta läpi viime vaalikaudella ja myöskään tällä vaalikaudella ei valitettavasti tälle sopimukselle näytä olevan tukea mutta työ saamelaisten asioiden eteen jatkuu ja vuoropuhelua käydään jatkuvasti heidän

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja östman olkaa hyvä
arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kiittää pääministeriä opetusministeriä maatalousministeriä erinomaisista vastauksista koskien perinteistä joulun viettoa lapset saavat laulaa enkelin laulua ja me saamme syödä joulukinkkua mutta tosiasia on se että sikatiloista arvioidaan joka kymmenennen lopettavan tänä vuonna

erilaisia malleja kotimaisen tuotannon suojelemiseksi on esitetty järkevintä olisi jos ruuan tuottajahinta olisi korkeampi kysynkin

toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä suojaamaan kotimaista tuotantoa epäekologiselta sekä työntekijöiden ja eläinten oikeudet huomioonottamattomalta tuontituotannolta
arvoisa puhemies tämä edustaja östmanin kysymys siitä ja toteamus että on jouduttu turvautumaan jopa pikavippeihin osoittaa kuinka surkeassa jopa epätoivoisessa tilanteessa jotkut tilat viljelijät ruuantuottajat tässä maassa ovat tämä on asia joka ei tietenkään näin voi jatkua keskeinen ratkaisu tuli myöskin teidän kysymyksessänne eli se että me saamme markkinat toimimaan nykyistä paremmalla tavalla oikeudenmukaisemmalla tavalla siihen hallitus on tehnyt useampiakin erilaisia toimenpiteitä jotka eivät vielä ole purreet kaikilta osin alkuperämerkintäasiat ostovelvoitteet siitä minkälaisten hankintojen kautta minkälaisten kriteereiden kautta julkinen puoli hankkii hankkii elintarvikkeitaan elintarvikemarkkinalaki jota eilen saatiin täydentämään myöskin asianomainen direktiivi ja niin edelleen olemme järjestäneet useampia pyöreän pöydän neuvotteluja koko alan kesken jotta ne pelisäännöt olisivat siellä reilumpia uskon että nämä tuottavat tulosta mutta eivät ole sitä vielä vielä tuottaneet viennin edistäminen on myöskin yksi asia jota tässä koko ajan tehdään ja lukuisia muita

arvoisa puhemies ei ole oikein että kotimaisen tuotannon pitää kilpailla samoilla ehdoilla sellaisen ulkomailta tuodun ruuan kanssa jota kasvatettaessa on käytetty huomattavasti enemmän kasvinsuojeluaineita antibiootteja ja jossa eläinten hyvinvoinnista huolehditaan paljon huonommin kuin meillä on jo selvää ettei maatalouden kannattavuuteen ole odotettavissa parannuksia eun seuraavassa budjetissa maatalousyrittäjät haluaisivat nähdä paremman tulevaisuuden he he haluaisivat kuulla toivon sanoman juuri ennen joulua kysyn vielä ministeriltä millaisia toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä ruuantuotannon kannattavuuden parantamiseksi erityisesti lyhyellä aikajänteellä

arvoisa puhemies niin kuin todettua tilanne on vakava ja nimenomaan tulevaisuuden kannalta vakava meidän on välttämätöntä saada viesti uusille nuorille jotka tätä alaa ruuantuotantoalaa viljelystä maataloutta harjoittavat ja haluavat harjoittaa että tämä on ehdottomasti tulevaisuuden ala kun pidämme huolta kestävyydestä oli se sitten niin kuin kysyjä mainitsi eläinten hyvinvointia oli se antibioottien tai torjunta aineiden käyttöä oli se ympäristöstä huolehtimista suomalaisen ruuan käyttö suomalaisen ruuan tuottaminen on ekoteko kestävä teko tämä on se viesti jonka me kaikki varmasti lähetämme suomalaisille ruuantuottajille se mitä eilen tuossa budjetin palautekeskustelussa

kertoo sen yhtenäisyyden joka meillä on ja kyllä vakavasti vetoan ruuanhankkijoihin julkisella puolella käyttäkää niitä kriteereitä jotta nämä oikeudenmukaiset markkinat toteutuvat älkää ostako älkää hankkiko niitä tuotteita mitkä eivät täytä niitä kriteereitä mitä me itse asetamme omille ruuantuottajillemme ja kaupalle sanon edelleen vahvimpana toimijana

hallituspuolueitten ryhmille yksi kysymys per ryhmä keskustan eduskuntaryhmä edustaja viljanen
arvoisa puhemies toivottavasti kaikilla on pyhien aikana mahdollisuus pysähtyä rauhoittua ja nauttia hyvästä ruoasta juomasta ja läheisten seurasta sekä muistaa heitä joille on suotu vähemmän talouden työllisyyden ja ympäristönkin kannalta kannustamme kaikkia nauttimaan kotimaisesta ruoasta ja suosimaan mahdollisissa lahjaostoksissaan kotimaisia tuotteita ja toimijoita lahjat sitten ruokaa juomaa palveluita tai tavaraa arvoisa puhemies kysynkin hallitukselta mitä hallitus on tehnyt sen turvaamiseksi että tarjolla olisi mahdollisimman paljon kotimaisia tuotteita joiden raaka aineiden tuottamisesta jalostamisesta kuljettamisesta ja kaupasta jokainen ketjun osa saa heille kuuluvan oikeudenmukaisen osuuden ja hinnan

arvoisa puhemies kysymys on myöskin siinä mielessä aiheellinen että jos aloitetaan tästä kansainvälisestä yhteydestä niin pitää muistaa se että tässä maailmassa on edelleenkin lukuisa joukko ihmisiä jotka eivät saa päivässä riittävästi ravintoa

vastuu omasta ruoantuotannostamme toteutuu äsken luettelin tuossa toimia mitä olemme tehneet lisään siihen vielä pari asiaa budjetissa toimme reilun kahdeksankymmenen miljoonan euron potin joka ei tietenkään ratkaise asiaa mutta tuo tähän välittömään hätään tiloille helpotusta ja ehkä tärkein asia on se että myöskin valtiontakauksia tulee

arvoisa puhemies oulussa tapahtuneet alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat järkyttäneet monen suomalaisen turvallisuudentunnetta ulkomaalaisten osuus suomessa tehdyistä raiskausrikoksista on korkea se on paljon korkeampi kuin on ulkomaalaisten suhteellinen osuus väestöstä noin kolmessakymmenessä prosentissa raiskausrikoksista tekijä on ulkomaalainen näihin rikoksiin on puututtava nykyistä hanakammin sillä jos ei noudata sääntöjä ei ansaitse turvaakaan aina kohdemaa ei kuitenkaan suostu ottamaan rikollisia vastaan tämä on tilanne esimerkiksi irakin kanssa palautussopimukset ovat takkuilleet kysyisin nyt teiltä ulkoministeri soini millä tavalla neuvottelut irakin kanssa ovat edenneet etenkin nyt kun muun muassa bagdadiin on suunnitteilla lähetystön perustaminen
arvoisa rouva puhemies on tärkeä asia että irakilaisille ja kaikille muillekin tehdään hyvin selväksi että niiden jotka eivät saa tai voi saada täältä turvapaikkaa täytyy palata kotimaahansa muutama lukufakta tänne tuli aikanaan turvapaikanhakijaa heistä vapaaehtoisesti on palannut kolmetuhattakaksisataa oleskeluluvan on saanut kuusituhattakolmesataa vastaanottokeskuksissa on viisituhattasata henkeä kuusituhattaneljäsataa on poistunut joko eurooppaan tai irakiin kukaan ei oikein tiedä ja sitten vielä seitsemänsataa on saatu ikään kuin pakolla palautettua eli paljon on tehty ja lisää pitää tehdä on tärkeää huomata että irak ei ole suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyökumppani vaan se rahoitus mitä me irakiin annamme menee kansainvälisten järjestöjen kautta ykn kautta maailmanpankin kautta sen takia on tärkeää että me avaamme siellä lähetystön ja pystymme tätä kautta paljon paremmin viemään näitä palautusasioita yksi palautussopimus ei sinänsä pelkästään ole ratkaiseva asia ruotsilla sellainen on ja ihan muutamissa kymmenissä on pystytty pakkopalauttamaan yksi asia vielä arvoisa puhemies on tärkeää että tästä maasta ei lähde sellaista signaalia ulos että voidaan jotenkin estää sellaisten henkilöiden palauttaminen jotka eivät

turvapaikkaa ole saamassa sellaista propagandaa ei pidä tehdä
sininen eduskuntaryhmä vielä

arvoisa puhemies

neljä vuotta sitten hallitus aloitti hyvin vaikeassa tilanteessa suomi oli taantumassa kahdeksatta vuotta neljän vuoden aikana valtion velkaantuminen on saatu pysäytettyä ja työllisyys on kasvanut tällä viikolla valtiovarainministeriö kertoi että tulevaisuudessa huoltosuhde heikentyy sillä ennusteiden mukaan tulevina vuosina veronmaksajia on nykyistä vähemmän vanhusta kohden on aina vähemmän työikäisiä tää korutont on kertomaa tämän takia valtion kassan hoitaminen tulee entistä vaikeammaksi yllättävä mahdollisuus lyhentää velkaa taitaa olla harvinaista herkkua tulevaisuudessa pysyvä korjaus talouteen on hankalaa tehdä arvoisa puhemies kysynkin valtiovarainministeriltä millainen tilanne odottaa aloittavaa hallitusta ensi vuonna kun huomioidaan myös kestävyysvaje
arvoisa puhemies aloittavan hallituksen tilanne on huomattavasti parempi kuin tämän hallituksen aloittaessa eli neljä vuotta sitten niin kuin kuvasitte kysymyksessänne takana oli seitsemän erittäin huonoa vuotta taloudessa velkaa oli lähes sata miljardia nyt tämän hallituskauden aikana velkaantuminen on saatu pysäytettyä ja taustalla on ennen kaikkea hyvä vahva talouskasvu työllisyyden hyvä kehittyminen me olemme nyt tilanteessa jossa budjettitalous ja valtiontalous ovat tasapainossa tänä vuonna mutta jo ensi vuonna velkaantuminen jatkuu näillä kasvuluvuilla kun mennään silloin tämä ikääntyminen alkaa toden teolla vaikuttaa kaksikymmentä luvun puolivälissä silloin jos työllisyysastetta ei saada merkittävästi ylöspäin sinne seitsemäänkymmeneenviiteen ja ylöspäin velkaantuminen uhkaa räjähtää käsiin siksi ensi hallituksen on välttämätöntä jatkaa tiukkaa finanssipolitiikkaa ja määrätietoista hyvää työllisyyspolitiikkaa ottaa mallia tästä hallituksesta seuraavat satatuhatta

vielä on jäljellä yksi jokerikysymys edustaja rinne
arvoisa puhemies joulun lähestyessä opposition korviin on kantautunut tärkeitä viestejä ympäri suomea eräs niistä kuuluu tällä tavalla olen tehnyt pitkän työuran yrittäjänä palvelu ja logistiikka alalla olen ikääntynyt valkopartainen mies lapista korvatunturilta meillä on reilut yleissitovat työehtosopimukset joiden puitteissa paikallinen sopiminen on sujunut aina meillä on hoidettu asiat sopimalla ja hyvällä mielellä pitkälti sen vuoksi olemme kasvaneet ja arvoisa puhemies en paljasta lähettäjää mutta mielestäni tässä viestissä voi kuulla jopa joulun sanomaa ja hyvän ohjeen sopiminen ja yhteistyö se kannattaa pääministeri sipilä kuuletteko te tämän valkopartaisen miehen viestin samalla tavalla kuin minä ja oletteko valmis edistämään teidän hallituksenne reilua sopimista ja yhteistyötä ensi vuonna niin hyvin kuin osaatte se olisi kilttiä

arvoisa puhemies kyllä olen ja kiitän kahdeksaa eduskuntaryhmää eduskuntapuoluetta siitä että tänään olemme osoittaneet käytännössä sen että pystymme sopimaan vaikeistakin asioista olemme linjanneet nimittäin tänä päivänä yhdessä ilmastopolitiikkaa seuraavalle vaalikaudelle

esitellään sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kolmekymmentäkolme

arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveysministeriön talousarvion määrärahat ovat viisitoista miljardia euroa suurin pääluokka on lähes samansuuruinen kuin kuluvana vuonna työttömyysturvamenot supistuvat lähes kolmellasadalla miljoonalla eurolla mutta sairausvakuutuksen asumistuen ja eläkkeiden menot kasvavat muun muassa vähimmäispäivärahojen ja takuueläkkeen noususta johtuen veikkauksen tuotosta jaetaan sote järjestöille kolmesataakuusikymmentäkaksi miljoonaa euroa terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle valiokunta on lisännyt yksi pilkku kaksi miljoonaa euroa terveydenhuollon kansallisten laaturekisterien kehittämiseen ja uutena kaksisataatuhatta euroa väsymysoireyhtymää koskevan hyvä käytäntö suosituksen laatimista varten ruoka aputoiminnan valtakunnalliseen kehittämiseen erityisen tuen tarpeessa oleville osoitetaan yksi pilkku kaksi miljoonaa euroa tarve ruoka apuun on suuri eri puolilla maata valiokunta osoittaa lisäksi sataviisikymmentätuhatta euroa vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön käyttöön tarkoitettujen avustajakoirien toiminnan laajentamiseen avustajakoiria on liian vähän kansaneläkelaitoksen toimintamenot ovat kasvaneet muun muassa aktiivimallin aiheuttaman työmäärän suuren kasvun johdosta valiokunta pitää tärkeänä että kelan toiminta turvataan jotta se selviää määräajassa lakisääteisistä tehtävistään veteraanien ja sotainvalidien tukemiseen ehdotetaan yhteensä kaksisataakahdeksantoistamiljoonaaseitsemänsataatuhatta euroa missä on kasvua kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa veteraanien kuntoutustoiminnan määräraha nousee viiteenkymmeneenkahdeksaan pilkku neljään miljoonaan euroon missä on lisäystä yli kuusitoista miljoonaa euroa ensi vuonna saavat samat kotiin vietävät palvelut kuin on sotainvalideilla valiokunta pitää tärkeänä että kunnat saavat veteraanien yhteystiedot avun perille toimittamiseksi arvoisa puhemies valiokunta on huolissaan lastensuojeluilmoitusten jatkuvasta kasvusta viidentoista miljoonan euron lisäys lastensuojeluun ja perheille annettavaan kotipalveluun on tärkeää lastensuojelun työntekijöiden työmäärä on kohtuuttoman suuri mikä näkyy henkilöstön jaksamisessa valiokunta nostaa vahvasti esille myös lapsibudjetoinnin ja lapsivaikutusten arvioinnin käyttöönoton tärkeyden

yliopistotasoiseen tutkimukseen valtion tutkimusrahoituksella edistetään erityisesti näyttöön perustuvaa hoitoa ja kehittämistä edelleen rahoitus on riittämätön valiokunta painottaa myös sosiaalitieteellisen yliopistotasoisen tutkimuksen rahoituksen tarvetta se puuttuu turvakotitoiminta saa lisää kaksi miljoonaa euroa turvakotien määrä kasvaa kahteenkymmeneenseitsemään ja perhepaikkojen sataanseitsemäänkymmeneenyhdeksään valiokunta pitää tärkeänä alueellisen kattavuuden parantamista valiokunta lisäsi rikos ja riita asioiden sovitteluun satatuhatta euroa tällä mahdollistetaan vapaaehtoisten sovittelijoiden kulukorvauksen nostaminen nostaminen kahdestakymmenestäviidestä eurosta kolmeenkymmeneen euroon sovittelua kohden sovittelu on hyvin kustannustehokasta tuloksellista valiokunta nostaa vahvasti esille terveyden edistämisen ja kuntien maakuntien ja järjestöjen tuottamien palvelujen yhteensovittamisen hallinnon rajat ylittävin rakentein ja palveluketjuin valiokunta lisäsi satakuusikymmentätuhatta euroa terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan ohjelman toimeenpanoon vakavien sisäilmaongelmien edellyttämien tarpeiden

kiitoksia ja sitten mennään ministereitten puheenvuoroihin

arvoisa rouva puhemies kiitos jaoston puheenjohtajalle esittelystä tässä sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesityksessä halutaan ehkäistä eriarvoistumista vähimmäismääräisiä

takuueläkettä korotetaan adoptio ja ja monikkoperheiden rintamaveteraanien sekä yrittäjien perheenjäsenten asemaa parannetaan hallinnonalan osuus valtion talousarvioesityksessä on viisitoista miljardia euroa mikä on noin neljäs osa valtion talousarviosta määrärahaesitys on noin kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa vuoden kaksituhattakahdeksantoista varsinaista talousarviota suurempi kokonaismäärärahan maltillisesta muutoksesta huolimatta on pääluokan sisällä muutoksia suurimmat muutokset aiheutuvat työllisyyden kasvusta jonka johdosta työttömyysturvamenot laskevat noin kolmesataa miljoonaa euroa

korotetaan siis kahdeksallakymmenellä eurolla viidelläkymmenellä sentillä kuukaudessa siis vastaavalle tasolle kuin työmarkkinatuki sairauspäivärahan viidenkymmenenviiden päivän omavastuu poistetaan ja sairauspäiväraha maksetaan kaikille vähintään vähimmäismääräisenä lääkekorvausten vuosiomavastuurajaa alennetaan noin neljälläkymmenellä

vaikeassa asemassa olevien nuorten

seuraavaa heille maksetaan kuntoutusrahaa koko kuntoutuspäätöksen ajalta tämä esitys on kustannusneutraali vuonna kaksituhattayhdeksäntoista mutta lisää valtion kustannuksia vuodesta kaksituhattakaksikymmentä alkaen takuueläkettä korotetaan arviolta yhdeksän euroa kuukaudessa myös eläketukea nuorten kuntoutusrahaa sekä ammatillisen kuntoutuksen vähimmäismääräistä päivärahaa korotetaan ja eläkkeen lepäämään jättämisen raja nousee vastaavasti takuueläkkeen tasolle eläketuen piiriä eli niin sanottua lex lindströmiä ehdotetaan laajennettavan koskemaan uusia ikäluokkia eläketukea voisi jatkossa niin halutessaan saada kuusikymmentä vuotta täyttänyt ja viisi vuotta työttömänä ollut henkilö lisäksi työttömyysturvan korvauksetonta korvauksetonta määräaikaa elikkä karenssia lyhennetään yhdeksästäkymmenestä päivästä kuuteenkymmeneen päivään sosiaali ja terveysministeriö haluaa turvata toimeentulotukikäsittelyn ja aktiivimallin joustavan toimeenpanon ja siksi kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintamenoihin ehdotetaan yhdentoista pilkku neljän miljoonan euron lisäystä kilpailukykysopimukseen liittyen työnantajan sosiaaliturvamaksua alennetaan mikä lisää määrärahan tarvetta miljoonaa euroa asumiseen perustuvaa sosiaaliturvalainsäädäntöä uudistetaan niin että suomeen tulevilta työntekijöiltä ei enää edellytetä työsuhteen neljän kuukauden vähimmäiskestoa ja viikkotyöaikaa koskevien vaatimusten täyttämistä jatkossa oikeus asumisperusteisiin etuuksiin syntyy vähimmäisansioiden täyttymisen perusteella samalla ulkomaalaisten päätoimisten opiskelijoiden oikeutta asumisperusteiseen sosiaaliturvaan helpotetaan mutta toisaalta ulkomailla työskentelevien ja ja asuvien henkilöiden oikeutta suomen sosiaaliturvaan tiukennetaan nämä muutokset vähentävät valtion menoja noin nolla pilkku neljä miljoonaa euroa sosiaali ja terveysministeriö täsmentää sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahojen määräytymistä määräytymistä koskevia säännöksiä siten että ansiotyönä ei pidetä kunnallisen luottamustehtävän hoitamista muutoksen johdosta vanhempainpäiväraha voitaisiin maksaa täysimääräisenä niiltä päiviltä kun on luottamustehtävissä yrittäjien perheenjäsenten oikeusturva on herättänyt julkisuudessa paljon keskustelua yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen oikeutta työttömyysturvaan tullaan helpottamaan ja yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen asema muutetaan yrittäjästä palkansaajaksi ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehdoksi säädetään kaksitoista kuukautta ja lisäksi säädetään kahdentoista kuukauden tarkastelujakso jonka aikana yrittäjän perheenjäsenellä ei ole saanut olla omistusta tai määräysvaltaa yrityksistä lyhytkestoisen työn vastaanottamista helpotetaan työttömyysetuuden sovittelussa siirrytään nykyisestä tulon ansainta ajankohdan ajankohdan mukaisesta sovittelusta tulon maksatusajankohdan mukaiseen sovitteluun muilta osin etuuden sovittelua koskevat säännökset pysyvät ennallaan edellä mainittujen asioiden lisäksi veteraaneja tuetaan yhteensä kahdellasadallakahdeksallatoista pilkku seitsemällä on kaksikymmentäkahdeksan pilkku seitsemän miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden kaksituhattakahdeksantoista varsinaisessa talousarviossa jatkossa rintamaveteraaneille kohdennetaan samat kotiin vietävät palvelut kuin sotainvalideille ensimmäinen yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista lukien lisäksi asevelvollisuutta suorittaessa vammautuneille sekä asevelvollisuutta suorittaessa kuolleen lähiomaiselle säädetään uusi lisäkorvaus samoin haluan kiittää jaostoa vuoden aikana tehdystä yhteistyöstä kiitoksia myös valiokunnan jäsenille ja valiokunnan puheenjohtajalle tässä kaikki arvoisa puhemies

puhemies hyvät kollegat omalla vastuualueellani budjetissa on aihepiiri johon kuuluu isoja momentteja paljon rahaa tuttuja isoja aiheita kuten lapsilisät tai toimeentulotuen kokonaisuus tässä puheenvuorossani nostan esiin muutamia pienempiä huomioita sekä kiitoksella merkille pantuja jaoston toimia että hallituksen omia jo aikanaan budjettiriihessä tekemiä esityksiä jotka nyt läpäisivät eduskunnan käsittelyn yhtenä teemana aivan samoin kuin edustaja kankaanniemi nostan esiin lastensuojelun kasvaakseen aikuiseksi vahvaksi sellaiseksi lapsi tarvitsee rakkautta rajoja ja huolenpitoa kun lapsi ei syystä tai toisesta voi asua omien vanhempiensa kanssa hänen oikeutensa saada turvaa ja hyvää kohtelua korostuu ja siksi budjetilla on on haluttu vahvistaa lastensuojelun ohjausta ja valvontaa siis laatua näitä voimavaroja vahvistetaan vajaalla miljoonalla eurolla sillä perustetaan uusia virkoja aluehallintovirastoon valvontatehtäviin ja myös sosiaali ja terveysministeriön osaamista lastensuojelun äärellä parannetaan samoin kuin thln tässä yhteydessä myös lasten kuulemista heitä itseään koskevis sa asioissa lisätään tämä tuodaan lainsäädäntöön lakipykälinä jotka eduskunnassa parhaillaan ovat käsittelyssä toinen teema jonka haluan nostaa esiin liittyy turvakotien kokonaisuuteen vaikka ai he on vaikea kipeä kansallisesti lähisuhdeväkivallan teema tämän hallituskauden päätökset ansaitsevat tulla mainituiksi turvakotitoiminnan määrärahaa on nostettu järjestelmällisesti joka vuosi tulevallekin vuodelle vielä kahdella miljoonalla eurolla niin että yhteensä käytämme yhteisiä varojamme liki kaksikymmentä miljoonaa euroa turvakotien hyväksi olen iloinen siitä aktiivisesta kehittämistyöstä joka on käynnissä myös tämän aihepiirin äärellä yhdessä sisäministeriön kanssa

tässä vaikeassa teemassa lähisuhdeväkivallassa vaan muutoin rikosten ja pienempien rikkeiden sovittelutoiminnan josta olen iloinen että sen lisäksi että hallitus omassa esityksessään kohdisti siihen lisämäärärahoja nyt myös vapaaehtoistyötä tekevien sovittelijoiden palkkioita nostetaan jaoston ja ja eduskunnan

miljoona tähän liittyen haluan myös eduskuntaa informoida ajankohtaiseen ja hyvin huolestuttavaan rokotekeskusteluun liittyen myöskin luodon tapauksen osalta ja lähettää kiitokset alueen viranomaisille erinomaisesta työstä me perustamme nyt rokotuskattavuutta kehittävän työryhmän terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa miettimään mitkä ovat ne kansalliset keinot joilla rokotekattavuus myös näillä kriittisillä alueilla vahvistuisi kun asiantuntijanäkemys vahvasti puoltaa kantaa että pakko ei olisi paras keino

ja monikkoperheiden etuuksien uudistamiseen kohdistetaan nyt nolla pilkku viisi miljoonaa euroa kollegaministeri mattila nosti jo esiin erittäin tärkeän kansallisen yhteistyössä tehdyn päätöksen veteraanien tukemisesta rintamaveteraanit asetetaan nyt yhdenvertaiseen asemaan sotainvalidien kanssa kotiin vietävien palveluiden osalta haluan lausua eduskunnalle kiitoksen myös tästä haitta astekysymyksestä joka invalidien osalta nyt korjattiin

vielä toteamus kiitoksena jaoston ja valtiovarainvaliokunnan työstä tutkimusrahoituksen äärellä hallitus jo omilla esityksillään vahvisti sitä entisestään tutkimusrahoitus terveydenhuollon yliopistotasoiselle tutkimukselle on ollut pitkään murheenkryyni ja nyt tuota lukua on vihdoin saatu kääntymään oikeaan suuntaan se on erittäin tärkeää käytännön työn tukea myös ajatellen tulevaa sote maakuntauudistusta jonka valmisteluun hallitus ensi vuodelle on kohdistanut kaksisataayksitoista miljoonaa euroa

ääni alkaa sortua mutta eiköhän

tässä pärjätä lämpimät kiitokset vielä ministereille kiitoksista jotka tulivat meille kirjaamme ne joulumieltä nostamaan huolta olemme kantaneet kansaneläkelaitoksen toimintamenojen riittävyydestä kertoman mukaan ollut noin kahdeksantoista miljoonaa siihen tuli täydentävässä esityksessä yksitoista pilkku kuusi miljoonaa eli tätä pitää tarkkaan seurata että kansaneläkelaitos selviää tehtävistään sitten nostan esille aktiivimallin joka liittyy myös juuri

on tullut viiden miljoonan kustannukset aktiivimallin aiheuttamana kelalle ja vielä kahden miljoonan toimeentulotukimenojen kasvu ja työministeriön puolelle varmasti on tullut aikamoinen summa myös eli selvitys siitä mikä aktiivimallin kokonaissaldo on on

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää jaostoa hyvin tehdystä työstä se on mittava työ joka teillä siellä aina on edessä entisenä jaoston jäsenenä voin sanoa että että erittäin tärkeätä työtä jaostossa tehdään näiden asioiden piirissä jälleen kerran sitten ministereille ensinnäkin ministeri mattila ajattelin tämän puheenvuoron käyttää nyt siihen että kun vanha viisaus sanoo että kukaan ei voi palata menneeseen ja tehdä uutta alkua mutta kuka tahansa voi aloittaa huomisen loppumatkansa toisin niin siihen liittyy se että vuonna kaksituhattayhdeksäntoista asti jatkuvat jäädytykset indekseihin siis etuuksien tasoon ovat tosiasiassa kova ja kipeä juttu talouden vähäisestä kasvusta johtuen mutta talouden kovastakin kasvusta huolimatta silti nämä jäädytykset tehdään nyt tässä logiikka ei toimi joitakin parannuksia on mutta kysynkin miksi ei kuitenkaan päädytty perumaan tätä ikävää päätöstä
arvoisa rouva puhemies usein näiden viime päivienkin aikana olen kuullut väitettävän että tämä hallitus olisi ollut lapsille ja lapsiperheille jotenkin erityisen huono tämä ei pidä paikkaansa tällä hallituskaudella on muun muassa päätetty aloittaa lapsistrategian laatiminen tuettu euron kertakorvauksella äitiyslomalle jäävien työnantajia korotettu lapsilisän yksinhuoltajakorotusta korotettu vähimmäismääräisiä vanhempainpäivärahoja lähes sadalla eurolla per kuukausi korotettu äitiysavustusta päätetty etteivät kunnalliset luottamustoimipalkkiot leikkaa jatkossa vanhempainpäivärahoja pidennetty adoptioperheiden ja monikkoperheiden vanhempainvapaita helpotettu avoliitossa asuvan perheen isän isyyden tunnustamista alennettu kahteen otteeseen varhaiskasvatusmaksuja ja niin edelleen

arvoisa rouva puhemies lasten huomioiminen aikuisten mielenterveyspalveluissa vaikuttaa merkittävästi valtiontalouteen esimerkiksi viime vuonna mielenterveyshäiriöiden työkyvyttömyyseläkemenot olivat seitsemänsataakolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa mikä oli kolmekymmentäkahdeksan prosenttia kaikista työkyvyttömyyseläkemenoista samaan aikaan tiedämme että juuri nuorten jääminen työkyvyttömyyseläkkeelle syistä jotka johtuvat masennuksesta ja erilaisista mielenterveyshäiriöistä on viime vuosina ollut koko ajan kasvussa kun meidän muun aikuisväestön kohdalla käyrä on mennyt alaspäin tämän vuoksi huoleni on erityisesti ollut viime vuosina eduskunnassa se miten me saisimme tämän käyrän käännettyä parempaan suuntaan ja täytyy sanoa että olin vähän pettynyt siitä että ei tullut nyt kuitenkaan loppukaudesta esitystä mielenterveyspalveluiden uudistamisesta olisin kysynyt kun te varmasti siellä ministeriössä olette pohtineet asiaa minkälaisia suunnitelmia teillä on esimerkiksi loppukaudelle tai tai seuraavalle vaalikaudelle siitä miten voisimme parantaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita suomessa
rouva puhemies huomisen hyvän hoidon edellytys on yliopistotasoinen terveyden tutkimus tuo määrärahan taso on laskenut kuin lehmän häntä edellisten hallitusten aikana tämä hallitus on nyt tämän tasoittanut eduskunnassa olemme lisänneet määrärahoja tähän tutkimusmäärään ja ja nyt olemme jo kasvusuunnassa mutta summa on vielä liian pieni kysynkin minkälaisia toimenpiteitä on ministeriössä pohdittu koska eduskuntahan on valtiovarainvaliokunnan esityksestä esittänyt ponnen että osana sote uudistusta on on sote tutkimuksen riittävyys turvattava miten tähän päästäisiin iloitsen siitä että hoitotyön tutkimus on on vakinaistanut asemansa budjetissa ja se on nyt hallituksen esityksessä tämä on mielestäni hieno työvoitto mutta miten me saamme vtr rahoituksen kasvusuuntaan se on edellytys myöskin terveysalan kasvustrategian toteutumiselle sehän on mahdollisuus parantaa kansanterveyttä ja kansantaloutta se on meidän vahvuutemme ja meillä on osaamista ja hyvä terveydenhuollon järjestelmä täällä toivon että ministeri tähän kysymykseen vastaa että miten saamme vtr rahoituksen kasvusuuntaan ja se on aikaisemmin ollut

puhemies kiitos ministereille noista aloitussanoista tuntui hieman erikoiselta että ministeri mattila nosti avauspuheenvuorossaan hyvin hyvin voimakkaasti esille sen että tämän budjetin tarkoitus on ehkäistä eriarvoistumista kun nimenomaan tällä viikolla olemme saaneet selvää faktaa siitä miten eriarvoisuus on suomessa kasvanut ja yhä useampi suomalainen on ajautumassa viimesijaiselle toimeentuloturvalle eli toimeentulotuelle näillä päätöksillä on myös merkitystä ja vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin onko tämä ministeri mattila teidän mielestänne eriarvoisuuden vähentämistä te te olette myös useaan otteeseen nostanut esiin etuuksiin tehdyt korotukset muun muassa takuueläkkeen ja sairauspäivärahan minimien osalta ja nämä ovat kyllä sinänsä hyviä korotuksia ja uudistuksia mutta suuruudeltaan ne ovat vain kymmenesosa teidän indeksileikkauksenne kokonaissummasta ensin otitte kolmesataa miljoonaa ja annoitte takaisin kolmekymmentä miljoonaa kiitän vielä ministeri saarikkoa ajankohtaisesta energiajuomakannanotosta

arvoisa puhemies stmn alalla tämä iso ja tärkeä sote on työllistänyt paljon mutta sen rinnalla tässä budjetissa on useita hyviä uudistuksia erityisesti kipeimpiin ongelmiin kysyisin päätöksenteon tärkeästä asiantuntijatuesta kun thln rahoitusta on niin paljon jouduttu vähentämään minun huoleni ei

kun hyvinkin tärkeitä kansallisia tehtäviä tällä alalla on jouduttu lopettamaan tai vähentämään tämä tilannehan johtuu erityisesti siitä kun edellisen hallituksen aikana toteutettiin niin sanottu tutkimuslaitosuudistus jolla vietiin miljoonia paitsi thlltä niin muiltakin tutkimuslaitoksilta tämmöisiin irrallisiin hankkeisiin ja samalla heikennettiin suoraan kenttää ja politiikkaa palvelevia tutkimus seuranta ja asiantuntijatehtäviä ei vähiten soten tarvitsemia tämä virhe pitäisi korjata ja miten arvoisa

arvoisa rouva puhemies terveyspalveluiden saatavuuteen liittyvät oleellisesti myös lääkärihelikopterit reformiministeriryhmä teki tänään ratkaisun kaakkois suomen lääkärihelikopterin sijoittamisesta uttiin lappeenrannan sijaan hämmästelen tätä päätöstä todella paljon asiantuntijaryhmät ja useat asiantuntijalausunnot puolsivat lääkärihelikopterin sijoittamista lappeenrantaan eksoten laajan päivystyksen yhteyteen tätä linjausta tuki myös eduskunnan oikeusasiamies sillä uttiin sijoittaminen asettaa osan kaakkois suomen asukkaista eriarvoiseen asemaan verrattuna muihin suomalaisiin osa etelä karjalan ja etelä savon alueesta jää nopean vasteajan ulottumattomiin ministeri saarikko millä te perustelette tämän päätöksen jos asiantuntijanne ovat kuitenkin asiasta eri mieltä millä te perustelette tämän

arvoisa puhemies budjetissa on paljon kiitettävää ja minusta olemme menneet oikeaan suuntaan monet isotkin asiat ovat liikahtaneet eteenpäin vaikka sote uudistus on vielä päättämättä haluan nostaa kuitenkin esille erään keskeisen mutta pienen asian meidän oman turvallisuutemmekin näkökulmasta kansallisen rokoteohjelman laajentaminen aste asteelta tulisi oikeastaan olla jokaisen hallitusohjelman peruskysymyksiä ja haluankin kiittää siitä että lasten influenssarokotteisiin on nyt tuo yksi miljoona euroa saatu lisää samoin työryhmän perustaminen rokotemyönteisyyden tai rokotekielteisyyden vähentämisen osalta on hyvä askel henkilökunnan hyvä askel henkilökunnan influenssarokotekielteisyys kuitenkin nousee esille viestinnässä mitä jatkuvasti saamme ja joka vuosi toteamme noin viisisataa ylimääräistä tilastollista kuolemaa influenssakauden aikana mihin toimiin ministeriö on ryhtynyt henkilökunnan rokotemyönteisyyden lisäämiseksi
värderade talman arvoisa puhemies haluan ensin kiittää siitä että rokotusohjelma laajenee se on hieno asia mutta olemme kuitenkin viime aikoina lukeneet tuhkarokkotapauksista eri puolilla suomea ja todenneet että rokotekattavuus on suositusta heikompi muun muassa pohjanmaalla missä pieni lapsi on sairastunut tuhkarokkoon mutta myös aikuinen espoolainen on on sairastunut tähän samaan tautiin ulkomaanmatkalla

aikooko hallitus ottaa tämän rkpn esittämän summan mukaan budjettiin ja pitäisikö myöskin rokottamattomia aikuisia ottaa mukaan tähän ohjelmaan

arvoisa puhemies tässä nyt kiitän alkuun ministereitä hyvistä esittelyistä mutta valitettavasti täytyy heti perään todeta että joulun alla päätetyt kansaneläkeindeksin muiden indeksien jäädytykset ovat kyllä varsin huono huono joululahja pienituloisille ja johtavat kyllä valitettavasti pienituloisimpien ostovoiman heikkenemiseen inflaation myötä se tulee kyllä lisäämään myös toimeentulomenojen kasvua ongelmia sisältyy myös yhä keskeneräiseen sote uudistukseen varsinkin valinnanvapauden lisääntymisen myötä tavoite on tietysti sinänsä myönteinen mutta suuri riski on erityisesti asiakasmaksujen nousu useilla kymmenillä prosenteilla kysyn ministereiltä miten pystytte varmistamaan että myös vähävaraiset pystyvät jatkossa käymään lääkärissä eivätkä joudu siitä tinkimään vaikka asiakasmaksut nousevat kiitän lopuksi valiokuntaa ruoka apujärjestöille annetusta yhden pilkku kahden miljoonan euron tuesta joka sisältyi perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin ilmeisesti oppositiostakin voi

arvoisa rouva puhemies haluan ensinnäkin kiittää kumpaakin ministeriä siitä työstä mitä olette näiden vuosien aikana tehneet teillä on ollut vaikeimpia tehtäviä ministereinä mutta olette pää pystyssä ja pää kylmänä myös näitä asioita eteenpäin vieneet niin kuin täytynyt on tästä rintamalisäkysymyksestä niin on hyvin tärkeää että sekin tässä nousi esille eli kyllä se tavalla tai toisella nyt alkuvuodesta hoidetaan sitä kyllä työtapaturmaksi että näin tilanne tässä vaiheessa on mutta kuntoon hoidetaan täällä nousi myös tämä indeksijäädytyskysymys esiin katsoin tuossa että huhtikuun kahdeksastoista päivä tänä vuonna valtiovarainministeri oli todennut siihen että että nämä jäädytykset poistettaisiin että se ei ole keinovalikoimassa perusteluna hallitusohjelmassa sovitut kehykset ja ja taloudenpito

arvoisa puhemies toivoisin että erityisesti tässä pääluokassa voisimme käydä ilmiöpohjaista budjettikeskustelua sillä luultavasti kävisimme sitä vanhuksista tai lapsiperheistä tai eriarvoisuudesta ja koko ministeriaitio olisi täynnä ministereitä se koskettaa kaikkia kaikkia muitakin ministeriöaloja mutta ehkä se on kuva jostain myöhemmästä vaiheesta sillä olen aivan varma siitä että että vanhuksista ja tämä eduskunta tulee myöskin seuraavalla kaudella puhumaan paljon lapsiperheiden ja ja lasten määrä vähenee ja vanhusten määrä kasvaa se on suunta jonka me varmasti haluamme muuttaa oikeastaan olisin kysynyt ministeri mattilalta siitä kun te teette tärkeitä korotuksia päivärahoihin kiitos siitä mutta huomioni kiinnittyy kuitenkin siihen että teette myöskin indeksijäädytyksiä kysyisin ihan tällaisena sosiaalipoliittisena näkemyksenä yleisemmin teiltä näettekö että indekseillä on joku merkitys mitä pidätte indeksien ikään kuin tarpeesta sosiaalipoliittisesta näkökulmasta

arvoisa rouva puhemies haluan tässä yhtyä näihin kiitoksiin valiokunnalle ja sen jaostolle erityisesti nimenomaan valtiovarainvaliokunnan jaostolle siitä että että ruoka apujärjestöjen tuki saatiin hoidettua siitä oli myöskin oppositiosta kritillisdemokraateilla esitys myöskin siitä että sisäilmaongelmiin haluttiin puuttua ja sitten kaikille eduskuntaryhmille yhteinen kiitos siitä että veteraanien ja sotainvalidien yhtäläinen kohtelu tuli tuli toteutettua olisin kuitenkin halunnut kysyä ministereiltä tästä taksilakiuudistuksesta ja siitä seuranneesta kela kyytien kilpailutuksesta ja siitä sekaannuksesta mitä se on aiheuttanut sairaille ja vammaisille kyytien kyytien sekaannuksen takia on todellakin hoitoja jäänyt saamatta ja sitten myöskin vammaisia lapsia on päätynyt vääriin paikkoihin olisin kysynyt aikooko ministeriö tätä asiaa nyt jollakin tavalla vielä erityisesti seurata tai paimentaa sinne kelan suuntaan tämä on siellä ihmisten arjessa näkyvä yksittäinen huolenaihe yksi suurimpia huolenaiheita

puhemies tilastokeskuksen pienituloisuustilastoissa on myös positiivinen uutinen joka jäi mainitsematta kyselytunnilla yksinhuoltajaperheiden köyhyysaste on kääntynyt laskuun se on todella hieno uutinen ja siihenhän on panostettu toinen hyvä uutinen haluan kertoa tuore selvitys kuvaa miten suuri vaikutus isovanhemmilla on lasten elämässä tuo merkitys on erittäin suuri isovanhempien läsnäolo vähentää lasten levottomuutta ja käytöshäiriöitä ja yksinäisyyden tunteita muun muassa jouni välijärvi on toinen tämän selvityksen tekijöistä haluaisinkin kuulla ministerin käsityksen siitä voisimmeko tehdä jotain sen eteen että isovanhempien roolia voitaisiin kasvattaa lapsen elämässä eroperheiden osaltahan tätä asiaa on jo kyseisen lain yhteydessä käsitelty isovanhemmat ovat erittäin tärkeä tärkeä tekijä hyvinvoinnissa lasten ja nuorten elämässä

arvoisa puhemies minäkin haluan nostaa esille tämän terveydenhuollon tutkimus ja kehittämistoiminnan ja sieltä erityisesti nämä laaturekisterit ja hoitosuositukset joiden tavoitteena on on parantaa hoitojen vaikuttavuutta ja potilasturvallisuutta ja tietysti sitten myös tätä näyttöön perustuvaa otetta hoitotyössä joka on on osa osa potilasturvaa minä olen huolissani kuitenkin sellaisesta asiasta että vaikka me teemme erittäin hyvää tutkimusta jonka pitäisi auttaa meidän terveydenhuollon

rouva puhemies näin joulun alla tietysti haluaisin muistella sitä että suomihan on maailman paras maa ja täällä on kuitenkin hyvä elää ja asua meillä on maksuton koulutus ja terveydenhuolto ja turvallista olla mutta sitten kuitenkin näin joulun alla tämäkin näkökulma että tänäkin jouluna monet vähävaraiset perheet syystä tai toisesta joutuvat sitten turvautumaan erilaisiin apuihin kuten hakemaan ruoka apujonoista evästä joulua varten ja sitä näkökulmaa katsoen onkin ilahduttavaa että kunta ja terveysjaostossa puheenjohtaja kankaanniemen johdolla kaikki yhdessä saitte sen yhden pilkku kahden miljoonan euron tukirahan näille järjestöille palautettua täytyy muistaa että suomessa on tuhansia tuhansia vapaaehtoistyötä tekeviä jotka jakavat miljoonia ruokakasseja vuodessa ja tarjoavat satojatuhansia lämpimiä aterioita ja näitä pitää muistaa muulloinkin kuin kuin kerran vuodessa toivoisin arvoisat ministerit olisiko mitenkään mahdollista

tuhannen ihmistä ruokaa ruokaa hakemassa ja jouluateriaa syömässä ja siellä on aina ministereille eturivin paikat päästä puhumaan kansalle kiitos

arvoisa puhemies hyvät ministerit oletteko tietoisia siitä että äsken kyselytunnillakin keskusteltu köyhyys ja eriarvoisuus on vieläkin yleisempää kun kotitalouksien terveysmenot otetaan huomioon eli kun asiakasmaksut vähennetään ihmisten käytettävissä olevista tuloista köyhien osuus väestöstä kasvaa tuhansilla ihmisillä eniten terveydenhuollon palveluja käyttävät ja asiakasmaksuja maksavat pienituloiset ja ikääntyneet sekä työttömät esimerkiksi yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden köyhyysaste kasvaa lähes kaksi prosenttiyksikköä kun maksut huomioidaan te olette valitettavasti tällä kaudellanne nostaneet asiakasmaksuja kolmekymmentä prosenttia ja näin olette lisänneet ihmisten köyhyyttä ja myöskin ulosottoon joutumista kysyn miksi ette poista terveyskeskusmaksuja kokonaan miksi sitä ei ole tässä budjetissa se auttaisi heti pienituloisia eläkeläisiä ja perheitä joissa on työttömyyttä

arvoisa puhemies otan tässä esille vain yhden asian kun täällä käytettiin huolestunut puheenvuoro siitä miten asiakasmaksuille tulevaisuudessa käy hallitushan on jo antanut asiakasmaksulakiesityksen eduskunnalle ja tässä lakiesityksessä asiakasmaksut pääosin säilyvät suurin piirtein nykyisellään ja nousuja ei ole mutta siellä on esimerkiksi tehostettu palveluasuminen tulossa nyt siinä mielessä laitosasumisen rinnalle että jokaiselle asukkaalle taataan se käyttöraha mitä nykyisessä palveluasumisessa ei ole

puhemies haluan vielä hetken jatkaa sitä kyselytunnilla käytyä keskustelua lapsiperheköyhyys teemasta pelastakaa lapset ryn tänä syksynä julkaisemassa lapsen ääni kyselyssä kolmetoista prosenttia kyselyyn vastanneista kolmetoista viiva seitsemäntoista vuotiaista nuorista kertoi perheen taloudellisen tilanteen vaikeuttaneen mahdollisuuksia käydä koulua samassa kyselyssä puolet nuorista kertoi perheen varallisuuden vaikeuttavan

puhemies todellakin suomessa on köyhyyttä meillä on paljon lapsiköyhyyttä meillä on paljon eläkeläisköyhyyttä ja ja minusta on surullista että että nyt kun hallituksella oli varaa jakaa hieman enempi rahaa niin niitä kohdennuksia ei tehty kaikkein riittävästi kunnallisveron perusvähennyksen korotus jäi liian pieneksi ja olisin toivonut kyllä takuueläkkeeseenkin tuntuvampaa korotusta sillä hyvän yhteiskunnan mitta on se kuinka se huolehtii kaikkein heikoimmistaan sitten haluan nostaa yhden pienen myönteisen asian joka tässä ei ole vielä tullut esiin se on ollut tämä että nyt jatkossa kunnalliseen päätöksentekoon voivat osallistua myös pienten lasten vanhemmat se että kokouspalkkiot eivät vaikuta vanhempainpäivärahaan on hieno uudistus koska me tiedämme että kaikkien äänen pitäisi kuulua siellä päätöksenteossa myös pienten lasten vanhempien tämä oli tärkeää ja uudistus jota naisverkosto naisverkosto aktiivisesti ajoi kiitos

puhemies hallituksen budjettiesityksessä on selvästi panostettu eläkeläisiin rintamaveteraaneihin

epäkohtiin mitä lainsäädännössä on ja myöskin tutkimukseen ja kehittämiseen haluan tässä erityisesti nostaa esiin lapsiperheet joiden tukeen kotiapuun ja lastensuojeluun on määritelty lisäresursseja turvakodit

jos perhetilanne menee sellaiseksi että tarvitaan sitä samoin adoptio monikkoperheiden ja yksinhuoltajien asema lastensuojelusta kun se on ollut paljon esillä viime viikkoina kysyisinkin ministeriltä onko tästä lisäresurssista nyt tarkoitus ohjata jokin osa valvonnan tehostamiseen ja sen sen lisäämiseen lastensuojelun osalta

arvoisa puhemies budjetin osalta aina tässä pääluokassa paljon aiheuttaa keskustelua tämä sosiaaliturvan kokonaisuus ja se on ihan ymmärrettävää hallitushan on tällä saralla tehnyt aika kipeitäkin säästöpäätöksiä ja totta kai myös parannuksia oma huomioni liittyy kuitenkin tulevaisuuteen jos nyt joskus vielä jonkunnäköinen sote saadaan ulos niin seuraavana haasteenahan meillä on sitten sosiaaliturvan kokonaisuudistus ja soteen verrattuna se on vielä isompi megaluokan kysymys olen pannut merkille että aika lailla kaikki puolueet ovat esitelleet omia vaihtoehtojaan pohjaksi tälle uudistustyölle jota sitten toivon mukaan seuraava hallitus lähtee viemään eteenpäin sanon siihen vain yhden asian toivottavasti tässä työssä ei nyt sitten tulla toistamaan sote uudistuksessa tehtyjä virheitä vaan oikeasti työtä lähdetään tekemään parlamentaarisesti yhteistyössä jotta meillä vielä joku päivä voisi olla vähän parempi kokonaisuus tästä sosiaaliturvasta ja sehän ottaa kyllä toteutuakseen useamman vaalikauden

puhemies vaikka hallitusta usein haukutaan niin kyllä täytyy myöntää että tämän hallituksen aikana juuri näitä pienimpiä vähimmäispäivärahoja takuueläkettä ja nuorten kuntoutustoimintaa on korotettu huomattavasti ja lääkekustannusten on alennettu eli kyllä tässä on myönteisiä asioita sitten kun minäkin jään eläkepäiville on mukava

seuraava hallitus korjaa kaikki nämä puutteet mitä täällä on ollut myös veteraaneille on annettu lisää ja heidät on huomioitu mielestäni sitten vielä tähän ministeri saarikon pestiin täällä on pitkin syksyä puhuttu just tästä kokonaisvaltaisesta perhepolitiikasta minun mielestäni se on hyvä asia että täällä on puhuttu että pitää ottaa lapsi ja perhe huomioon sieltä neuvolasta lähtien ja kun tiedetään kaikki lapset eivät ole niin valmiita tulemaan tänne maailmaan että on monenmoisia perheitä niin on hyvä että annetaan kotiapua ja sitten taas että jatkumo jatkuu aina koulusta eteenpäin ja myös lastensuojelun osalta annetaan tietoa niin että pystytään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

puhemies tuossa kyselytunnilla todettiin että pienituloisten määrä kasvaa ja toimeentulotuen varaan joutuu yhä enemmän ihmisiä mutta ministeri nosti hyvin esille että on myöskin palvelut jotka pitää turvata ja siinä kohtaa minun huoleni on tietenkin puhutaan lastensuojelusta vanhuspalvelusta ja muista kuntien omaan talouteensa pakolla tekemät sopeuttamistoimet ensi vuonnahan se jatkuu koska kaksisataaviisikymmentäneljä miljoonaa euroa kuntien talous ensi vuonnakin heikkenee ja tähän yhtälöön ei sovi se että palveluita voitaisiin parantaa tai tai lisätä kun kuntien rahat kerran vähenevät toinen kysymys liittyy siihen että kysyin valiokunnan puheenjohtajalta ei myytävänä kansalaisaloitteen käsittelystä ja ilokseni kuulin että se keretään käsitellä olen luvannut nyt kysyä tämän kysymyksen miten hallituspuolueet sitten suhtautuvat siihen että otettaisiin hankintalaista kokonaan pois nämä kehitysvammaisten ynnä muiden elinikäiset palvelut esimerkiksi asumisessa

arvoisa rouva puhemies minäkin haluan heti aluksi toivottaa hyvää joulua ministereille olette tehneet raskasta työtä koko vuoden ja olette olleet todella kiireisiä ja päätökset eivät varmasti ole kaikilta osin aina olleet miellyttäviä

vähimmäispäivärahojen noston se on tosi tärkeä asia mutta tietysti samaan hengenvetoon täytyy olla pahoillaan siitä että näin nousukauden aikana ei sitten kuitenkaan perusturvan indeksijäädytyksiä korjata ja poisteta toivoisin että siihen vielä huomisessa äänestyksessä tulisi muutos sitten täytyy kiittää ministeri saarikkoa siitä että turvakotien rahoitukseen on osoitettu lisää määrärahoja mutta edelleen olemme kaukana istanbulin sopimuksen tasosta toivoisinkin että meiltä löytyisi suomen eduskunnasta sen verran tahtotilaa että tämäkin asia korjattaisiin mahdollisimman pian jos ei nyt vielä ensi vuonna niin kuitenkin tulevina vuosina lastensuojelu puhuttaa ja on erittäin tärkeää että lastensuojeluun ja ennaltaehkäiseviin palveluihin suunnataan niitä tärkeitä resursseja jotta kenenkään lapsen ei tarvitsisi kärsiä seksuaalisesta häirinnästä

arvoisa rouva puhemies haluan tässä nyt ihan julkisesti kiittää koko suomen kansan edessä että lisäraha vähävaraisia auttavien yhdistysten ruoka apuun tuli tähän takaisin se on kerta kaikkiaan loistava joululahja heille kiitos erityisesti edustajille kalli raassina rossi ja kaikkonen joiden kanssa yhdessä keskustelin tiedän että he ottivat tämän sydämenasiakseen ja nyt se on kunnossa kysyisin nyt kun stean säännöissä kielletään että näitä leipää jakavia yhdistyksiä ei voi suoranaisesti auttaa niin eikö olisi nyt helpointa käsitellä nämä stean säännöt uudestaan koska niissä kuitenkin sosiaalityöhön ja avustukset on kuntaa täydentävään sosiaalityöhön tarkoitettu eikö olisi kaikista yksinkertaisinta vain muuttaa stean sääntöjä jotta nämä yhdistykset voisivat muiden yhdistysten kanssa hakea sieltä tätä rahaa tai toinen tapa olisi niin kuin on täällä jo esitetty että tämän ministeriöstä jaettavan rahan sisälle tulisi aivan oma klemmi näille yhdistyksille

otetaan kolme vastauspuheenvuoroa vielä tässä vaiheessa sen jälkeen ministereitten vastaus ja sitten taas jatkuu debatti että ei hätää edustajat rossi pelkonen ja viitanen
arvoisa rouva puhemies valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaoston jäsenenä keskustan vastaavana haluan kiittää kyllä ensin sosiaali ja terveysministeriötä ja siitä että aivan poikkeuksellisesti talousarvioon on tuotu monia niitä meidän jaoston ja valtiovarainvaliokunnan viime vuonna tekemiä lisäyksiä tämä on tietyllä lailla hienoa ja eteenpäinkatsovaa asiaa sen lisäksi että eduskunnan jakovaran puitteissa hallitusryhmät sitten tekivät ratkaisuja eräistä kohteista halusimme ennen kaikkea hakea niitä kipupisteitä niitä kohteita joissa sitten saadaan eniten taas hyvässä asiassa näitä ovat muun muassa terveydenhuollon kansallisten laaturekistereiden kehittäminen väsymysoireyhtymän hyvä käytäntö suosituksen laatiminen ja sitten tämä ruoka aputoiminta tärkeä kysymys yksi pilkku kaksi miljoonaa nyt sosiaali ja terveysministeriön kautta tämä on tärkeä asia tässä on monta muutakin asiaa valtion tutkimusrahoitus josta haluan kysyä ministereiltä kuinka tämä hoidetaan tulevaisuudessa sote ja maakuntauudistuksen yhteydessä arvoisa puhemies ihan lopuksi veteraanien tukeminen se jää historiaan hyvänä asiana kyllä ensi vuodelle ja tämän hallituskauden
rouva puhemies kuten täällä on kuultu ja sanottu on positiivista että turvakotien rahoitusta on lisätty kuluvalla kaudella seitsemänkymmentä prosenttia kiitos tästä tämä on hyvä mutta silti riittämätön suuntaus turvakotien ohella meillä pitää olla lisää tukipalveluita matalan kynnyksen pistäytymiskeskuksia ja raiskauskriisikeskuksia toki parasta olisi jos emme joutuisi hoitamaan jatkuvasti seurauksia vaan asennekulttuurimme lähtisi muuttumaan kohti väkivallatonta ja turvallista perheyhteisömallia asenne oikeutuksesta alistamiseen elää valitettavasti maassamme yhä vahvana joka kolmas nainen on kokenut kumppaninsa taholta väkivaltaa suomessa ja arviolta miltei kuusikymmentätuhatta naista kokee seksuaalista väkivaltaa vuosittain tiedän arvoisat ministerit ettei tähän suinkaan ole yksinkertaista ja helppoa vastausta saati ratkaisua mutta kysyn silti miten voimme huolehtia siitä ettei maamme olisi tunnettu perhesurmista ja pahoinpitelytilastoistaan

puhemies minä hieman ihmettelin kun täällä oli muutamia puheenvuoroja joissa sanottiin että tässä budjetissa jollakin tavalla panostetaan eläkkeensaajiin kyllä se kuulostaa hieman arjesta vieraantumiselta nimittäin kun ainakin itse juttelen paljon eläkkeensaajien kanssa niin heillä on suuri huoli juuri siitä että kaikki maksut nousevat ja nyt sitten vielä päälle päälle tämä hallitus leikkaa eläkkeitä neljännen kerran viime keskiviikkona siitä äänestimme jälleen kerran ja indeksit jäädytettiin se ei ollut reilua se ei ollut oikein se että talous kasvaa nyt menee paremmin ja edelleen leikkauksia jatketaan on väärin olen puhemies joskus sanonut että ministeri orpolla on hieman outo almanakka nimittäin sinne ei koskaan mahdu pienituloisten asia silloin kun taloudessa menee heikommin sanotaan että on leikattava ja sitten kun taloudessa menee hieman paremmin sanotaan että siksikin on leikattava eli aina on leikattava kun kyseessä on pienituloinen heikompiosainen ihminen samaan aikaan rahaa on riittänyt varsin anteliaisiin veronkevennyksiin haluaisin nyt kysyä ministeri mattila vielä teiltä millainen teidän almanakkanne on esitittekö te esimerkiksi hallituksen budjettiriihessä näitä indeksileikkausten perumisia

vielä kolme sellaista henkilöä jotka eivät vielä ole saaneet tänä iltana puheenvuoroa eli he ovat lohi jalonen ja semi
arvoisa puhemies kun täällä on puhuttu näistä indeksien jäädyttämisistä niin kyllä täytyy itse todeta että jos saisin valita antaako vaikkapa kaikkiin etuuksiin viisikymmentä senttiä tai vajaan euron lisää vai tehdäänkö täsmäkorotus esimerkiksi pienimpiin äitiys isyys ja vanhempainrahoihin niin minä valitsisin tämän jälkimmäisen mutta on totta kai tunnustettava että jos nämä indeksit ovat vuosia jäädytettyinä niin sehän tosiasiassa leikkaa niitten tasoa mutta kun puhutaan yksittäisen vuoden tai muutaman vuoden tasosta niin minusta on tärkeämpää että hallitus on tehnyt näitä täsmäkorjauksia jotka ovat todella tärkeitä ja niistä kiitos näin joulun alla valitettavan moni lapsi joutuu kokemaan paitsi taloudellista turvattomuutta myös ennen kaikkea muuta turvattomuutta meillä on liikaa päihteidenkäyttöä joulunakin niin haluaisin oikeastaan tehdä vaikean kysymyksen ministerille mitä me kaikki voisimme tehdä sille että kaikki lapset voisivat viettää turvallista joulua

puhemies minäkin kiitän ensinnäkin hallituspuolueita ja terveysjaoston jäsenenä ja miksei muutakin jaoston henkilökuntaa siellä saatiin tärkeitä täsmätoimia kuten tämä mainittu ruoka apu täällä on nyt kuitenkin puhuttu tästä indeksijäädytyksestä sehän on on tosiaan päätös että ne tuet eivät nouse se on totta että se kokonaissumma mikä valtakunnan tasolla on on isompi kuin valtakunnallisella tasolla niiden täsmätoimien kokonaissumma

kuitenkin ovat henkilökohtaisena tukena kymmenkertaiset indeksijäädytykseen verrattuna eli kysyisin ministeriltä miten miten arvelette onko tämä täsmätoimi mikä auttaa juuri pienituloisimpia vaikuttavampi kuin indeksijäädytys ja voisitteko mainita mitä maksukatoille on

tätä sosiaalipolitiikan arvomaailmaa kun miettii niin meillä on ollut nämä indeksijäädytykset etuisuuksista ja ja sitten toisaalta on annettu verohelpotuksia jotka ovat suosineet hyvätuloisia tässä on tämmöinen arvomaailman vastakkainasettelu mikä osoittaa osoittaa sen että suomessa ei nyt välttämättä köyhillä mene enää hyvin haluan kiittää kuitenkin siitä että hallitus on avustusjärjestöille ruoka apuun antanut lisää rahaa se on hyvä asia ja siitä suurkiitos mutta siitä tulee semmoinen johtopäätös ja ajatusmaailma mistä haluan kysyä ministereiltä voidaanko suomea pitää enää hyvinvointivaltiona kun meillä köyhyys kasvaa ruokajonot pitenevät ja eriarvoisuus lisääntyy onko tämä tämmöinen enää hyvinvointivaltion politiikkaa

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin jaoston puheenjohtaja nosti esille toimintamenot ja huolenaiheen niistä ja samaan huoleen yhdyn itsekin on äärimmäisen tärkeää että kelan toimintamenoja resursseja seurataan no sitten tuli kysymys siitä mitä kustannuksia aktiivimallista ja työttömyysturvalain muutoksesta niiltä osin on tullut ja siinä hallituksen esityksessä on arvioitu hyvin monelta kannalta sitä tilannetta että minkä verran työllistetään miten se vaikuttaa nimenomaan kelan toimintamenoihin ne ovat siellä hallituksen esityksen pohjassa sitten hyvin monessa kysymyksessä tuli esiin indeksijäädytys muun muassa sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja kiuru nostitte tämän asian asian esille en ole koskaan väittänyt tai sanonut mitään muuta kuin että tämä oli juuri hallituksen kipeä päätös mikä on tehty ja edustaja edustaja viitanen nostitte ministerin almanakan niin politiikka todellakin kuuluu sille puolelle salia puolueohjelma on eri asia kuin hallitusohjelma ja ja edustaja simon elo tähän jo vastasi kertaalleen sitten edustaja pekonen kyllä minä nostan ja puolustan niitä korotuksia ja päätöksiä mitä tässä kehysriihessä on tehty nimenomaan pienituloisten pienimpien päivärahojen eteen ja esimerkiksi vähimmäispäivärahan nosto ei tarkoita niin kuin edustaja pekonen kuvasi että annetaan takaisin kymmenesosa vaan nimenomaan jos mietitään että indeksijäädytyksen poistolla olisi tämä korjattu se olisi kahdeksan euroa ja nyt se on yli kahdeksankymmentä euroa sitten tavallaan ikuisuuskysymys on tietysti edustaja

kela taksit no vammaispalvelukyydit ovat sitten osin myös kuntien kuntien kilpailuttamia

nyt on huomattava se että tämä kilpailutus on jouduttu tekemään liikennekaarihankkeen myötä ja kyllä minulla on se uskomus että tämä on sosiaali ja terveysministeriössä valmisteltu parhaalla mahdollisella tavalla niin että sairausvakuutuslain henki tai se mitä peruspalveluista on säädetty toteutuu ja että ihmiset pääsevät edelleen hoitoon

kela on tietysti julkisoikeudellisesti itsenäinen yksikkö jonka lainmukaisuutta valvovat eduskunnan asettamat kelan valtuutetut ja kelalla on itsenäinen hallitus ja jos sieltä tulee indikaatio siitä että lakia täytyy muuttaa niin kyllä sosiaali ja terveysministeriö on on valmiudessa siihen olen myös kuitenkin kuullut sitä että sairausvakuutuslain mukaisten kela taksikyytien tilanne on kuitenkin koko ajan parantunut mutta sitä on toki tarkkaan seurattava edelleenkin sitten edustaja räsänen nostitte esille etuusjärjestelmän ja sen tulevaisuuden pidän kyllä hyvin todennäköisenä sitä että tuleva hallitus mitä pikimmiten alkaa valmistelemaan uutta sotu uudistusta olen iloinen että tämä hallitus toteutti perustulokokeilun josta myöskin varmaan saadaan tietoa siitä siitä miten sosiaaliturvaa voidaan yksinkertaistaa no sitten edustaja semi olen siinä eri mieltä kanssanne että verohelpotukset ovat tulleet vain hyväosaisille kyllä myös pienituloisille on tullut verohelpotuksia ja muun muassa yle vero on poistettu kaikkein pienituloisimmilta ja sitten täällä oli vielä palvelujärjestelmään liittyviä kysymyksiä edustaja alanko kahiluoto nostitte esille nuorten mielenterveyskysymykset ja olen niiltä osin tyytyväinen että nuorten kuntoutusraha on nyt saatu kattavammaksi koskemaan juuri sitten sitä pidempää kuntoutusjaksoa jolloin nuori voi keskittyä nimenomaan kuntoutukseen ja haetaan ratkaisuja niihin ongelmiin mitä nuorilla on

arvoisa puhemies tunnistin kuusitoista eri teemaa kysymyksistänne ja käsittelen kaikki jotka suinkin vain ehdin haluan aloittaa edustaja semin arviosta suomi hyvinvointivaltio on mitä suurimmissa määrin mutta se ei ole pystyssä ellemme rohkaistu uudistamaan sitä ja kyllä meidän pitää nähdä että on polarisoituvia ongelmia ongelmia jotka kasautuvat samoille väestöryhmille ja se edellyttää muutoksen tapaa ei välttämättä lisää rahaa mutta toimintakulttuurin muutosta palveluissa siksi olemme keskittyneet muun muassa palveluiden muutokseen ikäihmisten osalta omais ja perhehoidon kysymyksissä kotihoidossa tai lapsiperhepalveluissa joita täällä on laajasti sivuttu

annetaan rauhassa tilaa valmistella sitä paremmin mutta se ei riitä että meillä on uudet pykälät vaan me tarvitsemme palvelustrategian muutoksen juuri mainitsemistanne teemoista johtuen vaikkapa niin että palveluissa perhe huomioidaan kokonaisuutena siksi olen laittanut liikkeelle mielenterveysstrategian jonka vuosiluku ulottuu vuoteen kaksituhattakolmekymmentä siihen mahtuu useamman hallituksen kausi ja kukin hallitus voi valita erityisen teeman mielenterveyskysymysten sisällä itse olen aloittanut tuon työn kutsumalla koolle erittäin asiantuntevaan ja hyvään keskusteluun lasten ja nuorten mielenterveyskysymyksistä

on olemassa jo interventioita kentällä ja me voimme hyvin levittää niitä muun muassa husin ja espoon piirissä on tehty hyvää työtä minä en ole toivoton asian suhteen mutta me tarvitsemme siihen myöskin vahvempaa kansallista ohjausta tämän strategian kautta edustajat sarkomaa ja rossi nostivat esiin valtion tutkimusrahoituksen entisen evo rahan ja tämän kokonaisuuden merkityksen myös maakunta sote uudistuksessa tästä tulee osa maakuntien yleiskatteellista rahoitusta se taso säilyy nykyisellään ja uskon että tämä vahva poliittinen keskustelu ja huoli tämän merkityksestä tulevat vaikuttamaan siihen että tulevaisuudessa ei kellään ole otsaa tätä suuntaa enää kääntää muuhun kuin mihin hallitus on nyt kyennyt eli eli tasoa on nostettu

meidän tulee vaalia yhtä hyvin kuin se on pystynyt tukemaan vaikkapa tuolla luodossa sitä kansallisestikin merkittävää kysymystä rokotusten äärellä samalla toisaalta thln rooli tulee muuttumaan merkittävästi sote uudistuksen myötä koska silloin thllle tulee vahvasti kansallista ohjausta tukeva rooli ja maakuntien tiedolla johtamisen tuki on sen ydintehtäviä

esittänyt julki kommentit siitä miten virkamiestenkin esitys kallistui lopulta tasavahvasti lappeenrantaa ja kouvolaa vertaillen itse haluaisin enemmänkin korostaa että tänään hallitus on tehnyt ison ratkaisun siitä että suomessa laajennetaan yhdenvertaisuuden nimissä tukikohtia kuudesta kahdeksaan kaakkois suomi ja pohjanmaa pääsevät palveluiden piiriin kaikkein vaativimmissa erikoissairaanhoidon tehtävissä tällä hetkellä yksi neljäsosa kansasta on niiden ulkopuolella ydin on se että kaakkois suomessa liki kokonaisuudessaan me pystymme kattamaan väestön tarpeet tämän päätöksen myötä kun yhtiöjärjestelyjä myös samassa yhteydessä muutettiin

hyvin samanlainen kuin edustaja raassinan siitä että me tarvitsemme jatkuvia toimia tämän ohjelman laajentamiseksi pitäisin itse hyvänä että esimerkiksi hpv rokote poikien osalta päätyisi ohjelmaan tämä hallitus teki päätöksen vesirokko ohjelman laajentamisesta nyt influenssarokotteesta ja tartun tuohon ehdotukseenne rokoteohjelman osalta että siinä otetaan toimeksiannon sisään myös henkilöstön rokotemyönteisyyden vahvistaminen käsittelyssähän eduskunnan oikeusasiamiehellä on tietojeni mukaan päätöksiä jotka liittyvät siihen että henkilöstö on ollut kriittinen uuteen tartuntatautilakiin ja heidän velvoitteeseensa ottaa rokotteita osana työtehtäviään

edustaja paloniemeltä mielenkiintoinen pohdinta jään miettimään sitä vielä tarkemmin edustaja laiho lastensuojelurahoitus nimenomaan kohdistetaan valvontaan valvontatehtävien parantamiseen aluehallintovirastoissa ja ikään kuin tukemaan näitä uusia lakipykäliä jotka täällä ovat

käytettävissä nyt jo suorahankintoina tulevassa valinnanvapaudessa henkilökohtaisen budjetin kautta mutta koska tämä kysymys on hankala ja kentällä työtä ei tehdä kuten tässä salissa toivottaisiin hallitus on kohdistanut kolmensadantuhannen euron määrärahan yhdessä kuntaliiton temin ja vammaisjärjestöjen kanssa laajaan kenttäkierrokseen joka tukee nykyisen lainsäädännön käytön parempaa osaamista ja
debatti nähtävästi jatkuu pyydän painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan aloitetaan valiokunnan puheenjohtaja kiuru arvoisa puhemies
minusta jota on käyty osoittaa sen kuinka suuri kestävyysvaje meillä itse asiassa onkin siinä että meillä on inhimillinen kestävyysvaje ja se varmasti haastaa teitä ministerit joka päivä työssänne niin etuuksien ja niiden tason kuin sitten palveluiden puolella ja kun lupasin vielä saarikollekin kysymyksen niin kysyisinkin teiltä ministeri mietittekö te kuinka tärkeitä ovat esimerkiksi täällä salissa sitten aikanaan toivottavasti käsiteltävä lastensuojelulaki ja myöskin laki siitä että myös vammaisilla olisi hiukan paremmin asiat ne ovat tärkeitä asioita jotka ovat täällä talossa sisällä valitettavasti tähän kokonaisuuteen nyt ei sisälly mielenterveysasioita tunnetuista haluan vielä osallistua tähän

nimittäin täällä väitettiin ettei se ole leikkaus kun indeksiä jäädytetään kyllä sitä silloin leikataan se tarkoittaa käytännössä sitä että näiden indeksien osalta kaksituhattayhdeksäntoista palataan siis vuoden kaksituhattakuusitoista tasolle se tarkoittaa sitä että kyllä se on jäädytys siltä osin on surullista että tällaisena aikana kun talous vetää meiltä ei löytynyt sitä noin seitsemääkymmentä miljoonaa edes perusturvan tason säilyttämiseen ja siltä osin se minusta haastaa meitä täällä miettimään

puhemies jatkan vielä hetken perheväkivaltateemasta kuten todettu naiset kohtaavat suomessa väkivaltaa toiseksi eniten kaikista eu maista ja se on todella kipeä ja syvään juurtunut ongelma on todella hienoa että turvakotien rahoitus on noussut merkittävästi tällä hallituskaudella ja sen myötä turvakotipaikkojen määrä mutta tarvitsemme resursseja erityisesti väkivaltatyöhön väkivallan uhrien auttamiseen

ja väkivallan ennaltaehkäisyyn ja tarvitsemme hyvien toimintamallien juurruttamista sekä työntekijöiden jatkuvaa kouluttamista lähisuhdeväkivaltakysymykseen lähisuhdeväkivalta on niin yleistä että jokaisella neuvolan työntekijällä tai

kynnys kysyä tarvitseeko sinun pelätä parisuhteessasi

perhekeskusasia on teille tärkeä ja te olette siitä hyvin perillä miten näette voisiko se olla uusi normaali että meillä olisi sellainen palvelustrategia että nämä perheväkivalta asiat myös perhekeskustoiminnan kautta tulisivat paremmin ennaltaehkäisyn piiriin kuin ne tällä hetkellä ovat se tarkoittaisi myös sitä että turvakodeista ja turvakotipaikoista ei jatkossa olisi sellaista pulaa kun näitä asioita ennaltaehkäisevästi pystyttäisiin

arvoisa puhemies haluan jälleen kerran nostaa tämän yhden asian täältä eli kolmikantaisen samapalkkaohjelman täällähän todetaan että sitä jatketaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa tasa arvovaltuutettu jukka maarianvaara teki tästä palkka avoimuudesta selvityksen lokakuussa ja ministeri saarikko silloin sanoitte että kutsutte kokoon tällaisen kolmikantaisen kolmikantaisen työryhmän selvittämään miten tätä palkka avoimuutta voidaan voidaan sitten jatkaa lainsäädännöllisin keinoin tietysti osa on työpaikkakohtaisesti ja osa sitten työmarkkinaosapuolten kesken mitä kuuluu tälle tälle työryhmälle uskon että tarvitsisimme uusia eväitä seuraavaa hallitusohjelmaa varten jotta tämä samapalkkaisuus todellakin jatkossa edistyisi

arvoisa rouva puhemies eilen tosiaankin ilmestyi thln tilasto joka osoitti että että lapsiperheiden köyhyys suomessa on todellakin kasvanut istuvan hallituksen aikana ja että myös tuloerot ovat lähteneet kasvuun sinänsä tämä uutinen ei yllättänyt meitä jotka istumme sosiaali ja terveysvaliokunnassa koska olemme nähneet ja kuulleet kuinka asiantuntijat ovat kritisoineet hallituksen toimeenpanemia indeksileikkauksia juuri siitä että ne osuvat toistuvasti samoihin köyhiin ihmisiin samoihin ihmisryhmiin se on keskeinen syy siihen miksi köyhyys tosiaan suomessa on lähtenyt uudestaan kasvamaan ja lapsiperheiden tilanne on on erityisen hälyttävä olisin nyt kysynyt arvon ministereiltä kaduttaako teitä se että ette ole tehneet vaikutusarviointeja tällä kaudella tosiaankin nämä leikkaukset osuvat samoihin ihmisryhmiin ja sitä kautta hankaloittavat erityisesti paljon sairastavien iäkkäiden iäkkäiden samoin kuin köyhien lapsiperheiden asemaa

puhemies nämä indeksijäädytykset tosiaan ovat iso summa valtiontalouden kohdalla mutta kohtalaisen pieni summa itse tuensaajan kohdalla ja ainakin kohtalaisen pieni summa suhteessa siihen mitä sitten täsmätuilla pystytään auttamaan tätä vähävaraista avuntarvitsijaa toistan sen maksukattokysymyksen elikkä mitä sille on tapahtunut moni otti nämä nämä maksut tässä esille tahtoisin alan ammattilaisena nostaa ensihoidon ja lääkärihelikopterin esille helikopterin toimintasädehän on kehä aseman aseman ympärillä jos se on rajan vieressä niin siinähän on silloin puolet toimintasäteestä pois joten se on se on hyvä sijoittaa keskelle mannerta lääkäriautot ovat hyvä esimerkki onko niihin saatavissa samanlaista tukea ja potilassiirrot pelastustoimen uudistuksen yhteydessä

arvoisa puhemies täällä on puhuttu paljon lapsista ja perheistä nuorista aivan oikeutetusti palaan nyt tähän aiheeseen jota käsiteltiin jo hieman nuorten mielenterveysongelmiin niiden hoitoon ennaltaehkäisyyn monen nuoren miksei tietysti varttuneemmankin osalta syrjäytyminen on vakava uhka ja ongelma ja se on usein yhteydessä masennukseen ja ja mielenterveysongelmiin nämä ongelmat tietenkin vain pahenevat ellei niitä korjata ajoissa mielenterveystyön kohentamisessa myös järjestöillä on suuri rooli jos niille tarjotaan toimintaansa riittävät edellytykset ja ne ovat monelle nuorelle viranomaista huomattavasti helpompi taho lähestyttäväksi ja voivat tietysti auttaa nuorta muissakin ongelmissa perussuomalaiset kehottavat hallitusta laatimaan sellaisen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluja koskevan ohjelman tai strategian jossa myös kolmannelle sektorille annetaan nykyistä huomattavasti tärkeämpi rooli miten suhtaudutte tähän ehdotukseen
arvoisa rouva puhemies viime kesänä muun muassa kristillisdemokraatteja lähellä olevat tahot olivat keräämässä nimiä kansalaisaloitteeseen vanhusasiainvaltuutetun saamiseksi ja täällä aika monista ryhmistä löytyi tukea sille ja tuli erilaisia toimenpide ja myöskin lakialoitteita ja määrärahalisäyksiä tämän budjetin käsittelyssä nyt sitten täällä valiokunnan jaosto osoitti määrärahan oikeusasiamiehen toimistolle nimenomaan sillä ajatuksella mitä tähän

sillä samalla ajatuksella sitten oikeusasiamiehen kanslia lähtisi erityisesti vanhuksiin liittyviä kysymyksiä ratkomaan olisinkin halunnut kysyä ministeriltä millä tavalla nyt on ohjeistettu sitten oikeusasiamiehen kansliaa tässä asiassa että nimenomaisesti tämä

voisiko sanoa julkisuuteen tulevana äänenä toimiminen onnistuu oikeusasiamiehen toimesta mitä ohjeistusta tähän asiaan on annettu tämän rahasumman lisäksi

arvoisa puhemies ajattelin vielä ottaa esille teeman jota tässä ei ole käsitelty nimittäin syntyvyyden ja sen takia pikkuisen taustalta tilastolukuja vuonna kaksituhatta suomessa syntyi noin viisikymmentäseitsemäntuhatta lasta sen jälkeen kymmenen vuoden ajan syntyvyys lisääntyi joka vuosi keskimäärin noin viidelläsadalla ja kun vuonna kaksituhattakymmenen lapsia syntyi niin viime vuonna nippa nappa viisikymmentätuhatta ja tänä vuonna alle ja näistäkin syntyneistä lapsista ensimmäisen polven maahanmuuttajaäideille syntyneitä on kuusituhattakuusisataa kysymykseni ministerille kuuluu onko ministeriössä harkittu millä tavalla syitä tähän syntyvyyden alenemiseen mietittäisiin ja löytyisikö siihen joitakin sellaisia keinoja joilla

ministeri saarikko käyn mielelläni teidän kanssanne keskustelua lääkärihelikopterin sijoittumisesta ja siitä paikasta ja kuten itsekin totesitte kaakkois suomen asukkaista osa jää nyt heikompaan asemaan koska se vyöhyke mikä täällä aikaisemmin tuli esille ei kata nyt koko kaakkois suomea ja nimenomaan etelä karjalan vesistöjen ja muiden alueiden osalta se tuo tuo arvoisa puhemies olisin kysynyt ministeri mattilalta kun tiedän että olette keliakiakorvaukseen ja siihen liittyviin kysymyksiin nyt kun hallitus on leikannut keliakiaa sairastavan ruokavaliokorvauksen ja ja tällä hetkellä keliakiaa sairastavat eivät saa lainkaan yhteiskunnan tukea vaikka kyseessä on autoimmuunisairaus muun muassa reuma ja ms tauti niin kysyisin teiltä onko kun tunnette nyt tämän tilanteen paremmin te käynnistäisitte keliakiakorvauksen palauttamisen uudelleen seuraavaa hallitusohjelmaa varten se olisi iso

keliakiaa sairastavia

varmasti hämmästyttävä tieto että kaikki julkiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät seuraa systemaattisesti palveluiden laatua meillä ei ole valtakunnallisia laaturekistereitä toisin kuin on isossa britanniassa ja ruotsissa jostain syystä suomessa toimiin ei ole ryhdytty meillä on sairaanhoitopiirikohtaisia rekistereitä ja muutama valtakunnallinen rekisteri nyt eduskunnan toimeksiannosta eduskunnan lisärahalla on thl aloittanut valtakunnallisten laaturekistereiden pilotoinnin kuutta laaturekisteriä pilotoidaan tähän ensi vuoden budjettiin lisättiin myöskin rahaa että pilotointi voi

arvoisa rouva puhemies saamme eduskuntaan varmasti kaikki aika tasaiseen tahtiin palautetta kansalaisilta jotka eivät saa riittävää apua vakavaan sairauteensa meillähän on on paljon yhteiskunnassa sisäilmasairaita henkilöitä on esimerkiksi kilpirauhassairautta ja sitten on itselleni aivan uutena sairausryhmänä tullut tämä me

väsymysoireyhtymänä tunnettu sairausluokka me cfs on vakava fyysinen sairaus joka invalidisoi potilaan monessa tapauksessa täysin ja heitä on duodecimin arvion mukaan suomessa vähintään kymmenentuhatta potilasta arvoisat ministerit kiitos eduskunnalle siitä että me saimme aikaiseksi täällä nyt sen kaksisataatuhatta euroa tämän kyseisen sairaustyypin tutkimiseen ja sen luokittelemiseksi esimerkiksi käypä hoito suositusta varten nyt kysyisin arvoisilta ministereiltä voitteko taata sen että suomessa kaikki potilaat saavat vaikkei tunnettaisi sairautta oireenmukaista hoitoa ettei heitä lajitella erilaisiin arvoasemiin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa
arvoisa rouva puhemies eduskunta lisäsi tälle vuodelle viime vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä määrärahan valtakunnalliselle itsemurhien ehkäisyn haluankin tiedustella missä vaiheessa tuon ohjelman valmistelu on arvoisa puhemies sitten ehkä enemmälti kannanottona valtion tutkimusrahoituskysymykseen eli entiseen erikoisvaltionosuus eli evo rahoitukseen nykyiseen vtr rahoitukseen on totta että kun maakunta ja sote uudistuksen myötä päätöksentekovalta näissä asioissa siirtyy sitten maakunnille niin kyllä ainakin itselleni tulee tietyllä lailla levoton tunne siinä että jos jossakin maakunnassa on vaikkapa jonkun terveyskeskuksen tai tutkimusrahoituksen keskinäinen arvuuttelu meneillään niin kumminko päin se siellä maakuntapäätöksenteossa sitten mahtaa mennä eli käytännössä meidän pitäisi luoda järjestelmä joka kuitenkin tämän yliopistotasoisen tutkimuksen turvaa myös tulevaisuudessa ja varmistaa sen

puhemies indeksijäädytys tarkoittaa kuudenkymmenenkahdeksan miljoonan euron leikkausta menoihin ei siis ole kysymys mistään toiminnan uudelleenjärjestelystä josta on saatu säästöjä vaan on kyse etuuksista jotka ovat kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa pienemmät nyt johdosta olen pahoillani ministeri mattila mutta en kyllä hyvällä tahdollakaan kuullut teiltä minkäänlaista sosiaalipoliittista linjausta indeksien jäädyttämisestä en vaikka kuinka yrittäisin ei se että oli vain säästettävä ole minkäänlainen perustelu esitykselle ei talouden nousukautena jolloin eriarvoisuus kasvaa ja juuri tällaisen jäädytyksen vuoksi se kasvaa vielä lisää kyse ei ole yhdestä jäädytyksestä vaan kasautumisesta jäädytykset jäävät elämään myöskin tulevaisuudessa lisäksi on ymmärrettävä että köyhien inflaatio on vielä yleistä inflaatiota nopeampaa se kohdistuu tuotteisiin

rouva puhemies tämä indeksijäädytyskysymys on totta kai tärkeä ja siitä pitää keskustella sosiaalidemokraateilla ymmärrän sen että teillä on se että näitä jäädytyksiä ei tehtäisi mutta perussuomalaisten osalta ihmettelen viimeaikaista kritiikkiä mitä täällä on tullut koska heillä vaihtoehtobudjetissa ei ole näitten indeksijäädytysten perumista sitä ei siellä ole sitten tässä on nostettu esille tärkeä kysymys ruoka apu ja siihen annettu kertaluontoinen yhden pilkku kahden miljoonan euron tuki muistan kun tällaista kertaluontoista tukea ei viime vuonna eduskunta päättänyt eivätkä hallitusryhmät esittäneet tuli paljon kannustavaa moitetta jos näin voi sanoa kyllä täytyy sanoa että tällä kertaa kun tehdään tämä kertaluontoinen päätös kyllä siitä pitää antaa hallitusryhmien enemmistölle sitten myös kunnia jos viimeksi ne moitteetkin meidän suuntaamme tulivat täällä edustaja mikkonen sanoi ettei oltaisi riittävästi tehty takuueläkeläisten hyväksi yli neljäkymmentäneljä euroa kuukaudessa on korotettu takuueläkkeitä

sinänsä siinä on on paljon hyvää mutta se on hyvin vahvasti kytketty siihen että maakuntauudistus tulee kysyisinkin mitä jos käy niin että maakuntauudistus ei tule onko silloin mahdollista muuttaa lain pykäliä niissä kohdin missä on viittaukset maakuntiin jotta me saisimme tuon sinänsä oikein hyvältä vaikuttavan lain voimaan eikä niin että se on naimisissa maakuntien kanssa toinen asia jonka haluan nostaa on tämä lähisuhdeväkivalta täällä on jo paljon puhuttu se todellakin on suomessa todella iso ongelma ja häpeätahra tuntuu että se on sellainen että me olemme hyväksyneet että sille ei voi mitään tehdä on hyvä että turvakotiverkon määrää vahvistettiin mutta edelleen olemme kaukana siitä tasosta mitä sen pitäisi olla olisiko mahdollista että tämä asia otettaisiin isoksi yhteiseksi haasteeksi tekisimme semmoisen kunnon ohjelman kuinka aiomme saavuttaa

arvoisa rouva puhemies täällä on kritisoitu indeksien jäädytyksiä ja ja valitettaviahan ne ovatkin ja ehkä muistutuksena oppositiolle te tiedätte kyllä miksi niitä tehdään siksi koska valtiontalouden tilanne on ollut niin kehno koska te itse samalla lailla teitte jäädytyksiä esimerkiksi vuoden budjettiin arvoisa puhemies olisin halunnut kuitenkin kysyä vähän sitä keskustelua jatkaakseni mitä kyselytunnilla käytiin kun nyt tosiaankin näitä kaikista pienimpiä vähimmäismääräisiä etuuksia pienimpiä sairaus äitiys isyys vanhempainpäivärahoja korotettiin se korotus mikä jäi tekemättä edelliseltä oppositiolta kun korotitte työmarkkinaetuuksia sata euroa mikä oli tärkeä asia mutta miksi ihmeessä nämä pienimmät etuudet jäivät silloin korotuksen ulkopuolelle miten arvoisat ministerit kommentoisivat tätä vähimmäisetuuksien korotusta joka nyt on siis lähes sata euroa yhdistettynä siihen että takuueläkettä on korotettu kolme kertaa kolme kertaa lähes kaksikymmentä euroa kuinka nämä ovat vaikuttaneet paitsi eläkeläisköyhyyden pienentämiseen myös ylipäänsä köyhyyden pienentämiseen

ensi vuoden jäädytysten jälkeen käytännössä tuo etuuden taso on vuoden kaksituhattakuusitoista tasolla ja viisautta on katsoa myös taaksepäin nyt on keskustelussa se jäädytetäänkö perusturvan tasoa jota kuitenkin on yritetty myös vuosikausia nostaa se on vieläkin liian alhainen viime kaudella nostettiin sadallakahdellakymmenellä eurolla ja vielä on töitä ja täällä on hyviä etuuksien korotuksia tässäkin budjetissa valitettavasti vain takuueläkkeestä tämä indeksien jäädytys syö sen hyvän teon ja siltä osin tämä on ikävää

tänä vuonna pannaan kuntoutuspalvelut kuntoon ja tehdään tämä yhdenmukaistaminen veteraanien ja invalidien välillä ja vielä ihan lopuksi saatiin myöskin haitta aste laskettua siitä kiitos molemmille ministereille te olette tehneet hyvää veteraanityötä niin kuin myös eduskunta ja jaosto ja valiokunta kiitos kaikille

rouva puhemies katselin puheenjohtaja edustaja antti rinnettä jossain sdpn tiedotustilaisuudessa eilen tai toissapäivänä jossa eläkeläisille luvattiin yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista jo aikaisemmin on tullut tullut tunnetuksi puheenjohtaja rinteen vappupuhe jossa hän lupasi eläkeläisille pienituloisimmille eläkeläisille satasen käteen kuussa no tänään kyselytunnilla ja muutoinkin on huomattu että sdp lupaa lapsiperheille ei pelkästään lapsilisien indeksileikkauksen lopettamisen tai indeksijäädytyksen lopettamisen vaan myös lisää rahaa lapsiperheille edelleen sdp täällä on useassa tilanteessa vaatinut

useiden keskeisimpien säästöjen perumista ja voi johtua vuodenajasta mutta näistä sdpn puheista minulle kyllä tulee joulupukki mieleen ja joulupukkihan ei ole totta mutta sdpn lupauksetkaan eivät ole totta

puhemies olen varma että ensi keväänä ja seuraavina vuosina eduskunnassa puhutaan paljon ikäihmisten tilanteesta eikä ainoastaan eläkeköyhyydestä vaan myöskin palveluista ikäihmisten palvelut eivät ole parantuneet niin kuin pitäisi vaikka tiedän tämän olevan ministeri saarikon yksi sydämenasioista yksi syy tähän on se että vanhuspalvelulakia ei noudateta tällä hetkellä ja olemme saaneet esimerkiksi lukea miten

henkilömitoituksia kierretään esimerkiksi haamuhoitajia työvuorolistaan merkkaamalla ympärivuorokautisen hoivan valvonta ei toimi sillä aluehallintoviranomaisten valvontaresurssit ovat aivan liian huonot omavalvonta ei ole riittävä valvontamekanismi sillä vaikuttaa siltä että liian monessa paikassa paperilla omavalvontasuunnitelmassa asiat näyttävät olevan kunnossa mutta todellisuus onkin jotain ihan muuta ja kysynkin ministeri saarikolta mitä tälle asialle voisi tehdä ja toivoisin myös että voisitte vastata siihen edelliseen kysymykseen millaisia jouluterveisiä haluatte lähettää köyhille lapsiperheille jotka eivät tunnista tätä nousukautta omassa elämässään

se oli vain että satanen nettona pitää tulla eläkeläisille alle tuhatneljäsataa euroa kuussa tienaaville sen jälkeen kun on kyselty vähän lisää niitä ehtoja on kummasti alkanut tulla ensimmäisenä tuli se että no itse asiassa se onkin kolmekymmentä euroa nyt alkuun ja sitten tuli se että no itse asiassa jos valtiontalous sen sallii ja niin edespäin tästä pitää huomata se että jos sanotaan että jos valtiontalous sen sallii niin mehän jo tiedämme että valtiontalous ei tule sitä sallimaan eli sosialistin satanen on kutistunut kolmeenkymmeneen euroon jos siihenkään tässä edustaja kiuru toi esille takuueläkkeen osalta että tämä indeksijäädytys sitä syö olette totta kai siinä mielessä oikeassa että syö tiettyyn rajaan asti mutta silti näitten tasokorotusten myötä kahdeksantoista euroa enemmän

arvoisa rouva puhemies kyllä tämä sama näytelmä nähdään jokaisen vaalikauden lopussa kun kaikki puolueet alkavat kalastelemaan eläkeläisten ääniä ja sosiaalidemokraatit jos jotkut ovat tässä aika osaavaa porukkaa teillä tulee näitä esityksiä aina ennen vaaleja kun katsoin kerran teidän vaaliohjelmianne neljän vaalin takaa takaa niin niissä oli ennen joka vaaleja luvattu eläkeläisille maat ja taivaat ja sitten totuus on kuitenkin ollut toista myöskään nykyinen hallitus ei pääse sen vähemmällä mutta eivät he ole sitä kyllä piilottaneetkaan

koskaan syntymään nyt täytyy kuitenkin muistaa se että tärkeintä olisi se että te

on pakko vastata näihin syytteisiin joita sdptä kohtaan tuli syytätte ihan oikeata puuta siitä että me haluamme laittaa pienituloisen eläkeläisen asiat kuntoon varmasti on pidetty kaksi legendaarista vappupuhetta tässä maassa toinen on timo soinin arvio siitä miten perussuomalaiset ovat työväenpuolue ja toinen lienee tämä antti rinteen puheenvuoro viime vappuna jossa hän nimenomaan sanoi että eläkeläisten asiat laitetaan kuntoon ja sen jälkeen arvoisa ben zyskowicz te ette ole sitä unohtanut te te ette todella ole unohtanut sitä että sosiaalidemokraatit haluavat laittaa pienituloisen eläkeläisen asiat kuntoon te voitte syyttää esimerkiksi myös minua siitä nimittäin tämä on meidän vanha ideamme meidän vanhasta vaihtoehtobudjetistamme vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista näkyy että me esitimme jo silloin nimenomaan tämän suojaosan nostoa jolla tämä homma tehtäisiin te

puhemies ensin edustaja mäkisalo ropposelle voin iloisena asiana kertoa että vanhusten ikäihmisten hoitolaitosten valvonta tulee tehostumaan huomattavasti sen ansiosta että hallituspuolueet tai eduskunta päätti oikeusasiamiehen kanslian voimavaroja vahvistaa juuri tätä tarkoitusta varten jotta se valvonta olisi tehokkaampaa ja sitä kautta tietysti myös korjauksia tulisi tämähän on on puhemies risikon esittämä ajatus johon eduskunta nyt tarttui ja sinne annetaan lisää voimavaroja

vaati nykyhallituksen eroa hallituksen jonka aikana on tullut yli satatuhatta uutta työpaikkaa seuraavana vappuna ei enää vaatinut sitä mutta lupasi eläkeläisille satasen käteen vähän tuli mieleen opiskelijaliikkeen vanha tonni käteen känni toteen kampanja mutta se oli kuitenkin markka aikaa edustaja kiuru te sanotte että te laitatte pienituloisten eläkeläisten asiat kuntoon laitan pääni pantiksi että vaikka olisitte seuraavassa hallituksessa niin pienituloisten eläkeläisten asiat eivät tule kuntoon

puhemies tilastokeskus julkaisi kaksi päivää sitten reaalitulojen muutos tilaston parin viime vuoden ajalta tämä on kylmää ja karua luettavaa suurituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti neljä pilkku neljä prosenttia ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulot yksi pilkku kaksi prosenttia tämä on järkyttävää tuloerot siis ovat voimakkaasti kasvaneet ihan viime aikoina tämä kaavio näyttää sen hyvin kaikkein

kaksi pilkku kaksi prosenttia mutta kun kaksi pilkku kaksi prosenttia lasketaan siitä noin kahdeksastasadasta eurosta niin se on muutaman kympin suurituloisimman kymmenyksen tulot ovat nousseet neljä pilkku neljä prosenttia ja kun siellä tuo kuukausiansio voi olla kymmenentuhatta euroa ehkä ylikin niin se on aivan toisissa lukemissa tämä on tilastokeskuksen virallinen tieto

puhemies kyllä ihmettelen nyt sosiaalidemokraattien puheita jonkinlainen tolkku pitää olla siinä miten kansalle puhutaan ja mitä täällä luvataan vaikka vaalit on lähellä muistellaan sitä aikaa kun valtiovarainministerinä oli antti rinne laitettiinko pieneläkeläisten asiat kuntoon ei laitettu mutta katsotaan tätä hallitusta vaikka ollaan eletty tiukkaa aikaa niin kaikkein eläkeläisten asiaa on hoidettu toistuvasti on nostettu takuueläkettä toimia on tehty ja iloitsen siitä että vanhustenhuollon epäkohtiin puututaan niin että laitetaan selvää rahaa siihen että valvotaan paremmin sitä että ikäihmisten oikeudet toteutuvat kyllä näin entisenä opetusministerinä ja sivistyspuolueen kansanedustajana olen huolissani siitä että te sosiaalidemokraatit ette kykene edes varjobudjetissanne osoittamaan määrärahoja rahoitusta teidän koulutuslupauksellenne eläkelupauksellenne ettekä muillekaan lupauksillenne luoja varjele mitä sieltä tulee jos te valtaan pääsette toivon kyllä että joku tolkku tulee olemme yhteistyökykyisiä kaikkien puolueiden kanssa mutta tällaisella lupauksella on kyllä ikävä lähteä tätä rakasta isänmaata rakentamaan

viran perustamisesta edustaja essayah omassa puheenvuorossaan kysyi ministeriltä että nyt kun oikeusasiamiehen kansliaan on saatu tämä lisäresurssi mikä on erittäin hyvä asia niin mitenkä tämä lisäresurssi ohjataan nimenomaan sillä tavalla että että se parantaisi ikäihmisten sitten kolmantena asiana tosiasia on että indeksijäädytykset leikkaavat kaksituhattayhdeksäntoista kansaneläkkeen taso on kaksikymmentäviisi euroa kuukaudessa pienempi kuin se olisi jos indeksileikkauksia ei olisi tehty elikkä noin kolmesataa euroa vuodessa pienempi samoin peruspäivärahan ja työmarkkinatuen vastaava heikennys on kaksikymmentäseitsemän viisikymmentä euroa kuukaudessa elikkä vuositasolla tämä indeksileikkaus tarkoittaa noin

arvoisa rouva puhemies vaihdetaanpas hieman aihetta kysyisin lastensuojelusta ministereiltä täällä todetaan että tästä huolimatta lastensuojelun asiakasmäärät työntekijää kohden kasvavat ja erityisesti kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut olen saanut syksyn aikana useita yhteydenottoja vanhemmat ovat hakeneet apua lastensuojelusta ja sitten kun lastensuojelu on vastannut tähän apuun se apu on ollut se että lapsi on otettu kiireellisesti huostaan vaikka vanhemmat ovat hakeneet tukea omaan tilanteeseensa kysyisin olisiko tätä ohjeistusta nyt ohjeistusta nyt tarkistettava jotta ei tehdä turhia sijoituksia silloin kun vanhemmat hakevat apua ettei käy niin että heiltä otetaan lapsi pois

arvoisa rouva puhemies iso ja pienempi perhe on arjessa iloa tuova mutta myös voimia ja jaksamista vaativa asia vanhempien jaksaminen heijastuu myös suoraan lasten hyvinvointiin ja siksi sitä on tuettava aiemmin perheillä oli mahdollisuus saada arkeen apua monitaitoisilta kodinhoitajilta jotka tulivat kotiin tekivät ruokaa pesivät pyykkiä siivosivat ja hoitivat lapsia vanhemmat saivat tällöin tarpeellisen hengähdystauon arkeen arvoisa puhemies kysyisin vastuuministeriltä miten perheen arjessa selviytymistä edistävä ja uupumusta ennaltaehkäisevä lapsiperheiden tuki näkyy

arvoisa rouva puhemies puhemies risikon esityksestä me toimme valtiovarainvaliokunnassa ratkaisuksi tämän mallin jossa oikeusasiamiehen kansliaan osoitetaan merkittävä lisämääräraha näiden vanhusasioiden valvontaan ja siitä tehdään oma erityistehtävä sinne me tulimme siihen lopputulokseen että se on jopa vaikuttavampaa kuin se että meille tulee yksi henkilö tätä tehtävää hoitamaan eli siitä tehdään erityistehtävä sinne kysyisin myös ministereiltä mielipidettä tähän uskotteko että tällä tavalla me saamme vanhusten asioiden valvonnan hyvään hyvään hallintaan sitten tämä veteraanien rintamalisä josta hallituspuolueiden kesken pääsimme hyvään yhteisymmärrykseen kun puhe on vain muutamasta kymmenestätuhannesta eurosta että tehdään se korjaus alkuvuodesta niin kysyisin ministeri mattilalta kuinka nopealla aikataululla tämä lainmuutos eduskuntaan saadaan ja kuinka nopeasti se saadaan sitten arkeen niin että veteraanit myös saavat tämän

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin nämä leipäjonot tässä keskusteluttavat ja kiitoksia edustaja laukkaselle lämpimästä hyvästä puheenvuorosta joka huokui lähimmäisenrakkautta tämä stean säännösten säännösten muutos on hyvä esitys tutkia muuta en voi luvata leipäjonot ovat jääneet vuosikymmenten takaa ilmeisesti sieltä yhdeksänkymmentä luvun laman laman perukoilta tähän päivään ne ehkä eivät niin sanotusti kuulu hyvinvointivaltioon mutta toisaalta haluan sanoa sen että arvostan suuresti sitä työtä jota

avustustyötä tekevät tekevät kansalaiset tekevät sitten edustaja elolle jäi vastaamatta tuossa viime kierroksella tästä lex lindström kakkosesta se on mielestäni perusteltu parempaa odotan työkykyohjelmalta joka on tulevaisuudessa ja kiitän samalla tätä kärkihanketta joka sosiaali ja terveysministeriössä on ollut osatyökykyisten osalta heidän työllisyytensä on parantunut myös merkittävästi sitten edustaja jalonen nosti tämän maksukaton oletan että hän tarkoitti lääkemaksujen kattoa tässähän on se tilanne että juuri indeksijäädytyksen perusteella se on laskenut ja näin ollen se ei ole ollut sitten leikkaus mutta hallitus on myöskin vielä aktiivisesti halunnut laskea tätä lääkemaksukattoa tulevana vuonna noin neljäkymmentä euroa edustaja kiljunen kiitoksia käymistämme keskusteluista on ollut hyvää keskustelua keliakiasta sairaudesta keliakiakorvauksesta tai sen leikkaamisesta kun myös puolueet valmistautuvat tulevan kevään vaaleihin tässäpä on hyvä keskustelualoite sinänsä varmasti kovin monimutkaista ei ehkä lainsäädäntötyö sen pohjalta ole jos se palautetaan mutta se on tulevaisuudessa edustaja kankaanniemi nostitte nämä tuloerot olen kuitenkin samaa mieltä kuin äskeisellä kyselytunnilla pääministeri joka totesi että tuloerot suomessa kuitenkaan eivät ole revenneet

kansalaisten auttaminen työttömyydestä on myös arvokasta jos mietitään vaikkapa lapsiperheköyhyyttä ja sitten vanhemmat joilla on siis tietenkin lapsia saavat töitä minusta se on lapsiperheköyhyyden poistamista mutta työtä varmasti jatkoon on sitten

nousee esille tämä indeksijäädytyskysymys ja mitä se on sosiaalipoliittisesti tai mitä ylipäätään sosiaalipolitiikan keskustelu suomessa on kyllä minä puolustan niitä täsmätoimia joita tämä hallitus on tehnyt ja ajattelen myös niin edustaja salonen että sosiaaliturva on osa talouden rattaita ja näillä tehdyillä valinnoilla nimenomaan vähimmäispäivärahojen eteen poistetaan niitä puutteita mitä on ollut esimerkiksi näissä omavastuuajoissa ja voidaan täsmätoimin nimenomaan auttaa auttaa ihmisiä ja vielä oli kysymys tuosta toimeentulotuen perusosasta sehän ei ole indeksiin sidottu että ei tule väärää käsitystä siitä että kaikki nämä sosiaalietuudet olisivat indeksijäädytyksen parissa

arvoisa puhemies muutamia huomioita aihepiirin laajasta kirjosta lähisuhdeväkivalta oli useammankin edustajan edustaja pelkoselle haluan todeta ja ehkä informoida muitakin tässä samalla että osana istanbulin sopimuksen ratifiointia johon me olemme kansallisesti nyt vahvasti ja minusta upealla tavalla sitoutuneet on lähdetty kehittämään myös tällaisia niin kutsuttuja seri toimintakeskuksia eli seksuaalirikosten uhreille tämmöisiä laajan palvelun toimintakeskuksia joissa helsinki näyttää tietä ja muihin suurimpiin kaupunkeihin vastaavia on tulossa pidän tätä hyvin tärkeänä ja parhaimmillaanhan tai pahimmillaan nämä sitten tietysti johtavat myös rikosprosesseihin koska on on tapahtunut selkeä rikos tukikeskus on perustettu viime vuonna

tarttua siihen kollektiivisesti sote palveluiden kanssa me tarvitsemme lisää osaamista ja yhteistyötä ja toimintamallien levittämistä ja tähän kokonaisuuteen liittyy myös tämä mainitsemani sovittelutyö ja se voimmeko olla varmoja että lähisuhdeväkivaltatilanteissa sovittelutyö on oikeasti järkevä menettelytapa minun oma käsitykseni on se arvoisa puhemies että se ei välttämättä näin olisi tästä tehdään nyt selvitystyötä

ja ja työpaikkojen arkikäytänteistä tältä osin työryhmänimeämispyynnöt ovat lähteneet eri parteille ja työmarkkinaosapuolille ja työ lähtee alkuvuodesta käyntiin sen tavoitteena on tukea myös seuraavan hallituksen työtä edustaja savio nosti aivan oikein esiin mielenterveyspalvelut ja järjestöt ajattelen hyvin samalla tavoin kuin te kysymyksessänne kyllä peruspalveluista pitäisi voida ohjata myös sieltä ensimmäiseltä lääkärin vastaanotolta järjestöjen palvelujen piiriin paljon enemmän kuin nyt nyt niitä käytetään jonkin verran kuntouttavana mutta ne voisivat olla myös matalan kynnyksen palveluja mennä palvelujärjestelmän ohi vielä paljon paremmin kuin mitä tänä päivänä tapahtuu

aidosti itseisarvona ja perheet yhteiskunnan ytimessä edustaja sarkomaa nostitte esille laaturekisterit joiden puolesta tiedän teidän tehneen työtä pitkään sotessa niillä voisi olla suurempikin sija tämä on nyt hyvä pilotti mikä lähtee liikkeelle näiden osalta tällä hetkellähän tämä on ollut varsin paljon vain järjestöjen vastuulla muun muassa vaikkapa munuaissairauksien seuranta olemme hyvin mielenkiinnolla odottamassa tätä ja on hyvä arvioida nyt sitten se työ mitä eduskunnan rahalla on tehty tämä on suomessa terveydenhuollon kulttuurissa aivan aivan liian pienenä ja sitten edustaja rossi tiedustelitte viime vuoden päätöksestä tästä itsemurhien ehkäisyn ohjelman tilanteesta se toteutetaan mutta osana isompaa mielenterveysstrategiaa me tulimme siihen tulokseen eduskunnan kanssa saimme siinä hyvän vuorovaikutuksen että

osana sitä työtä

me olemme kohta kaksi tuntia käyneet debattia mutta yksi kysymys per ryhmä

puhemies on aivan pakko palata tähän vanhustenhuoltoon ja nyt täytyy sanoa edustaja zyskowiczille että älkää tekään olko murhetta tai huolta vailla nimittäin valvonnalle on tarvetta vielä vielä oikeusasiamiehen jälkeenkin siellä kysymys on vuoren huipusta ja nyt meidän tarvitsisi löytää resursseja sille vuoren isommalle osuudelle ja ne resurssit löytyvät aluehallintovirastoista tällä hetkellä mutta ne resurssit ovat aivan liian vähäiset ja sieltä kuuluu jatkuvasti ongelmaa että he eivät voi puuttua kuin kaikkein räikeimpiin yksityiskohtiin koska heillä yksinkertaisesti ei ole resursseja me tiedämme että nämä haamuhoitajat eivät hoida ketään mutta ne ovat olemassa siellä ja ne ovat aito ongelma sen vuoksi edelleen peräänkuulutan resurssia aveihin koska siellä sitä valvontaa tehdään alueilla avitkin ovat vielä usein aika kaukana vielä enemmän pitäisi olla mahdollisuuksia kunnassa tehdä sitä valvontaa

äsken virisi hieman keskustelua tuosta vanhusasiainvaltuutetusta taikka määrärahoista oma kantani on se että ei riitä että oikeusasiamies vasemmalla kädellään hoitaa asioita jotka liittyvät ikäihmisten kysymyksiin ikäihmisten mahdollisuudet haasteet tarpeet tässä yhteiskunnassa ovat niin mittavat ja kasvavat että tarvitsemme aidosti vanhusasiainvaltuutetun ei pelkästään postikonttoria minne epäkohdat osoitetaan vaan henkilöä joka nousee päivänpolitiikan yläpuolelle

puhemies tuo ajatus jonka itse asiassa ensimmäiseksi esitti

puhemies risikko että oikeusasiamiehen voimavaroja vahvistetaan oli nopein ja vaikuttavin tapa vahvistaa vanhusten oikeuksien oikeuksien toteutumisen valvontaa jo nyt tuota työtä oikeusasiamies tekee

kuin eduskunta linjaa se on erinomainen ja ja pysytään tekemään valvontaa tarkistuksia ja ja siellä pystytään myöskin puuttumaan lapsiasiainvaltuutettu esimerkiksi ei pysty kuin puhumaan mutta ei pysty puuttumaan tätä punnintaa on tehtävä itsekin olen puhunut vanhusasiainvaltuutetun puolesta mutta pitäisin hyvänä että nyt kun selvitetään näitä eri valtuutettuja oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin tehtävää niin pitäisin viisaana että lapsiasiainvaltuutetun toimisto siirrettäisiin jyväskylästä helsinkiin tulisi tähän kokonaisuuteen näin voitaisiin hallinnollista resurssia käyttää järkevästi ja ja myöskin katsoa miten riippumattomuus turvataan ja ja yhteistyö toimisi paremmin ministeriltä onko harkinnassa kun lapsiasiainvaltuutetun resurssit ovat pienet että se siirrettäisiin tänne tänne oikeusasiamiehen ihmisoikeuskeskuksen yhteyteen ja saataisiin lisää vaikuttavuutta arvoisa
puhemies edustaja kankaanniemi te osaatte katsoa tilastoja kun katsotte tuloeroihin liittyviä tilastoja katsokaa useammalta vuodelta ei juurikaan eroa ole näiden vuosien aikana tullut vaikka taloustilanne on vaihdellut työllisyys muuttunut myöskin jos katsoo euroopan tasolla meidän tuloeromme ovat varsin vähäiset ja siitä voimme kaikki olla tyytyväisiä se on yksi meidän aina vakauttanut tekijä arvoisat sosiaalidemokraatit te katsotte hyvin kriittisesti sitä mitä hallitus tekee minäkin varaan oikeuden katsoa kriittisesti myös teidän esityksiänne ja jos katsoo mitä te olette esittäneet tämän kauden aikana nostin esille teidän eläkelupauksenne lisäksi olette luvanneet perua koulutusleikkaukset ja aktiivimallin purkaa kaikki indeksijäädytykset ryöstää sitran kassan palauttaa lomarahat hoitaa hoitajamitoitukset lisätä ilmastorahoitusta perua autoveron kevennykset korjata aluepolitiikan aktivoida eurooppa politiikan ja sulkea vielä nato ovenkin kaupan päälle

oikeusasiamiehen kansliassa ja toivoisinkin että ministeri vähän kertoisi siitä millä tavalla tätä ohjeistusta nyt on ajateltu ajateltu miten käytetään tätä erityisrahaa mitä mitä sinne on eduskunnan tahdosta suunnattu

olisin kuitenkin vielä kysynyt sitten sellaisista muutamista lainsäädäntöhankkeista joista tiedetään että ne ovat valmiita mutta niitä ei jostakin syystä ole eduskuntaan tuotu eikä tulla tuomaan yksi tällainen on biopankkilainsäädäntö ja tämä on herättänyt vähän kysymyksiä koska suomella olisi näissä asioissa tämmöistä edelläkävijyyden roolia ihan euroopan tasollakin ja tätä lainsäädäntöä seurataan vähän muuallakin että mihin suomi on menossa onko joku ihan erityinen syy minkä takia tätä lainsäädäntöä ei ole tänne tuotu käsittääkseni tämä ei ole esimerkiksi sote ja maakuntahallintoon

talman arvoisa puhemies olisin kysynyt aluesairaaloiden roolista nythän on säädetty että aluesairaalat eivät saa suorittaa nukutusta vaativia leikkauksia ja tämä on aiheuttanut pitkiä jonoja sitten keskussairaaloihin ja ja samalla myöskin vaarantanut potilasturvallisuutta

arvoisa puhemies edustaja elolle vielä totean että kyllä nyt teidän aikananne tässä parin vuoden aikana reaaliset tuloerot ovat lähteneet rajuun kasvuun niin kuin kerroin neljä pilkku neljä prosenttia nousivat suurimman tulokymmenyksen tulot kun taas neljässä pienimmässä tulodesiilissä vain yksi pilkku kaksi prosenttia ja euromääräisesti tässä kasvussa on aivan hurja hurja ero kasvua on onneksi sentään kaikilla mutta mutta tasaisesti se ei todellakaan kohdistu puhemies jaostossa käsittelimme tätä itse asiassa kyllä oikeusministeriön hallinnonalalle muodollisesti kuuluvaa eri

valtuutettujen tilannetta ja paikkaa lapsiasiain ja muiden valtuutettujen esitykseni oli että ne koottaisiin tällaiseksi oikeusturvataloksi oikeusturvataloksi ministeri häkkänen suhtautui asiaan hyvin myönteisesti ja sinne tuli kirjaus että tämä selvitetään toivon että täällä olevat ministerit suhtautuisivat tähän viisaasti ja veisivät tätä asiaa osaltaan eteenpäin
sitten lyhyet vastauspuheenvuorot ministeri mattila yksi minuutti
arvoisa rouva puhemies tunnistin tästä keskustelusta vielä tämän edustaja kankaanniemen esille ottaman tuloerojen kasvun eikä kukaan tätä huolta varmasti tässä salissa kiistä ja se näin ollen on on yhteinen mutta on todettava se että olemme eläneet pitkään talouden taantumassa vuodesta kaksituhattakahdeksan jolloin lama alkoi sieltä wall streetiltä mutta siitä huolimatta pohjoismaissa on oecd maiden alueella pienimmät tuloerot ja myös moniin muihin maihin verrattuna ja nimenomaan tästä meidän pitää pitää huolta että ne säilyvät sillä sillä matalalla tasolla eihän tässä vielä ole tämä talouskasvu päässyt pureutumaan kunnolla siihen mitä työllisyyden kasvu merkitsee tuloerojen kannalta toisaalta sitten taas niin kuin totesin puolustan kuitenkin näitä sosiaalietuuksiin tehtyjä täsmäiskuja kaikkein pienituloisimpien osalta

minuutti arvoisa puhemies ensinnäkin biopankkilainsäädännöstä tämä on osa isompaa terveysalan kasvustrategiaa tällä kaudella on palvelujärjestelmä edellä kehitetty genomikeskus neurokeskus syöpäkeskus verkostomaisia konsepteja tärkein avain nyt soten kannalta tässä koko paketissa on niin kutsuttu toisiolaki joka on eduskunnassa aivan loppusuoralla ja ja tuen mielelläni valiokuntaa sen loppuunsaattamisessa tosi nopeasti ei ollut poliittisia syitä miksi biopankkilakia ei olisi tuotu aikatauluarvio oli yksi tekijä tämä on vaikeaa lainsäädäntöä myös perustuslaillisesti ja tiedetään pevin ruuhkat ja ministeriön virkakunta halusi itse että tälle vielä pidätetään aikaa valmistella jotta nämä perustuslailliset tietosuojaongelmat ja muut olisi varmasti taklattu eli jotta tehtäisiin parempaa lainsäädäntöä mitään jännitteitä tämän äärellä ei sinänsä ollut vaan vaan enemmänkin käytännön kysymykset täsmälääketiede osana terveysalan kasvustrategiaa toivottavasti jatkuu joka tapauksessa yli hallituskausien vanhusasiainvaltuutettu valtuutettujärjestelmä kuuluu nykyisellään oikeusministeriön hallinnonalalle minusta nämä tehtävät ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä erittäin hyvä on tämä linjaus oikeusasiamiehen vahvistamisesta sosiaali ja terveysministeriö mielellään virkakunnan kautta käy keskustelua ja tukee tätä valtuutetun kaltaista työtä eduskunnan oikeusasiamiehellä mutta muutoin henkilökohtainen näkemykseni on että järjestelmää kannattaisi arvioida kokonaisuutena ettemme myöskään luo valtuutetuille liian kohtuuttomia odotuksia tai käsitä itse väärin mitä roolia niiltä odotetaan
nyt menemme sitten puhujalistaan ja edustaja laukkanen aloittaa

arvoisa rouva puhemies hyvät ministerit kiitos vielä tästä hyvästä keskustelusta se on ollut

tietysti pelirahoja mutta tämän hallituskauden aikana ne ovat parikymmentä miljoonaa kasvaneet ja ja se on yhteiseksi hyväksi tästä mallista jolla näitä näitä rahoja käytetään niin soisin että useassa ministeriössä pohdittaisiin lisää vielä miten nämä ikään kuin peleistä saadut rahat vaikka ne tasaisesti jakaantuvatkin voisivat olla vielä tehokkaammassa käytössä ja hakuprosessia voitaisiin kehittää myös se olisi hallinnon kannalta tärkeää vielä mainitsen sen että todella luontevinta olisi se että

vähävaraisia ihmisiä auttavien pitäisi päästä tämän rahan piiriin se olisi ja helpointa hakumenettelyt ovat olemassa siellä ja niin edelleen sitten kiinnittäisin huomiota tähän kun täällä puhuttiin veteraaneista todellakin yksi tärkeimpiä lisäyksiä joita valiokunta on tehnyt veteraanien hoitamiseen ja sehän on kyllä kaikille meille päättäjille kunnia asia sitten lastensuojeluun monessa kaupungissa on ihan sama tilanne että kiireellinen huostaanotto lisääntyy tämä on tavallaan semmoinen uusi muoto lastensuojelussa jossa ei tehdä lopullista huostaanottopäätöstä vaan ikään kuin sijoitetaan lapsi vähäksi aikaa jonnekin jotta voidaan sitten arvioida sitä perheen todellista tilaa mutta tähän on nyt tullut semmoinen erikoinen piirre esimerkiksi eräs tapaus jossa alle yhden vuoden ikäinen lapsi oli valvottanut kovasti vanhempia vanhemmat olivat väsyneitä menivät sosiaalitoimeen kysymään mistä he voisivat saada omaan jaksamiseensa tukea niin lopputulos oli se että lapsi otettiin pois heiltä nyt he ovat ihmeissään he lähtivät hakemaan apua mutta menettivät lapsensa asia ei ole ihan vielä täysin menetetty mutta kyllä heidän ajatuksensa on että ikinä koskaan eivät enää palaa lastensuojelun piiriin apua hakemaan tämäkin perhe oli täysin tolkuissaan oleva perhe työtä molemmilla raitis raitis perhe ja kaikin puolin kunnossa ei ongelmia tähän asiaan pitäisi kyllä puuttua sitten toinen toinen asia jonka vielä nostaisin täältä esille liittyy

uuteen tukeen joka liittyy tähän sairauteen jossa no mihin sen nyt kadotin joka tapauksessa asia oli sellainen että siinä lisättiin rahaa siihen että voidaan hoitosuositus määritellä heille ja ja saataisiin heidät

piiriin kyllä jäin miettimään sitä mikä on tilanne esimerkiksi sisäilmasairauksien osalta käypä hoito suositus ei tällä hetkellä tunne sisäilmasairauksia ollenkaan mikä tarkoittaa käytännössä sitä että sisäilmasairaat ihmiset eivät saa lääkkeistä korvauksia joita heille kuuluisi tästä asiasta on käyty kyllä ministeriön kanssa keskustelua mutta ongelmaksi muodostui niin kuin monessa asiassa se että lääkärikunta on hyvin riitainen keskenään siitä mistä sisäilmasairaudet lopulta tulevat tämä on kyllä vahingollista koska sisäilmasta sairastuneita ihmisiä on aika paljon mutta he eivät saa nyt yhteiskunnan tukea lääkkeisiinsä ja tämä pitäisi korjata

rkpn vaihtoehtobudjetti estää köyhyysloukkujen syntymistä muun muassa korottamalla lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja poistamalla lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen ja ja toimeentulotuen epäreilun yhteyden tämä olisi konkreettinen kädenojennus monelle naiselle joka elää yksinhuoltajan pienillä tuloilla yksinhuoltajaperheissä ollaan usein jaksamisen rajamailla vanhempi kantaa huolta paitsi lapsistaan myös kodista perheen taloudesta ja itsestäänkin monet ottavatkin kiitollisina vastaan sen avun mitä heille tarjotaan kunnat ja järjestöt ovat olleet lapsiperheiden tukena vaikeina aikoina valitettavasti resurssipula tuntuu krooniselta ja avun saaminen vaatii monissa kunnissa paljon ponnisteluja yksinhuoltajalla tulisi ehdottomasti olla mahdollisuus esimerkiksi lastenhoitajaan silloin kun lapsi on kipeä tai vanhemman täytyy olla pois kotoa tähän tarvitaan jatkossa resursseja ja tukea kolmannen sektorin palveluille myöskään vanhusten ei pitäisi olla huolissaan huomisesta hallitus on ehdottanut korotusta takuueläkkeeseen mutta meidän mielestämme se ei ole riittävä takuueläkkeen varassa olevat eläkeläiset kuuluvat yhteiskuntamme kaikkein vaikeimmassa asemassa oleviin haluamme siksi korottaa takuueläkettä tämän lisäksi vielä kymmenellä eurolla kuukaudessa ehdotamme myös kansaneläkkeen nostamista toimenpide kohdistuisi niihin eläkeläisiin joita takuueläkkeen nosto ei koske mutta jotka kuitenkin elävät hyvin pienillä eläketuloilla tämä korotus vastaa puuttuvan nolla pilkku yhdeksän prosentin indeksikorotusta

arvoisa puhemies kaikki esittämämme uudistukset on mahdollista toteuttaa suomen tulisi olla maailman lapsiystävällisin maa maa jossa ihmisiä ei aseteta eriarvoisiin asemiin ja jossa vanhuksista pidetään huolta vaihtoehtobudjettimme ei lisää valtion velkaantumista enempää kuin hallituksen talousarvioesitys mutta se parantaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta

arvoisa rouva puhemies muutamia asioita nostaisin esille tuossa edustaja laukkanen puhui tästä lastensuojelun tilanteesta viime kaudellahan kun kristillisdemokraatit olivat hallituksessa tehtiin linjaus että tätä kotiapua tulisi saada ilman että joutuu kirjautumaan lastensuojelun asiakkaaksi koska sillä on juuri ollut tällainen voisiko sanoa leimaava leimaava ja sitten toisaalta sitä avun hakemista estävä vaikutus täytyy vain toivoa että tämä laukkasen kertoma esimerkki olisi jonkuntyyppinen yksittäistapaus aiemminhan meillä oli lastensuojelussa myöskin sellainen kummallinen tilanne valtionavuissa että se ohjasi mieluummin raskaisiin toimenpiteisiin kuin ennaltaehkäiseviiin toimenpiteisiin elikkä ei annettu ennaltaehkäisevää kotiapua koska siihen ei kunta saanut valtionapua niin niin hyvin siihen että odotettiin tilanteen huonontumista ja jouduttiin huostaanottoihin tämän asian pitäisi siltä osin olla kunnossa mutta varmasti kunnissa on näissä käytännöissä teroitettavaa täällä monet kollegat ovat nostaneet esille tämän ruoka apuasian ja ja haluan myöskin siitä sanoa vielä sen että kyllä kannatan sitä ajatusta että pitäisi ehkä pohtia voitaisiinko tämä tällainen järjestöjen tekemä ruoka aputyö ottaa omaksi tällaiseksi sosiaalityön voisiko sanoa budjettiriviksi tai omaksi tällaiseksi tuettavaksi momentiksi budjettikirjassa tässä järjestöjen tekemässä työssä yhdistyy ensinnäkin tämä kansalaisyhteiskunnan panos ja sitten monesti nämä henkilöt jotka ovat siinä ruokatyössä mukana ovat niitä ihmisiä jotka ehkä ovat olleet itse ensin hakemassa sitä ruokakassia ja monen ja sellainen omanarvontunto on kohottunut kohottunut sitä kautta kun on huomannut että minusta autettavasta onkin voinut tulla auttaja tämä työ mitä näissä järjestöissä ja seurakunnissa tehdään toimii kahteen suuntaan liian usein me ajattelemme että on kysymys vain siitä kuka on hakemassa sitä ruokaa mutta se on yhtä lailla yhtä tärkeää työtä myöskin niitten kannalta jotka ovat vapaaehtoisena mukana siinä toiminnassa tässä tulee niin paljon sellaisia yhteisöllisyyden

omilla paikkakunnillaan tukemaan näitä järjestöjä ja seurakuntia siihen on myöskin muodostunut omanlaisensa yhteistyökuvio johon sitten vielä tulevat tällaiset ilmastokysymykset sitä kautta että ruokahävikkiä vähennetään ja ja pystytään pystytään olemaan mukana sen oman paikkakunnan yhteisöllisyyden tukemisessa nämä ovat nämä ovat asioita jotka on hyvä muistaa kun puhutaan tästä ruoka aputyöstä sitten vielä tästä vanhustenhoidosta jota täällä on paljon käsitelty se on ihan selvä että tämä vanhustenhoidon kysymys tulee olemaan varmasti kaikkien tulevienkin hallitusten hallitusten listalla meillä on tosiaankin euroopan nopeiten ikääntyvä kansakunta ja me tarvitsemme oikeasti panostuksia me tarvitsemme oikeasti lisää hoitajia kristillisdemokraatit ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan nostaneet sen tuhat uutta hoitajaa koska kotihoitoon tarvitaan henkilökuntaa mutta myöskin sinne palveluasumiseen lisää ihmisiä hoitamaan ja pitämään huolta ja tietysti tämä asia mitä olemme pitäneet esillä ja toki toki muutkin puolueet ovat samaa asiaa halunneet olla tukemassa sitten on mietittävä myös toimeentuloa ikäihmisten kohdalla elikkä täällä on paljon puhuttu näistä indeksileikkauksista kristillisdemokraatit haluaisivat ne perua ja myöskin haluaisimme tähän takuueläkkeeseen hivenen vielä hallituksen korotusta suuremman korotuksen tulevaisuudessa varmasti joudutaan miettimään kun tätä asiakasmaksulakia ollaan uudistamassa millä tavalla nämä kotiin annettavat sosiaalipalvelut voitaisiin paremmin huomioida nythän kunnissa näitten kotiin tarjottavien sosiaalipalveluitten hinnoittelu on varsin villiä ja vapaata ja monien vanhusten kotona jaksaminen on kiinni siitä saavatko he sinne kotiin niitä kotona asumista tukevia palveluita nythän meillä on olemassa kyllä terveydenhuollon puolella kolme erillistä maksukattoa niin lääkkeille kyydeille kuin sitten myöskin vastaanotoille mutta sosiaalipalveluitten kohdalla ei mitään tällaista tunneta ja siinä mielessä tämä olisi yksi sellainen asia jota varmaan tulevan hallituksen olisi syytä pohtia

arvoisa rouva puhemies tuota budjettikirjaa kun lukee ja katsoo tätä käsittelyssä olevaa pääluokkaa niin aina vakuuttuneemmaksi vain tulee

pitää saada loppuun tällä vaalikaudella ja se on äärimmäisen hyvä hanke ja iso kokonaisuus joka koskettaa kaikkia kansalaisia läpi suomen tuossa budjettikirjassa myöskin on merkittävästi panostettu osaamiseen ja työllisyyteen kasvuun ja pääluokissa tämä on tosi vahva ikään kuin lanka joka menee läpi koko budjettikirjan pääluokasta toiseen minun mielestäni se on hirveän tärkeä ja hyvin oivallettu työhyvinvointi siitä puhuminen sehän on kuitenkin aina se perusta kaikelle toimintakyvylle oli henkilö missä tehtävässä tahansa täällä sosiaali ja terveyspalvelupuolella sairaanhoitopuolella tämä on äärimmäisen tärkeä juttu koska eletään kaiken aikaa sen julkisen keskustelun alla mitä tulevaisuus tuo tullessaan mikä on mitoitus mikä on palvelutuotannon tapa millä tavalla viedään palveluita kotiin ja näin

uudistuksessa muuttumassa meillä on lomitusjärjestelmän uudistaminen edelleen työn alla siellä on merkittäviä uudistuskokonaisuuksia mitkä pitää pitää saada viimeistään nyt liikkeelle tällä hetkellä lomituspalveluiden toimeenpanovaltuus on melalla ja on yli kolmekymmentä paikallisyksikköä jotka hallinnoivat sitä sitten kun mennään maakuntiin niin tämä tulee menemään kahdeksaantoista mikä selkiyttää todella paljon totta kai viljelijäväkikin vähenee mutta se selkiyttää myöskin toimintatapoja kun mennään yli kolmestakymmenestä kahdeksaantoista koordinoitsijaan ja sillä tavalla saadaan ehkä uskottavammat ja saman sisältöiset toimintaohjeet sinne sinne kentälle se on jatkossakin hirveän tärkeää niin maatalousyrittäjälle turkistuottajalle kuin porotaloudellekin ja tämä pitää pystyä meidän huolehtimaan siellä on monta pientä yksityiskohtaa mitkä pitää korjata minä haluan tässä kohtaa vielä tuoda esille myös sen hankkeelle kolme miljoonaa lisärahaa se on iso panostus se on iso osoitus hallitukselta siitä että viljelijöitten hyvinvointi on huomattu tässä kovassa kovassa kannattavuuskriisissä mutta minä haluan siitä vielä sanoa myös sen että se oli hieno osoitus kun ministeri saarikolle kaikki niin melan välitä viljelijästä hankkeen työntekijät kuin mtkn paikallishankkeitten työntekijät ja työtehoseuran hankkeen työntekijä yksi henkilö kaikki nämä yhdessä tekivät laajan vetoomuksen epäkohtalistan syksyllä tampereella hänelle luovutettiin se oli loistava osoitus siitä että yksittäisellä pienellä asialla voidaan lähteä korjaamaan myöskin oikeusturvaa niistä on jo nyt osa kelan kelan putkessa ja osa on valmistelussa

haluan tässä puheenvuorossani käyttää tai sanoa seitsemän lyhyttä kommenttia niihin teemoihin joista äsken keskustelimme ensinnäkin olen erittäin iloinen siitä että sdpn keskeisiä tavoitteita on eläkeläisköyhyyden vähentäminen koska se on iso ongelma maassamme ja minun mielestäni se ei kuulu hyvinvointiyhteiskuntaan että ihmiset joutuvat miettimään ostavatko ruokaa vai lääkkeitä toiseksi puhuimme äsken ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon valvonnasta ja oikeusasiamiehen valvonta ei riitä tähän tehtävään valvonnan pitää tapahtua alueilla sillä siellä tunnetaan alueen tilanne ja toimintapaikat parhaiten eli helpoin ja paras tapa olisi antaa aluevalvontaviranomaisille paremmat resurssit toki on hyvä että oikeusasiamies on on ottanut myöskin tähän kantaa ja sielläkin sitä asiaa hoidetaan eteenpäin mutta valvonnan pitää olla erityisesti siellä alueilla ja lisäksi sdp kannattaa myöskin viran perustamista me tarvitsemme henkilön joka joka katsoo tätä asiaa kokonaisuutena kolmas teema josta haluan mainita tässä tai josta olisin oikeastaan halunnut kysyä ministeri saarikolta on kansallinen muistiohjelma nykyinen muistiohjelma loppuu vuonna kaksituhattakaksikymmentä ja ja nyt sitä pitäisi ehdottomasti jo jatkaa eli suunnitella sille jatkoa ja nyt olen valitettavasti kuullut että sitä ei olisi tarkoitus jatkaa se olisi kyllä todella huono päätös sillä kaikki tiedämme että muistisairaudet ovat suurimpia tulevaisuuden haasteita ja muistiohjelman tavoitteenahan on on nimenomaan valmistautua tulevaisuuteen nykyinen muistiohjelma on toiminut hyvin se on antanut välineitä nimenomaan suunnitella muistisairaiden ihmisten tulevaisuuden hoitoa hoivaa kotona asumista ja monta muuta asiaa neljäntenä teemana täällä keskusteltiin myöskin lapsihoivaajien tilanteesta minä olen lapsihoivaajista tehnyt ministeri saarikolle kaksikin kirjallista kysymystä mutta en ole saanut häneltä vastausta mitä hän aikoo tehdä tämän suuren ryhmän paremmin tunnistamiseksi ja auttamiseksi suomessa on siis tällä hetkellä arviolta jopa kaksikymmentätuhatta alaikäistä lapsihoivaajaa siis lasta tai nuorta jotka pitävät huolta omista vanhemmistaan joilla on joko mielenterveys päihdeongelma tai voi olla jopa fyysinen sairaus ja heitä ei tunnisteta nykyisin saati että nämä lapset ja nuoret saisivat apua ja tukea tässä vaativassa elämäntilanteessaan seuraavana asiana tästä johtuen haluan muistutella tai ihmetellä oikeastaan miten vähän tänä iltana puhuttiin päihdepalveluista päihdepalveluiden tilanne on suomessa hyvin huono ja joillakin paikoilla vielä huonompi kuin joillain toisilla alueilla minulla on tästä asiasta kirjallinen kysymys sisällä joten sitten jään odottamaan ministerin vastausta tähän asiaan seuraavana asiana ihan pienesti juttelimme myöskin energiajuomasta tämän illan aikana tämä on minusta erinomaista että ministeri saarikko otti nyt julkisesti tällä viikolla kantaa energiajuomien kieltämiseksi tai mikä nyt on se menetelmä että voisimme todellakin mahdollistaa sen etteivät alaikäiset käyttäisi energiajuomia koska se ei ole heille todellakaan terveellistä sitten viimeisenä asiana täällä puhuttiin paljon aktiivimallista mutta asia kuuluu myöskin osittain ministeri mattilan vastuualueelle ministeri mattila ja hallituskin on luvannut korjata aktiivimallin suurimpia ongelmia joista toissa iltana täällä kovastikin puhuttiin ja oltiin samaa mieltä että korjaamisen tarpeita on olen tehnyt ministeri mattilalle kirjallisen kysymyksen tästä asiasta ja siihenkin hän sanoi että että hallituksen on tarkoitus korjata nämä virheet mutta nyt ei selvinnyt toissa päivänäkään miten niitä virheitä aiotaan korjata ja millä aikataululla niin tästä olisin halunnut häneltä kysyä toisaalta olen kyllä sitä mieltä että aktiivimallin perusajatus on väärä ja siksi se pitäisi kumota meidän tulisi rakentaa pitkään työttömänä olleiden tukeminen ja auttaminen ihan erilaisista lähtökohdista käsin kuin aktiivimallissa

arvoisa rouva puhemies

koe itseään ja elämäänsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja jos luottamus tulevaisuuteen romuttuu tuo motivaatio heikkenee arvoisa puhemies me sivuamme näitä asioita päivittäin kun käymme keskustelua talous ja työllisyyspoliittisesta linjasta kilpailukyvystä ja osaamisesta turvallisuudesta ja turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta lapsista nuorista vanhuksista eläkeläisistä työttömistä ja niin edelleen

on nyt enemmän mutta mikä tahansa silppu ei turvaa ihmisten toimeentuloa työ ei riitä jos yhteiskunnan muu turvaverkosto revitään rikki kuten ministerit toteavat köyhyyttä ja huono osaisuutta ei poisteta tulonsiirroilla vaan tarvitaan myös palveluja ja oikeanlaista asennetta olen täysin samaa mieltä on kuitenkin totta että kuntien kuntien valtionosuuksia on leikattu paljon samaan aikaan vallitseva asenneilmapiiri korostaa yksilöiden omaa vastuuta ja väheksyy yhteiskuntavastuuta ja solidaarisuutta eniten apua tarvitsevista on käytetty nimitystä heikompi aines se kertonee kaiken oleellisen kun huomioidaan erityisesti hyvätuloisia hyödyttäneet veroratkaisut sekä sosiaali ja työttömyysturvaan kohdistetut leikkaukset ei meidän tarvitse ihmetellä miksi tilanne on se se on ministeri saarikko pelkkä toimintakulttuurin muutos ei riitä poistamaan yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia tarvitaan myös euroja olisi hyvä palauttaa mieliin miksi progressiivinen verotus aikoinaan otettiin käyttöön meidän on myös uudistettava sosiaaliturvajärjestelmäämme ja tapaamme järjestää työ ja perhevapaat näistä sdp on tehnyt jo aikaisemminkin erinomaisia avauksia arvoisa puhemies tänä päivänä sosiaalinen ja henkinen pääoma osaaminen taantuu ja eriarvoisuus ja epäoikeudenmukaisuus jatkavat kasvuaan se romuttaa ihmisten ja etenkin lasten ja nuorten perusturvallisuutta luo näköalattomuutta ja vie toivon paremmasta tulevaisuudesta lopulta se synnyttää katkeruutta ja sen seurauksena vihaa professori pekka kuusi tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvulla ymmärsi tämän yhtälön tuon ajan varakas ja omistava luokka eliitti ymmärsi tuon yhtälön nykyinen politiikka ei ylläpidä hyvinvointivaltiota vaan purkaa sen tämä ei ole sattumaa se on tässä ajassa tänä päivänä tietoinen valinta tietoinen poliittinen arvio

arvoisa rouva puhemies on hienoa että lapsiperheiden ennalta ehkäiseviin palveluihin on panostettu tämän hallituksen aikana ja se näkyy käsiteltävässä talousarviossakin yhteistyö eri toimijoiden välillä on parantunut ja kunnista on saatu rohkaisevia kokemuksia moniammatillisen yhteistyön merkityksestä perheiden varhainen tuki kannattaa paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti avun antamisen tuloksia ei pystytä mittaamaan ihan heti vaan esimerkiksi vauvaperheille annettu tuki voi säästää esimerkiksi erityisnuorisotyöstä yli kymmenen vuoden kuluttua perheisiin tarjottava kotiapu ajettiin alas parikymmentä vuotta sitten monenlaista kolhua ja kokemusta piti kalliisti kartuttaa että oivallettiin varhaisen avun merkitys uudestaan tämä sosiaalihuollon lain uudistus on tullut voimaan asteittain mutta kaiken a ja o pitäisi olla avun saaminen matalalla kynnyksellä ja ilman vaaraa tulla leimautuneeksi perheiden tukeminen arjessa on tärkeää monilapsiset perheet ovat suuri rikkaus mutta iso työmaakin jonka pyörittämiseen saattaa uupua helposti lasten määrä ei ole kuitenkaan ratkaiseva sillä joskus jaksaminen saattaa loppua vaikka olisi vain yksi lapsi en malta olla mainostamatta tässä yhteydessä omaa kotikaupunkiani raahea jossa on ollut käytössä lapset puheeksi käytäntö tämän käytännön mukaan varhaiskasvatuksessa ja perusasteella opettajat ovat voineet kartoittaa vanhempaintapaamisten yhteydessä perheen tilannetta yleisemmin ja sen myötä on voitu tarjota sopivia ammattilaisten palveluita jos niille on ilmennyt tarvetta

että hädän määrän arvioidaan kasvavan vaan toivottavasti enemmänkin sitä että apua osataan pyytää oikea aikaisesti on suurta viisautta perheessä tiedostaa avun tarve ajoissa hetken hengähdys pikkulasten hoidossa ja jo tieto siitä että apua saa tarvittaessa auttaa jaksamaan hyvällä tukiverkostolla varustetut vanhemmat jaksavat kasvattaa tasapainoisia lapsia ja nuoria arvoisa rouva puhemies oma kokemukseni opettajana on vahvistanut käsitystäni siitä että oirehtivan lapsen ja nuoren taustalta löytyy usein huonolla elämänhallinnalla olevia huoltajia vanhemmuuden tukemiseen kannattaa panostaa kaikilla mahdollisilla tavoilla sillä omassa elämässään kaltevalla tasolla taiteileva vanhempi haluaisi hänkin kuitenkin olla hyvä huoltaja ja tarjota lapselleen mahdollisimman hyvän

arvoisa rouva puhemies

nimisestä sairaudesta törmättyäni syksyllä krista lahtisen julkiseen facebook päivitykseen krista on nuori nainen pyöräsuunnistaja joka sairastui äkisti tuntemattomaan sairauteen noin viisi vuotta sitten hänen ja häntä hoitavien ystävien pääviesti oli että hän ei saa oireidenmukaista hoitoa edes minimitasolla kun nämä asiat nousivat esiin syksyllä kutsuin eri puolueiden kansanedustajia tapaamaan potilaita ja lääkäreitä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia oli kokouksessa edustettuna erityistä kiitosta ansaitsevat kollegat martti talja matti semi sari tanus ja tiina elovaara joiden kanssa olemme tehneet asiassa hyvää yhteistyötä arvoisa puhemies

on vakava fyysinen sairaus joka invalidisoi potilaan monessa tapauksessa täysin duodecim arvioi että suomessa on vähintään kymmenentuhatta ihmistä sairastunut tähän sairauteen taudinkuva on yleensä se että terveellä ihmisellä alkaa äkisti pitkäkestoinen uupumus ja huonovointisuus joka pahenee vähäisestäkin ponnistelusta eikä lievity edes levolla muita oireita voivat olla muun muassa pitkittynyt kuume sykkeen vaihtelut lihas ja nivelsäryt tulehdukset sekä lähimuistin heikentyminen sairauden aiheuttajaa ei ole vielä löydetty yksityinen terveydenhuolto hoitaa usein potilaiden oireita hyvillä tuloksilla toisin kuin julkinen puoli joka tunnustaa ja tuntee sairauden huonosti nyt on korkea aika katsoa mallia kansainvälisesti emme voi olla takapajula jossa ihmisiä jätetään heitteille norjassa tehtiin jo vajaa kymmenen vuotta sitten noin tuhat me cfs diagnoosia vuodessa kun suomessa vuosittainen diagnoosien määrä lasketaan kahden käden kahden käden sormilla ruotsissa julkaistiin juuri tällä viikolla valtiollisen lääketieteellisten menetelmien arviointiyksikön sbun raportti me cfsstä raportti painottaa sairauden diagnosoinnin tärkeyttä lisäksi mainittiin se että jos jostakin hoitomuodosta ei ole vielä kattavaa tieteellistä näyttöä se ei tarkoita sitä etteikö hoito hyödyttäisi potilaita kokeellisia hoitoja peräänkuuluttavat potilaat myös suomessa tarvitsemme lisää tutkimusta sen sijaan että torppaisimme sitä ketään vakavaa fyysistä sairautta omaavaa ei tule luokitella psyykkisesti sairaaksi vain siksi että lääkäri ei tunne sairauden alkuperää jotkin vanhemmat joutuvat taistelemaan lastensa hoidon lisäksi myös lastensa huoltajuudesta kun lastensuojelu epäilee heidän keksineen lapsillensa oireita arvoisa puhemies eduskunta on kuullut me cfs potilaiden avunhuudon ja huomenna vahvistaa että heidän hyväkseen pitää toimia välittömästi valtiovarainvaliokunta valtiovarainvaliokunta kohdisti kahdensadantuhannen euron määrärahan hyvä käytäntö suosituksen tekemiseen me cfsstä eduskunta odottaa että asiantuntijat ja potilaat kootaan saman pöydän ääreen ja käydään läpi tilannetta ja tieteellistä näyttöä myös muiden maiden kuten ruotsin ja norjan kokemusten kautta arvoisa puhemies se miksi tästä yhdestä sairaustyypistä puhun on että tämä ei ole ainoa mikä suomessa on ongelmana todettava se että meillä on useita sairauksia joiden hoidossa on paljon korjaamisen varaa saamme eduskuntaan hyvin paljon palautteita myös muun muassa sisäilmasairailta monikemikaaliherkiltä mcs potilailta ja kilpirauhasongelmista kärsiviltä heidänkin tilanteensa vaatii vakavaa huomiota kautta aikojen on ollut sairauksia joiden syytä ei ole tiedetty ja joihin sairastuneita on syrjitty näitä ovat olleet muun muassa hiv ms tauti ja epilepsia historia ikävä kyllä toistaa itseään arvoisa puhemies aivan lopuksi vielä yhteenvetona kysyn milloin potilaita aletaan uskoa milloin kiinnitetään huomiota asiasta jo olevaan tieteelliseen näyttöön ja investoidaan lisätutkimuksiin peräänkuulutan lääkäreiltä ammattiylpeyttä haluan siis osaltani viestittää kaikille ylilääkäreille ja muille alan asiantuntijoille suomessa että me luotamme toki teidän ammattitaitoonne hoitaa julkisella sektorilla kaikkia sairaita yhdenvertaisesti haluamme luottaa että suomessa vakavaa sairautta sairastava saa aina ja välittömästi oireidenmukaista hoitoa riippumatta siitä löytyykö siihen lääketieteellistä selitystä koska kaikille kuuluvat samat ihmisoikeudet ja aivan lopuksi vielä kaksi lausetta jos sairas on lisäksi työkyvytön tulee hänen saada lain suomaa suomaa sosiaaliturvaa kuten sairauspäivärahaa oikea suunta on suomessa ottaa mallia norjasta kolme vuotta sitten esitti julkisen anteeksipyynnön

sellainen hoitaja osaa kuntouttaa asiakastaan huolehtia ehkäisevästi mielenterveydestä pitää huolta ravitsemuksesta puhtaudesta ja havaita muutoksia vanhuksen terveydentilassa ylityöllistetty uupunut ja työn imun menettänyt hoitaja ei kykene kuin teknisesti selviytymään pesuista ja välttämättömistä hoivatoimista vanhuksen kotona sellainen työ kasvattaa korjausvelkaa joka on edessämme aivan pian maksettavana sen lisäksi että kotihoidon resurssit ovat hyvin tiukat meillä on myöskin ilmiö jota kutsutaan nimellä haamuhoitajat nämä haamuhoitajat ovat työvuorolistoihin merkittyjä hoitajia mitoituksessa jotka kuitenkin tosiasiallisesti eivät ole työssä tekemässä työtä vanhusten parissa parissa näiden todellista määrää ei varmasti tällä hetkellä tiedä kukaan koska valvontaa resurssien takia tekemään kuin ainoastaan suurimmassa hädässä oleviin yksiköihin sen vuoksi aluehallintoviraston resursseja nimenomaan valvontaan pitäisi pystyä nykyisestään lisäämään omavalvontajärjestelmä ei ole riittävä järjestelmä ei vanhusten ei lasten ei vammaisten osalta se on hyvä tuki ja lisä hoitotyölle hoitotyön etiikalle ja moraalille jota jota koulutuksessa annetaan alan ammattilaisille mutta ulkopuolisen on oltava merkittävästi paremmin resursoitua kuin kuin nykyisellään kuntien omavalvontasuunnitelmissa on myöskin puutteita ja erityisesti ostopalveluiden valvonta on useissa kunnissa täysin olematonta oikeastaan valvontaa tehdään vain silloin kun jostain tulee valituksia tai viestejä siitä että että mitoitukset tai muuten olosuhteet eivät ole kunnossa

toteutetaan usein myöskin niin että asiasta ilmoitetaan etukäteen toki avi tekee myöskin käyntejä ilmoittamatta mutta etukäteen ilmoitetut käynnit voivat johtaa siihen että että erityisesti valmistaudutaan tarkastuksen tulemiseen ja silloin se todellinen tilanne ei tule sillä tavalla esille kuin pitäisi tulla tulla jotta pystytään saamaan selvyyttä millaisista resursseista millaisesta hoidosta ja hoidon laadusta on on kysymys kaikkein räikeimpiä esimerkkejä henkilöstömitoitusten laiminlyönnissä ovat siis nämä niin sanotut haamuhoitajat kun ikäihmisten määrä suomessa kasvaa kasvavat myös kotihoidon asiakasmäärät ja tätä kautta hoitajien työpaineet työpaineitten myötä voi syntyä laadun heikkenemistä ja työuupumuksen kierrettä ja sen vuoksi meidän onkin havahduttava kotihoidon tilanteeseen niihin hätähuutoihin joita joita viime aikoina olemme kotihoidosta kuulleet siitä että hoitajat siirtyvät työstä muualle koska kokevat että eivät pysty työtä tekemään sen mukaan jollaisen koulutuksen ja opin ovat saaneet ja jonka itse kokisivat sydämestään oikeaksi tavaksi hoitaa ja tämä on meidän kuultava meidän on myöskin otettava tosissaan se että kaikille koti ei ole paras paikka asua olemme jo vuosikausia hokeneet kaikki poliittiset puolueet ja kaikki poliitikot hokeneet toistaneet vain mantraa että koti on ihmisen paras paikka asua koti on ihmisen paras paikka asua jos siellä on turvallista mutta kaikkien vanhusten osalta näin ei ole arvoisa puhemies hallitusta on myöskin kehuttava hyvistä päätöksistä ja on tärkeää että yksinhuoltajien lapsilisään tehtiin korotus ja kaikkein pienituloisimmat vauvaperheet ovat saamassa korotuksen päivärahoihin ovat saamassa korotuksen päivärahoihin se tuo varmasti helpotuksen monen perheellisen arkeen nämä parannukset ovat hyväsuuntaisia mutta sellaisia olisimme toivoneet enemmänkin kokonaisuudessaan toimet lapsiperheköyhyyden torjumiseksi ovat tällä hallituskaudella jääneet aivan liian kunnianhimottomalle tasolle

kuntien säästöjen takia perheiden kotipalvelujen käyttöjen määrä tänä vuonna on jäämässä alle neljäänkymmeneentuhanteen kysyttäväksi jää mitä tapahtuu nyt niille perheille joilla ei ole olemassa tukiverkostoa isovanhempia tai muita läheisiä

selvä minä jätän nyt sitten puheenvuoroni kesken ja tähän

arvoisa puhemies hallitus heikentää leikkauksillaan kaikkein pienituloisimpien ja heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asemaa terveyspalvelujen asiakasmaksuja on korotettu ja lääkkeiden omavastuuosuudet ovat nousseet sairaanhoitoon liittyvien matkakustannusten omavastuuosuudet ovat nousseet rajusti tämä osuu kipeästi juuri niihin jotka tarvitsevat paljon terveyspalveluita ja käyttävät paljon lääkkeitä moni vaikeasti sairas elää jo nyt köyhyysrajan alapuolella usea pienituloinen vanhus miettii onko eläkkeestä varaa lääkkeisiin jotta rahaa riittäisi ruokaan ja asumiseen tämä on epäinhimillistä ja kohtuutonta pienituloisten perusturvaetuuksien indeksijäädytykset jatkuvat jo neljättä vuotta hallituksen säästöistä syntyvä kumulatiivinen vaikutus lisää etenkin pienituloisten lapsiperheiden ikääntyneiden ja vammaisten köyhyysriskiä vihreiden vaihtoehtobudjetissa korotetaan takuueläkettä tuntuvasti jotta kaikkein köyhimpien eläkeläisten asema paranee kun väestö ikääntyy samalla lisääntyy niiden vanhusten määrä jotka eivät selviä kotona ilman tukea jokainen vanhus ansaitsee inhimillisen hoidon läheisyyttä ja virikkeitä kotona asumista on tuettava viemällä kotiin palveluja kuten ateria ja siivouspalvelua koska vanhustenhuollosta kuulee jatkuvasti vakavia puutteita on hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin tarpeen omaishoito on edullinen ja inhimillinen ratkaisu tällä hetkellä omaishoidon tuki ja sen myöntämiskriteerit poikkeavat paikkakunnittain omaishoidon tukea tulee nostaa ja omaishoitajille on tarjottava tukipalveluja jotta he paremmin jaksavat hoitaa läheistään hallituksen toimesta keliaakikkojen ateriatuki on kokonaan poistettu se on epäreilua keliakian ainoa hoitomuoto ainoa lääke on täysin gluteeniton ruokavalio symbolisesti tuen merkitys on tärkeä sillä se kannustaa keliaakikkoja pitämään huolta itsestään arvoisa puhemies joka kahdeksas suomalainen lapsi elää köyhässä perheessä lasten köyhyysaste kolminkertaistui yhdeksänkymmentä luvun puolivälistä vuoteen kaksituhattaseitsemän sitten se jäi kymmenen prosentin tasolle mutta kääntyi uuteen kasvuun vuonna kaksituhattakaksitoista näiden pysäyttävien lukujen valossa hallituksen tulee ryhtyä korjaaviin toimiin ja perua leikkaukset lapsiperheiden etuuksiin hallitus on leikannut perheiden etuuksia jäädyttämällä lapsilisien indeksikorotukset rajoittamalla lapsen oikeutta päivähoitoon kasvattamalla päivähoidon ryhmäkokoja sekä leikkaamalla työttömien ja muiden vähäosaisten perusturvaa ja etuuksia köyhiä ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia voidaan auttaa parantamalla lapsiperheiden tukia ja palveluja edistämällä työn ja perhe elämän yhteensovittamista sekä palauttamalla päivähoito oikeus joka lapselle esimerkiksi perheitä tukevaa kotipalvelua ei ole saatavilla kuten oli ennen yhdeksänkymmentä luvun lamaa perheiden kotipalvelusta voi saada apua lastenhoitoon pyykkeihin ja ruuanlaittoon kun arjen kriisit koettelevat perheiden voimavarojen palautuminen taas auttaa työllistymisessä ja kouluttautumisessa yhdeksänkymmentä luvun alussa vuosittain kotipalvelua sai noin kuusikymmentätuhatta perhettä nyt vain sosiaalihuoltolain uudistuksesta huolimatta moni perhe on jäänyt vaille tukea ja kotiapua investoimalla lapsiin ja nuoriin murretaan huono osaisuuden kierre tämä on myös hyvinvointivaltiomme perusajatus lasten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen on investointi tulevaisuuteen tulevan hallituskauden tärkeimpiä tehtäviä on lapsiperheköyhyyden vähentäminen rahoitussuunnitelma lapsiköyhyyden selättämiseksi on aloitettava nyt arvoisa puhemies meidän on paljosta kiittäminen vapaasta maasta sotiemme veteraaneja iloitsen siitä että kotiin vietävät palvelut veteraaneille paranevat iäkkäät hauraat veteraanit tarvitsevat kotiin vietäviä palveluja sillä monet eivät enää jaksa lähteä kuntoutukseen kodin ulkopuolelle kiitän lisäksi valiokunnan tekemää lisäystä avustajakoiratoiminnan laajentamiseen koira edistää ja ylläpitää vammaisen avustettavan fyysistä psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä yhdyn myös valiokunnan vaatimukseen että tarvitsemme krooninen väsymysoireyhtymä taudin eli cfs taudin osalta kansalliset linjaukset tunnistamisessa ja hoidossa sekä sosiaalietuuksien myöntämisessä

arvoisa herra puhemies elämme suomen sosiaali ja terveydenhuollon kannalta merkittäviä aikoja seuraavien kuukausien aikana päätetään siitä mihin suomea viedään myös sote uudistuksen varjossa on kuitenkin tapahtunut paljon asioita eikä hallituksen kädenjälki ole kovinkaan vakuuttava sipilän hallitus jää historiaan perusturvan ja peruspalveluiden heikentäjänä eriarvoisuus on lisääntynyt hyvin toimeentulevalla väestöllä on asiat melko hyvällä mallilla mutta viime aikojen hyvästä talouskehityksestä ovat yhä pahemmin jääneet jälkeen pienituloiset työttömät sairaat lapsiperheet ja ikäihmiset

koko hallituskauden ajan heikentäneet ennen kaikkea pienituloisten ihmisten perusturvaa monet pienituloiset esimerkiksi pientä eläkettä saavat pitkäaikaissairaat tai yksinhuoltajaperheet saavat usein samaan aikaan useita eri sosiaaliturvaetuuksia esimerkiksi asumistukea sairauspäivärahaa työttömyysturvaa vanhempainrahaa vanhempainrahaa sosiaaliturvaleikkauksia ja indeksijäädytyksiä on nyt tehty joka ikinen vuosi tämän hallituksen toimesta ja ne ovat vielä usein kumuloituneet samoille ihmisille ja perheille minkä seurauksena sosiaaliturvaleikkaukset ovat tehneet suuren loven pienituloisten ihmisten ja perheiden perusturvaan ja ajaneet ihmisiä toimeentulotuen varaan esimerkiksi täällä on tänään käyty keskustelua siitä että indeksileikkaus ei olisi todellinen leikkaus kuitenkin me voimme osoittaa sen että esimerkiksi kansaneläke on kaksikymmentäviisi euroa pienempi kuin se olisi jos tätä indeksijäädytystä ei olisi tehty ja vastaavasti tämä luku on kolmesataa euroa vuodessa työttömyyspäivärahan osalta tilanne on kaksikymmentäseitsemän euroa viisikymmentä senttiä kuukaudessa elikkä vuodessa leikkausta on tehty kolmesataakolmekymmentä euroa

meidän vaihtoehtobudjetissamme näitä leikkauksia tehtäisi arvoisa puhemies pitkäaikaissairaiden osalta on syytä nostaa esille kaksi erityistä epäkohtaa hallitus on lakkauttanut keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvauksen tällä hetkellä keliakiaa sairastava ei saa lainkaan yhteiskunnan tukea sairautensa hoitoon vaikka kyseessä on autoimmuunisairaus ovat muun muassa reuma ja ms tauti keliakiaa sairastavat ihmiset ovat kokeneet että hallitus suhtautuu heihin välinpitämättömästi ja vähättelevästi tämän seurauksena keliaakikot ovat ajautuneet eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin sairastaviin ihmisiin koska nykyinen hallitus ei tätä korjaa tämä tulee korjata välittömästi uuden hallituksen toimesta keliakiakorvaus on palautettava ja tästä syystä olenkin jättänyt asiasta myös lakialoitteen hallituksen virhe on diabeteksen hoitoon käytettävien lääkkeiden korvattavuuden alentaminen sadasta prosentista kuuteenkymmeneenviiteen tämäkin päätös kohdistui ennen kaikkea monisairaisiin vähävaraisiin ikäihmisiin ja ja oli omiaan kasvattamaan sosioekonomisia terveyseroja leikkausta perusteltiin säästötarpeilla mutta kaikki tutkimukset osoittavat että hoitamaton diabetes tulee yhteiskunnalle entistäkin kalliimmaksi nimenomaan siitä aiheutuvien liitännäissairauksien takia siltä osin hallituksen perustelu on tekaistu

syistä olen esittänyt myös tämän korvauksen palauttamista entiselleen arvoisa puhemies hallituksen yhtenä tavoitteena on omais ja perhehoidon kehittäminen ja omaishoitajien tuen parantaminen siltä osin hallitus on tehnyt paljon hyvää työtä haluan kuitenkin muistuttaa että omaishoitajien juridinen asema on tällä hetkellä heikko nimenomaan sen määräsidonnaisuuden takia ja koska heillä ei ole todellista juridista asemaa niin

kunnat pystyvät yksipuolisesti joko lakkauttamaan sopimukset tai sitten heikentämään niitä arvoisa puhemies sitten ikäihmisten palveluista me puhuimmekin äsken

viran perustamisesta siihen en enää palaa mutta lastensuojelun osalta totean vielä että meidän on vahvistettava lastensuojelua ja ja saatava sille selkeät määrittelyt muun muassa siitä kuinka monta asiakasta yhdellä sosiaalityöntekijällä on koska sosiaalityöntekijät ovat erittäin uupuneita työtaakka on kohtuuton ja ja he eivät enää pysty auttamaan perheitä ja lapsia riittävän ajoissa vaikka näin tulisi tehdä tämän he ovat todenneet monta kertaa kiitoksia arvoisa puhemies
arvoisa puhemies palaan tässä puheenvuoroni aluksi täällä jo aiemmin käytyyn keskusteluun nuorten syrjäytymisestä siihen liittyviin masennukseen ja mielenterveydellisiin ongelmiin ja kuten me täällä totesimme näitä ongelmia on pyrittävä ja pystyttävä ehkäisemään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se on tietenkin tärkeää paitsi inhimillisesti myös yhteiskunnallisesti ja pitkällä tähtäimellä taloudellisestikin perussuomalaiset ovat tässä valtiovarainvaliokunnan mietintöön liitetyssä vastalauseessaan korostaneet kolmannen sektorin järjestöjen tekemän työ merkitystä ja tärkeyttä ja kehotammekin hallitusta satsaamaan järjestöjen tekemän mielenterveystyön resursseihin muihin edellytyksiin ja muun muassa kiusaamisen ehkäisyssäkin järjestötyön rooli on erittäin tärkeä arvoisa puhemies olemme puhuneet tänään paljon myös lapsiperheiden asemasta ja syntyvyyden rajusta laskusta ikävä kyllä syntyvyys on laskenut jo alle viidenkymmenentuhannen lapsen vuodessa ja se on siten alimmillaan sataanviiteenkymmeneen vuoteen syntyvyyden laskua on pahentanut muun muassa lapsiperheiden taloudellisesti heikko asema ja vaikka hallitus tällä kaudella aivan oikein on yleisesti ottaen keventänyt tuloverotusta niin lapsiperheiden osalta se on jopa kiristynyt tämä johtuu pääosin siitä että sipilän hallitus lakkautti vuoden kaksituhattaseitsemäntoista lopussa verotuksen lapsivähennyksen joka aiemmin saattoi tietää pieni ja pieni ja keskituloisille lapsiperheille niiden vanhemmille nettotuloihin jopa lisäystä nyt se menetettiin ja valitettavasti perussuomalaisten ehdotus lapsivähennyksen palauttamisesta kaatui jo aiemmin äänestyksessä tässä joulun alla muistutettakoon vielä että lapsivähennys otettiin aikanaan käyttöön vuoden kaksituhattaviisitoista alussa kompensoimaan stubbin hallituksen rajuja lapsilisäleikkauksia arvoisa puhemies kysyin ministeriltä aiemmin tässä keskustelussa sote uudistuksen vaikutuksia asiakasmaksujen tasoon käytännössä niiden nousuun valitettavasti en saanut selvää vastausta mikä se uusi taso tulisi edes osapuilleen olemaan mutta jos hallituksen valinnanvapausmalli otetaan käyttöön tarkoittaa se joka tapauksessa useiden kymmenien prosenttien nousua asiakasmaksuihin nämä vaikutukset olisivat kaikkein karuimpia erityisesti vähävaraisimmalle kansanosalle ja vaikka valinnanvapaus on sinällään kannatettava tavoite niin täytyy pitää erityisen tarkasti huolta että asiakasmaksujen taso ei nouse merkittävästi onkin todella hankala paikka meille edustajille ettei näin tärkeää tietoa ole eduskunnan käytössä vaikka se on välittömässä yhteydessä uudistuksen hyväksyttävyyden kanssa

puhemies vuonna kaksituhattaviisitoista keväällä kun hallitusohjelmaa laadittiin talouden tilanne oli äärimmäisen synkkä monin tavoin se oli heikentynyt edellisellä vaalikaudella ja jo jo pitempään ja silloin oli pakko tehdä monenlaisia toimenpiteitä valitettavasti verotuksen puolella ei hallitus pystynyt silloin liikkumaan niin kuin olisi ollut järkevää ja oikeudenmukaista jätettiin verotuksen käyttäminen ikään kuin unholaan ja ja naulattiin se kiinni jolloin sitten ne toimenpiteet jotka oli pakko tehdä suuntautuivat kohtuuttomankin paljon perusturvaan ja näihin etuuksiin jotka ovat lapsiperheille eläkeläisille sairaille ja työttömille ja muille erityisryhmille elintärkeitä me perussuomalaiset pystyimme sentään estämään esimerkiksi eläkkeensaajien asumistuen leikkauksen joka oli hallitusohjelmassa sen liitteessä numero kuusi mutta monia muita tuli joita emme pystyneet estämään no voidaan sanoa että tulosta on syntynyt siinä mielessä että tuolla hallitusohjelmalla kuitenkin kansallisesti kansainvälisen kehityksen myötävaikutuksella on saatu suunta muuttumaan tänä päivänä talouden tilanne on merkittävästi parempi kuin oli kolme viiva neljä vuotta sitten todella ratkaisevasti parempi ja tässä onkin nyt se tilanne että nyt hallituksella olisi ollut mahdollisuus viimeisessä budjetissaan kääntää tämän politiikan suuntaa merkittävästi varsin tuntuvasti näiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyväksi joilta alkukautena leikattiin tämä on se meidän vaihtoehtobudjettimme kirkas linja me emme todellakaan esittäneet indeksikorotuksia kaikkiin etuuksiin vaihtoehtobudjetissamme vaan me kohdensimme panokset niihin väestöryhmiin jotka ovat kaikkein suurimman avun tarpeessa tällä hetkellä mutta kun hallituspuolueet tyrmäsivät niin kuin edustaja savio tuossa yhdeltä osin totesi meidän kaikki nämä oikeudenmukaisuutta kohtuutta tavoitelleet esityksemme niin jäljelle jäi tässä viime vaiheessa se että me olisimme halunneet indeksikorotukset tuoda mukaan ja jäädytykset poistaa no nekin jäivät nyt sitten ja hallituksen kylmä linja tältä osin jatkuu valitettavasti nyt sitten seuraavat vuodet näyttävät tällä hetkellä varsin synkiltä ja sen tähden tässä on huoli siitä miten suomi selviää syntyvyys on romahtanut ja köyhyys on syvä tarvitaan kyllä oikeudenmukaisuutta jatkossakin

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunnan kuulemisessa on jo päästy totuus näkemään että niitä säästöjä ei välttämättä ainakaan lyhyellä aikavälillä useamman vuoden näistä säästöistä

miljoonaa haettiin alkuaikoina vanhuspalveluista yksi säästöjen kärkitavoite silloin alkumetreillä oli että vuorokautisen palveluasumisen asiakkaat siirtyisivät enemmän kotihoitoon tavoite oli vähentää palveluasumista prosentilla yhden esimerkin kerron eräästä kotona asuvasta ystävästäni hän täytti vajaat sitten yhdeksänkymmentä vuotta marianna rakastaa kotiaan ja haluaisi asua siellä elämänsä loppuun saakka ikä tuo kuitenkin elämässä paljon rajoitteita selvitä itsenäisesti kotona kaksikymmentäneljä kautta seitsemäntenä marianna onkin sitten yhdessä lastensa kanssa hakenut jo pitkään pääsyä palvelutaloon asumaan kotihoidossa mariannaa päivittäin hoitavat hoitajat tekivät palvelutarpeen arvioinnin jossa todettiin että hän ei pärjää kotona no esimiehet kokoontuivat tämän toteamisen jälkeen pyöreässä pöydässään omassa toimistossaan ja yllätys yllätys ilman että koskaan olivat mariannaa nähneet he päättivät että hän ei tarvitse palveluasumisen paikkaa todettiin vain että lisätään kotona käyntiä ja käydään siellä tästä eteenpäin vuorokaudessa tällaiset päätökset joita ainakin vantaalla tehdään yhtenään vähättelevät kotihoitajien ammattitaitoa ja omaisia minun vaimoni on kotisairaanhoitajana vantaalla hän on kätilö hän haluaisi tehdä kätilön työtä mutta kun se on kolmivuorotyötä hän joutui lopettamaan sen vuonna kaksituhattayksitoista pian valintani jälkeen ja hän myös sairaanhoitajana tietysti rakastaa vanhusten hoitamista mutta hän on tuossa jo puolisen vuotta sitten jäänyt pois sieltä kotisairaanhoitajan tehtävistä jatkaakseen opintoja päästäkseen toisenlaisiin tehtäviin ja mikä se syy on no se on juuri se mistä kristiina salonen täällä aikaisemmin puhui kotisairaanhoitajat ovat kaikki niin uupuneita ja ylikuormittuneita siitä tehtävästä me puhumme kauniisti myös vantaan valtuustossa joka vuosi siitä että me haluamme lisätä resursseja tosin täytyy se sanoa että vantaa on kuullut jonkin verran näitä huolia se on lisännyt viisitoista kotisairaanhoitajaa nytten ensi vuoden budjettiin vantaalle mutta se kuitenkin korsoon missä minä asun tulee vain yksi kotisairaanhoitaja lisää ja siellä on seitsemän tiimiä käytännössä se ei ratkaise näitä ongelmia missään määrin työntekijät uupuvat vanhukset eivät saa kohtaamista eivätkä saa riittävää hoivaa ja huolenpitoa vantaa päätti lisätään edelleen yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden kotona asumista käytännössä kun nämä tekstit kirjattiin sinne se tarkoittaa sitä että virkamiehet noudattavat meidän päätöksiämme ja tulevat entisestään tekemään varmasti kaikkensa että edes yhdeksänkymmentä vuotias marianna ei pääse palvelutaloon asumaan nyt yksi erikoinen piirre tässä ikäihmisten hoitamisessa tai hoitamatta jättämisessä on se että heille sanotaan yleensä niin että te olette niin hyväkuntoinen että te pystytte asumaan vielä kotona sitten toisaalta jos palvelukotiin menee asumaan niin siellä pitäisi olla sen verran omatoimisesti asua siellä muutenhan sinne ei pääse no loppujen lopuksi näiden ikäihmisten kohdallahan käy niin ikävä kyllä että hyvin monet loukkaantuvat kotona heiltä murtuu lonkka tai jokin jäsen kun he kaatuvat siellä ja sitten he joutuvat sairaalaan ja ikävä kyllä hyvin monen kohdalla käy niin että se sairaala on heidän viimeinen kotinsa he eivät enää kuntoudu sieltä jos he yhdeksänkymppisinä loukkaantuvat vakavasti vaan he menehtyvät siihen hoitoon mitä siellä sitten tehdään tämän johdosta minä pyydän ja vetoan eduskuntaan että me säätäisimme sellaisia lakeja joissa taattaisiin minimimäärä kotisairaanhoidon henkilökunnan ja hoitajien mitoitukseen jotta meidän arvokkaat vanhuksemme saisivat arvokasta ja asianmukaista hoivaa ja palvelua sen lisäksi meidän tulee lisätä varoja saadaksemme heille jokaiselle viimeisiksi elinvuosikseen päästä asumaan palveluasuntoon mikäli kunto sitä vaatii ja mikäli vanhus myös oman

pidän hyvänä tällä sosiaali ja

myös sitä asiaa että parannuksia rintamaveteraanien palveluihin on tulossa rintamaveteraaneille nimittäin mahdollistetaan uuden lainsäädännön kautta ensimmäinen marraskuuta kaksituhattayhdeksäntoista alkaen samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille määrärahalisäys tähän on kaksikymmentä miljoonaa euroa

päätös varmistaa rintamaveteraanien palvelut ja niiden yhdenvertaisuuden kotipaikasta ja sotakohtalosta riippumatta veteraaneja oli tämän vuoden alussa elossa vielä neljätoistatuhatta ja nyt kaksitoistatuhatta keski vuotta heistä sotainvalideja on enää vajaat kaksituhatta arvoisa puhemies hallitus parantaa myös varusmiesten asemaa jos varusmies vammautuu suorittaessaan asevelvollisuutta hän on paremmassa asemassa ensi vuonna kuin aiemmin varusmiehellä nimittäin on oikeus saada vamman tai sotasairauden aiheuttamasta pysyvästä haitasta kertakorvaus ja tämä on merkittävä parannus myöskin varusmiespalveluksessa kuolleen asevelvollisen lähiomaisilla olisi tulevaisuudessa oikeus henkivakuutusluonteiseen kertakorvaukseen näissä kuolemantapaustilanteissa tietenkään mikään ei sitä inhimillistä menetystä korvaa mutta perusteltua on tässäkin omaisten asema ottaa nykyistä paremmin

arvoisa puhemies täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja vanhusten hoivan tilanteesta esimerkiksi edustajat salonen ja niikko nostivat esiin sen tilanteen että meillä asuu kotona tällä hetkellä moni sellainen ikäihminen joka ei siellä kotona itse asiassa pärjäisi me tarvitsemme enemmän hoiva asumista ja kodinomaista palveluasumista ja seuraavalla kaudella tulee tarkastella vanhuspalvelulakia siltä osin että että näitä kriteerejä voidaan tiukentaa ja myös laittaa hoitajamitoituksia lakiin että saamme riittävän määrän hoivaavia käsiä vanhuksillemme edustaja kiljunen puhui myös keliakiakorvauksesta ja yhdyn täysin siihen mitä hän totesi keliakiakorvaustahan edellinen hallitus korotti saimme siihen silloin tasokorotuksen ja irvokasta kyllä nykyinen hallitus sitten päätti lakkauttaa aivan koko tuen keliaakikot eivät saa mitään tukea sairautensa hoitoon vaikka kaikki ymmärtävät sen että gluteeniton ruokavalio tulee kalliimmaksi ja on kuitenkin ainoa mahdollinen hoitokeino keliakiaa sairastavalle haluan nostaa tästä hallituksen budjetista kuitenkin muutaman valonpilkahduksen joista voi ihan aidosti kiittääkin päihdeäitien hoito on asia josta on useana vuotena kannettu huolta ja lisätty määrärahoja budjettiin niin että sellaisille lasta odottaville äideille jotka haluavat turvata syntyvän lapsensa terveyden ja haluavat saada tukea päihteettömään elämään se on nyt mahdollista kun päihdeäitien hoitoon on turvattu määrärahat myös minimivanhempainrahaa on korotettu ja adoptioperheiden asemaa parannettu nämä ovat tärkeitä toimia ja auttavat näissä tilanteissa eläviä lapsiperheitä mutta silti nämäkään parannukset eivät eivät poista sitä suuren kuvan todellisuutta että meillä elää suomessa yli satakolmekymmentätuhatta köyhää lasta ja lapsiperheköyhyys on lapsiperheiden universaalit tuet ovat heikentyneet niin merkittävästi ja työttömien etuuksia on leikattu monissa köyhissä perheissä ollaan nyt syvässä ahdingossa vaikka joulu on tulossa arvoisa puhemies vielä veteraanien tilanteesta yhdyn edustaja vikmanin nostamiin asioihin on hienoa että eduskunta on yhdessä osoittanut tahtoa antaa antaa kädenojennus kunniakansalaisillemme ja laittaa veteraanien asioita kuntoon esimerkiksi lievimmin vammaiset sotainvalidit saavat nyt samat palvelut kuin muut sotainvalidiveljet
arvoisa puhemies tähän valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön sisältyy joitakin erittäin hyviä lisäyksiä verrattuna hallituksen alkuperäiseen budjettiesitykseen toki nämä lisäykset ovat euromääräisesti pieniä mutta ainakin periaatteellisesti hyvin hyvin merkittäviä ja perussuomalaiset ovat jo aiemmin korostaneet niitä muun muassa omassa vaihtoehtobudjetissamme erityisesti haluan kiinnittää huomiota kahteen asiaan joita edustajat niikko ja kankaanniemi ovat pitäneet ansiokkaasti esillä valiokunnassa ja jotka nyt on tuotu tosiaan myös tähän mietintöön määrärahalisäyksinä mainitsen näistä ensin edustaja niikon jo hyvin kuvaaman kroonisen väsymysoireyhtymän jonka luokitukseen ja kansallisiin hoitosuosituksiin valiokunta siis lisää kaksisataatuhatta euroa todettakoon tässä että duodecimin mukaan suomessa on vähintään kymmenentuhatta tästä sairaudesta kärsivää potilasta mutta valitettavasti tähän mennessä heidän heidän oireitaan ei ole haluttu tai ainakaan osattu ottaa aina vakavasti tämä asia on nimenomaan periaatteellisesti tärkeä siinä mielessä että tämä kyseinen kyseinen valiokunnan päätös joka toivottavasti huomenna eduskunnan täysistunnossa yksimielisesti hyväksytään avaa avaa tähän tautiin sairastuneille mahdollisuuden saada oikea ja oikeudenmukainen päästä sitten sitä myötä myös hoitoon toisena asiana nostan esille ruoka apujärjestöjen toimintaan toimintaan myönnettävän miljoonankahdensadantuhannen euron tuen joka sisältyi perussuomalaisten vaihtoehtobudjettiin tämähän oli vuosina kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista budjetissa mutta viime viime syksynä sitten hallituspuolueet tämän halusivat sieltä poistaa oppositio toki toki silloinkin äänesti sen puolesta mutta niukasti niukasti se opposition yhteinen esitys sitten kaatui no nyt tämä on saatu saatu takaisin budjettiin ruoka avun tarve on suomessa edelleen suuri vaikka talouskasvu on ollut hyvää viime vuosina onkin tässä istunnossa esitetty toivomuksia että tämä kyseinen kyseinen tuki joka ei kuitenkaan valtion budjetista ole kuin noin yksi voitaisiin ottaa pysyvänä pysyvänä tukena ettei sitä tarvitsisi täällä eduskunnassa aina vuosittain vuosittain siihen vääntää haluan vielä puheenvuoroni lopuksi kiittää koko eduskuntaa siitä että se on ilmeisen yksimielisesti päättänyt parantaa sodassa meitä hyvin ansiokkaasti ja oman henkensä uhalla puolustaneita veteraaneja siitä suuri kiitos

meillähän tässä pääluokassa on huomenna sitten se päivä jolloin äänestetään näistä muutosehdotuksista joita oppositio on tehnyt tänne kaiken kaikkiaan satakaksi kappaletta nämä muutosehdotukset yleensä kuvaavat sitä havaintoa että hallituksessa ei välttämättä ole lähdetty parantamaan niitä kaikkia asioita mitä olisi ollut myös pienellä rahalla mahdollista toteuttaa ja tämmöisellä pienellä rahalla toteutettavia esityksiähän nämä ovat suurimmalta osalta esimerkkinä nostan vaikka sen ritva elomaan esityksen että viidelläsadallatuhannella eurolla saataisiin vanhusten ystävätoimintaan lisää vauhtia ja kotona asuville ikäihmisille ja myös palveluasuntoihin saataisiin lisää toimintaa kehitettyä nimenomaan järjestöjen kautta merkittävä määrä tällaisella summalla tämähän esimerkiksi ei yleensä tarkoittaisi sitä että sinne palkataan henkilökuntaa vaan monet järjestöt pystyvät kouluttamaan tällaisella summalla useita kymmeniä tai satoja henkilöitä jotka pystyvät ohjatusti ja organisoidusti sitten toimimaan tällaisia havaintoja yleensä tekevät ne henkilöt jotka itse toimivat alalla kuten kuten kike elomaa on toiminut itsekin lisäksi täällä on esityksiä jos esimerkiksi katsoo vaikka

olisin luullut löytyvän joiltain muiltakin oppositiopuolueiden jäseniltä täällä nimittäin lukee toimi kankaanniemen esityksessä näin eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee työeläkejärjestelmän muutoksen jolla niin sanottu taitettu indeksi palautetaan viisikymmentä viiva viisikymmentä indeksiksi pieniin ja keskisuuriin eläkkeisiin painottuen asteittain vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä olisin odottanut en ainakaan sitä löytänyt että myös sosiaalidemokraatit olisivat tämän nostaneet esille koska he kovasti korostavat omissa puheenvuoroissaan varsinkin ennen vaaleja että eläkkeitä on leikattu liikaa ja tämä ihmisarvoista elämää varten oleva toimeentulo joita on reilusti yli puoli miljoonaa suomessa kuitenkin vaikka nämä on mahdollista tehdä ja esittää täällä he jättävät todennäköisesti sen takia sen tekemättä että he eivät aiokaan sitä ensi vaalikauden aikana edes pyrkiä toteuttamaan vaikka he ennen vaaleja siitä puhuvat tämähän on todettu jo monta kertaa aikaisemmin lisäksi täällä on hyvä esitys kankaanniemeltä myös se että hallitus palauttaisi indeksitarkistukset kaikkiin etuuksiin ja eläkkeisiin joiden osalta ne on jäädytetty tällaisia ihmisarvoa parantavia esityksiä ja yleensäkin esityksiä jotka koskevat vähävaraisia ihmisiä on täällä paljon satakaksi kappaletta mutta huomenna ne tulevat kaikki hylätyiksi niin tämä eduskunta toimii täällä ei ole tilaa sympatialle silloin kun näistä asioista lähdetään päättämään siinä mielessä en ole ole tyytyväinen suhtautuneet näihin

arvoisa puhemies hyvät

vuonna kaksituhattaseitsemäntoista pienituloisten osuus kotitalousväestöstä oli kaksitoista pilkku yksi prosenttia mikä on nolla pilkku kuusi prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävänä vuonna köyhyyskehitys on vieläkin yleisempää kun kotitalouksien terveydenhuollon asiakasmaksut huomioidaan selviää thln tuoreesta tutkimuksesta kun asiakasmaksut vähennetään ihmisten käytettävissä olevista tuloista köyhien osuus väestöstä kasvaa tuhansilla ihmisillä tyypillinen terveydenhuollon asiakasmaksu on terveyskeskuksen lääkärikäynnistä perittävä maksu esimerkiksi yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden köyhyysaste kasvaa lähes kaksi prosenttiyksikköä kun asiakasmaksut otetaan huomioon eniten asiakasmaksuja maksavat pienituloiset ja eläkeläiset toisaalta siksi että heillä on enemmän palvelujen tarvetta ja toisaalta siksi että heillä ei ole turvanaan vapaaehtoisia sairausvakuutuksia tai työterveyshuoltoa kun rahat eivät enää yksinkertaisesti heillä riitä he säästävät lääkärikäynneistä eivät mene lääkäriin tai ruuasta tämä on arkipäivää kymmenesosalle vanhuksistamme lisäksi kolmekymmentä prosenttia pitkäaikaissairaista lykkää lääkkeen ostamista tai vaihtaa sen halvempaan tämä on minusta hyvinvointivaltiolta todella huonoa sosiaalipolitiikkaa arvoisa puhemies ei ole sattumaa sekään että viime vuonna päätyi ulosottoon noin

julkisen puolen sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksua nämä olivat ihan tavallisia hammashoidon terveyskeskuksen sairaalan tai laitos ja kotipalveluiden ynnä muiden sote palveluiden maksuja siis mitään luksuskuluja vaikka asiakasmaksut ovat olleet jo ennestään suomessa kansainvälisesti vertailtuna korkeita niitä on nykyhallituksen toimesta korotettu lähes kolmekymmentä prosenttia näin on siis lisätty ihmisten köyhyyttä ja ulosottoon joutumista mielestäni terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa kokonaan se auttaisi heti pienituloisia eläkeläisiä ja perheitä joissa on työttömyyttä hallitushan antoi viime viikolla pitkään odotetun esityksensä uudeksi asiakasmaksulaiksi olen pettynyt ettei tuo esitys vastaa terveydenhuollon vakaviin yhdenvertaisuusongelmiin esityksen mukaan maksun voisi periä jokaiselta terveyskeskuksen käyntikerralta nykyisen maksimimäärän kolmen sijaan hallituksen esityksessä ei myöskään kielletä soten asiakasmaksujen laittamista kansainvälisten perintätoimistojen käsiin jotka riistävät vanhuksiamme ja muita pienituloisia ja olen todella pettynyt ettei hallitus ensi vuoden budjetissaan alenna asiakasmaksuja

arvoisa puhemies meidän täytyy tehdä päätöksiä kohti sitä että suomesta tehdään maailman paras maa lapsille ja perheille suomi on jo monella mittarilla maailman parhaiden joukossa mutta toki meilläkin on parannettavaa

miljoonaa euroa tämän nyt esimerkkinä mainitakseni koska kotiapu on matalan kynnyksen palvelua perheiden tilapäiseen avuntarpeeseen kaikkein pienituloisimpien kaikkein pienituloisimpien pikkulapsiperheiden perusturva paranee vähimmäispäivärahojen noustessa

influenssarokoteohjelmaa kehitetään ja laajennetaan siten että rokotusta tarjotaan jatkossa puolivuotiaista kuusi vuotiaisiin rokotteiden hankintaan onkin tulossa miljoona euroa lisää liittyen rokotteisiin laajemminkin rokotekattavuuden heikkeneminen on erityisen huolestuttava suunta johon kehotan hallitusta hakemaan määrätietoisesti ratkaisuja joilla rokotekattavuus turvataan ei nimittäin ole yksityisasia jos laumasuoja heikkenee pieni lapsi ei voi itse päättää omasta terveydestään tai sen suojaamisesta on hyvä että

on kehitetty

rokotevastaisuuteen ilmiönä on jo puututtu mutta tähän toivon vielä määrätietoisempia toimia hallitukselta koska asia on todella tärkeä suomalaisten terveyden kannalta

arvoisa puhemies edustaja vikman muistutti että hallituksen budjetissa on hieman korotettu lastensuojelun määrärahoja olemme kauan kuulleet hätähuutoja lastensuojelun heikosta tilanteesta muun muassa työntekijät kuormittuvat ja työtaakka on suuri lasten oireilu ja mielenterveyshäiriöt ovat kasvaneet ja perheiden ongelmat ovat suuria johtuen isosti muun muassa kasvaneesta lapsiperheköyhyydestä yksi keskeinen asia jolla voimme helpottaa lastensuojelun laatua on hoitajamitoitus sosiaalityöntekijämitoitus lastensuojelulakiin niin että yhdellä sosiaalityöntekijällä olisi maksimissaan kolmekymmentä lasta joiden hyvinvointiin hän pystyy parhaalla tavalla paneutumaan lasten mielenterveyshäiriöiden helpottamiseksi on löydettävä uusia keinoja ihan koko maassa minun kotikaupungissani espoossa on matalan kynnyksen nuorisopoliklinikka nupoli ja se on osoittautunut erittäin toimivaksi palveluksi nimittäin nuori voi koska tahansa ottaa yhteyttä nupoliin asiassaan asiassaan ammattiauttajat pohtivat nuoren tilannetta ja voivat ohjata hänet joko keskusteluapuun tai sitten tuen ja palveluiden piiriin edustaja taavitsainen on tehnyt paljon työtä pikavippien suitsemiseksi ja velkakierteeseen joutuneiden ihmisten auttamiseksi meillä on tässä lainsäädännöllisesti vielä paljon tehtävää jotta voimme esimerkiksi rajoittaa pikavippien aggressiivista markkinointia tällä hetkellä lakivaliokunta käsittelee muun muassa lakia jossa kaikkiin pikavippeihin on tulossa kolmenkymmenen prosentin maksimikorkokatto voi toki kysyä onko tämä riittävä koska kolmenkymmenen prosenttiakin kuulostaa kovin kovin suurelta sosiaalista luototusta on saatavissa noin puolessa suomen kunnista ja kolmessakymmenessä puolet suomen asukkaista on sen palvelun piirissä vuonna kaksituhattaviisitoista valmistui työryhmän selvitys jossa suositettiin että sosiaalinen luototus pitäisi saada jokaiseen kuntaan sen takia tarvittaisiin lakimuutos ja olen pahoillani ettei hallitus ole tätä asiaa hoitanut kuntoon kun vuonna kaksituhattaviisitoista olemme tienneet tämän suosituksen
arvoisa puhemies eduskunnassa on puhuttu tänään paljon eläkeläisköyhyydestä ja myös edustaja niikko otti äsken esille perussuomalaisten tekemän hyvän esityksen josta äänestämme siis huomenna täällä eduskunnan täysistunnossa sali on todennäköisesti silloin hieman täydempi kuin nyt kuten edustaja niikko äsken kertoi meidän esityksemme nostaisi toteutuessaan kaikkia työeläkkeitä mutta sekä suhteellisesti että verotus huomioiden myös euromääräisesti suurimmat hyödyt koituisivat noin tuhannen euron työeläkettä saaville eläkeläisille perussuomalaisten mallissa näet otettaisiin käyttöön puoliväli indeksi eläketulon ensimmäisen tuhannen euron osalta ja tällä olisi tietenkin suuri vaikutus pitkän työuran matalapalkkaisessa työssä tehneiden usein naispuolisten eläkeläisten pieniin työeläkkeisiin se helpottaisi heidän mahdollisuuksiaan selviytyä kotona omin avuin sekä tietenkin nostaisi samalla kotimaista kysyntää arvoisa puhemies meillä on vaihtoehtobudjetissamme myös monia muita hyviä esityksiä kuten inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää työtä tekevien omaishoitajien taloudellisen tilanteen kohentaminen me esitämme omaishoidon tuen muuttamista verovapaaksi tuloksi arvoisa arvoisa puhemies kun ministerit olivat vielä paikalla puhuttiin lyhyesti aktiivimallista noin vuosi sittenhän eduskunta päätti aktiivimallin hyväksyä opposition tiukasta vastarinnasta huolimatta me varoitimme täällä silloin että tästä aktiivimallista seuraisi mahdollisia vaikeuksia muun muassa sen takia että se kohtelee työttömiä eriarvoisesti riippuen siitä onko heidän asuinpaikkakunnallaan tai sen läheisyydessä työtä tai muuta aktiivitoimenpidettä tarjolla nyt valitettavasti on käynyt ilmi että aktiivimallin teho on ollut varsin heikko ja se onkin leikannut heinä syyskuun aikana noin sadankuudenkymmenentuhannen työttömän etuuksia myös ministeri lindström on todennut julkisuudessa että aktiivimallin mukaisia toimenpiteitä on saatu aika vähän aikaiseksi eikä eikä malli ole siten toiminut läheskään niin hyvin kuin esityksessään tai ministerit täällä eduskunnassa asiaa esitellessään meille mainostivat nyt ministeri ministeri mattilan joka tämän mallin meille eduskunnalle esitteli viime vuonna tulisi ehdottomasti olla valmis korjaamaan nämä ongelmat ja eduskunnassahan on myös tämä kansalaisaloite aktiivimallin hylkäämisestä sitä vastoin hallitus on päättänyt lopettaa alueellisen työllisyys ja yrityspalveluiden kokeilun jossa työttömät on kohdattu kohdattu henkilökohtaisesti ja monet ihmiset ovat tämän palvelun kautta työllistyneetkin en pidä tätä

arvoisa puhemies tänään aikaisemmin puhuin niistä sairasryhmistä joilla on tämmöinen tuntematon sairaus ja että he eivät välttämättä saa oikeudenmukaista hoitoa kuten me cfs potilaat meillä on hyvin paljon muitakin ihmisryhmiä ei oteta vakavasti yksi ryhmä on ehdottomasti keliakiaa sairastavat yli kolmekymmentäkuusituhatta ihmistä kaksituhattaviisitoistahan hallitus teki päätöksen jossa myös ikävä kyllä mekin olimme istumassa silloin että se kymmenen miljoonan euron tuki lopetetaan tukeahan sai kolmekymmentäkolmetuhattakuusisataa henkilöä ja tuen määrä oli kaksikymmentäkolme pilkku kuusi euroa kuukaudessa tämä kaksikymmentäkolme pilkku kuusi euroa kuukaudessa oli kuitenkin vain osa siitä nimittäin on laskettu että keliakiaa joka tarvitsee tämän erityisruokavalion gluteenittoman ruokavalion kustannukset ovat noin seitsemänkymmentä euroa kuukaudessa elikkä puhutaan useista sadoista euroista vuodessa tämän päätöksen taustalla oli todella lyhytnäköisyyttä nimittäin erityisruokavalio ei ole mikään minusta tuntuu valinta vaan sairauden vaatima pakollinen valinta

joka ei syö gluteenitonta leipää ja ruokaa alkaa esimerkiksi kokea hyvin paljon väsymystä ja monia muita oireita tiedän tämän siitä koska omassa perhepiirissäni on näitä henkilöitä useita ja silloin kun tätä päätöstä tehtiin edustaja savio muistaa hyvin tämän kun meidän ryhmässämme tästä keskusteltiin mehän emme olisi halunneet sitä hyväksyä mutta se puoli ryhmästä joka perussuomalaisista lähti ulos ja ne ministerit jotka kaappasivat meidän puolueestamme ne paikat halusivat tämän leikkauksen tehdä ja tällaisia arvovalintoja me teemme monesti pelkästään kylmäkiskoisesti lukemalla niitä lukuja joita meille esitetään eteen ja joista pitää säästöä tehdä siinä mielessä olen todella harmistunut ja pahoillani siitä että meillä oli ryhmässä vielä silloin sellaisia henkilöitä jotka eivät nähneet näiden ihmisten välttämättömyyttä saada tätä korvausta

kuitenkin tässä on hyvä onnellinen lopputulos nimittäin kaksituhattaseitsemäntoista korkein hallinto oikeus totesi että näiden henkilöiden joilla ei ole varaa ostaa tätä erityisruokavaliota kuuluu saada myös täydentävää toimeentulotukea elikkä harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa

yhteiskunta antaa siihen tukensa sitten toista reittiä pitkin

arvoisa puhemies oli pakko tarttua tuohon edustaja karimäen nostamaan tärkeään asiaan eli sosiaaliseen luototukseen tein siitä nimittäin aiemmin tänä vuonna kirjallisen kysymyksen ministerille kerroin tuossa kysymyksessä siitä miten paljon sosiaalinen luototus auttaisi pienituloisia ihmisiä koska sillä nimenomaan ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista ja autetaan ihmisiä saamaan taloutensa takaisin hallintaan tai katkaisemaan velkakierre kuntoutumaan työllistymään

tämä sosiaalinen luototushan tarkoittaa sitä että ihmisellä on tällöin mahdollisuus saada kohtuullisin lainaehdoin luottoa saadakseen elämänsä takaisin raiteilleen se tukee sitten sillä tavalla esimerkiksi lapsiperheiden vanhempien hyvinvointia ja tätä kautta vaikuttaa suoraan lasten elämään ja lasten köyhyyteen korjaavasti mistä tänäänkin eduskunnan kyselytunnilla keskustelimme

se edellyttää lainsäädännön uudistamista seuraavan hallituksen onkin esitettävä sosiaalisesta luototuksesta annettua lakia muutettavaksi siten että myös sosiaalinen luototus ulotetaan jokaisen kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi yhtenäisesti koko maassa ja valtion on osoitettava sille rahat valtionosuuksina tämä myös suitsisi kansainvälisten härskisti toimivien perintäyhtiöiden toimintaa suomessa

arvoisa puhemies edustaja karimäen puheenvuoroon pikavipeistä hän nosti esille erittäin hyvän näkökannan siitä että vaikka tästä laista nytten halutaan korjata virhe mikä tehtiin kaksituhattakaksitoista niin se ei täydellisesti poista sitä niin sanottua kiskontaa vähävaraisilta joilta peritään edelleenkin jopa viidenkymmenen prosentin korkoa lainasta tämähän juonsi juurensa jo viime vaalikauteen muistatte varmaan karimäki kun keskustelimme näistä ja itsekin olin lakivaliokunnassa silloin ja ei voitu pitää hyväksyttävänä sitä että henkilöltä joka hakee pikavippejä voidaan ottaa jopa useiden satojen tai tuhannen prosentin korkoa siitä pikavippilainasta lakihan muuttui siten että jatkossa vuodesta kaksituhattakaksitoista eteenpäin oli niin että jos laina on alle kaksituhatta euroa niin korko saa olla enintään viisikymmentä prosenttia vuodessa no pikavippiyhtiöthän lähtivät kiertämään tätä siten että he keksivät myöntää vaikkapa viidentuhannen euron lainan josta pikavippiä hakeva henkilö nosti ehkä vain satasen kaksisataa tai viisisataa ja näin saivat edelleen kiskottua heiltä valtavia vuosikorkoja ja nyt tämä hallituksen tekemä uudistus on sinänsä oikea askel oikeaan suuntaan mutta edelleen tämä korko mielestäni sallittiin jättää liian korkeaksi ei kenenkään tarvitse saada mitään viidenkymmenen prosentin vuosikorkoa siitä että harjoittaa tämmöistä luvanvaraista pankkitoimintaa koska tämähän nimenomaan koskee niitä vähävaraisia jotka tarttuvat tällaisiin korkeakorkoisiin pikaluottoihin koska he eivät pankista välttämättä muuten sitä luottoa saa siinä mielessä tässä on paljon vielä työtä edessä nimittäin siitä että tämä ei ole oikea riittävä lainsäädännöllinen toimenpide ja siitä huolimatta silloinen hallitus ajoi sen läpi luvattiin seurata tilannetta ja viisi vuotta piti seurata ennen kuin tämä asia joskus tässä talossa jotkin hyvätkin päätökset ovat aika hitaita ja toivoisin että semmoinen maalaisjärki voittaisi tämmöisissä kysymyksissä kuten esimerkiksi tässä positiivisen luottorekisterin hankkeessa ja asiassa mistä on keskusteltu koko vaalikausi mutta ei olla päästy kuitenkaan sitten yhteisymmärrykseen siinä määrin että oltaisiin viety sitä sitten vähän pidemmälle puhumattakaan sosiaalisesta luototuksesta kyllä olla jokaisen saatavilla joka ei sitä luottoa muuten saa on kuitenkin välttämättömyys saada välttämättömiin hankintoihin kuten vaikkapa pesukoneen korjaamiseen tai vaihtoon vaadittavat rahat tämähän on hyvin tarpeellista niille henkilöille jotka elävät vähillä varoilla ja ovat jatkuvasti vailla tukea